arvoisa

meidän valtiontalouden ja on edelleen hyvin myönteinen tämän vuoden kasvuennuste viimeisen eli syyskuun ennusteen mukaan ennustaa kahden pilkku yhdeksän prosenttiyksikön kasvua tälle vuodelle muutos vuoden takaiseen takaiseen on siis huomattava tämä tarkoittaa sitä että työllisyys paranee tällä hetkellä vienti vetää investoinnit ovat lähteneet kasvuun ja ehkä ilahduttavana elementtinä on se että tk investoinnit ovat myöskin lähteneet kasvuun mikä tarkoittaa sitä että usko tulevaisuuteen on vahva mutta myöskin me voimme uskoa tulevaisuuteen koska yritykset panostavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen se on panostuksia tulevaisuuden työpaikkoihin tulevaan hyvinvointiin talouden hyvä vire vaikuttaa julkiseen talouteen eli valtion velanotto on taittunut vielä varsinaisessa talousarviossa me arvioimme tämän vuoden velanoton tarpeeksi viisi pilkku kuusi miljardia euroa nyt tämä on alentunut yhdellä pilkku yhdellä miljardilla tämän vuoden velanotoksi arvioidaan nyt neljä pilkku viisi miljardia euroa on ilahduttavaa että se on vähemmän kuin on arvioitu mutta haluan alleviivata sitä että se on edelleen neljä pilkku viisi miljardia euroa joka on valtava määrä rahaa tulevien veronmaksajien maksettavaksi ensi vuoden osalta hyvä myönteinen kehitys jatkuu velanoton tarpeeksi arvioidaan kolme miljardia euroa tämä vauhti ei kuitenkaan vielä riitä siihen että hallitus pääsisi tavoitteeseensa että velkaantuminen päättyisi vuonna kaksikymmentäyksi vaikka olemmekin hyvää vauhtia matkalla kohti tämänkin tavoitteen toteutumista se vaatii vielä tiukan finanssipolitiikan jatkamista työn linjan jatkamista talouskasvun pohjan vahvistamista

arvoisa puhemies meidän täytyy edelleenkin muistaa se että suurimmat talouspolitiikan virheet tehdään yleensä nousukauden aikana siksi meillä ei ole nyt varaa löysäämiseen vaan tämäkin lisätalousarvio on tehty vastuullisen talouspolitiikan hengessä jotain kuvaa se että lisätalousarvion koko jakamatonta varausta ei käytetty uusiin menolisäyksiin vaan varausta säästettiin neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa joka siirretään ensi vuoden

jakamattomaan varaukseen tämäkin päätös alleviivaa sitä että esitys on tehty tiukkaa menokuria noudattaen työttömyyden alentuminen näkyy muun muassa siinä että työttömyysmenojen pienenemisen vuoksi työttömyysturvan määrärahatasoa voidaan laskea kolmellakymmenelläviidellä miljoonalla eurolla yhteensä nämä esitykset lisäävät valtion velanoton tarvetta satakuusi miljoonaa euroa siis kuitenkin velanoton tarve on yli miljardin pienempi viime vuonna arvioitiin nyt me joudumme nostamaan sadalla miljoonalla mutta pysymme koko ajan kehyksen puitteissa eli hallituksen oman tiukan talouspolitiikan raamin sisällä suurimmat lisäysesitykset tehdään työllisyyden ja kasvun tukemiseen länsi suomen meriklusteri on noussut yhdeksi niistä keskeisistä aloista jotka suomen talouskasvua ja viennin kasvua tällä hetkellä vetävät eteenpäin siksi laivanrakennuksen innovaatiotukeen esitetään noin kolmenkymmenen miljoonan euron määrärahaa jonka tavoitteena on tukea teollisuuden innovaatioiden ja kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamista osaavan työvoiman saatavuudesta on tulossa merkittävä pullonkaula meidän kasvulle olisi perin onnetonta jos tämä orastava talouden kasvu tai vahva talouden kasvu tällä hetkellä leikkaisi kiinni siihen että yritykset eivät saa osaavaa työvoimaa tähän täsmälääkkeenä hallitus tarjoaa kymmenen miljoonaa euroa korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen tavoitteena on se että tämän turvin viisisataaviisikymmentä opiskelijaa osallistuu muuntokoulutukseen ja työllistyy työvoimapulasta kärsiville kasvualoille erityisesti teknologia alan ict alan koulutuksesta on kysymys tämä koskee tällä hetkellä jos katsotaan työvoiman tarvetta erityisesti jyväskylän ja oulun seutuja jos jos jotkut sieltä ylös nostaa

arvoisa puhemies aikaisemmassa työssäni maa ja metsätalousministerinä opin ymmärtämään meidän viljelijöiden ja tuottajien vaikean kannattavuustilanteen ja tukalan tilanteen satokausi on on ollut poikkeuksellisen vaikea

joka kohdistetaan energiaveron palautusjärjestelmän kautta viljelijöiden tueksi uutta määrärahaa kohdennetaan viisitoista miljoonaa euroa minkä lisäksi makerasta kohdennetaan kymmenen miljoonaa euroa uudelleen
tämä päätös tehdään täydentävässä esityksessä mutta se heijastuu lisätalousarvioon tämän makeran pääomituksen aikataulun muutoksena tämän lisäksi on tehty täsmäpanostus miljoona euroa välitä viljelijästä hankkeelle tiedämme että kannattavuusvaikeuksissa vaikeassa tilanteessa toimivilla viljelijöillä on erittäin suuria henkisiä paineita ja vaikeuksia siksi tämä on otettu erityiseksi panostuksen kohteeksi arvoisa puhemies sanoilla kun samaan aikaan edelleenkin voidaan iloita positiivisesta talouden käänteestä sen jatkonäkymästä noin kahden prosenttiyksikön kasvuennusteet vuosille kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista sekä paraneva työllisyyskehitys julkisen talouden vahvistuminen niin pitää myöskin varoittaa ja muistuttaa siitä että velkaa otetaan edelleenkin tänä vuonna yli neljä miljardia ensi vuodelle arvio on kolme miljardia työtä pitää jatkaa ja nimenomaan työtä työn ensisijaisuus suomalaisen hyvinvoinnin ytimessä on se mikä kantaa hallituksen talouspolitiikan linjaa ja sitä me tulemme määrätietoisesti jatkamaan
kiitos nyt on mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroja

puhemies tässä on kyllä valitettavasti talouskasvusta huolimatta kohtuullisesti synkkiä pilviä ilmassa tänään juuri kuulimme että hallitus ei tule pääsemään työllisyystavoitteeseensa ja alijäämän taittuminenkin on vain väliaikaista näillä näkymin siksi puhemies on erityisen tärkeää että hallitus näissä olosuhteissa tekee senkaltaista politiikkaa että työllisyys paranisi ja jota nyt tulee myöskin kuuluisi kaikille ja sitä voitaisiin jakaa tasa arvoisemmin siksi puhemies minua huolestuttaa kovasti se että tämän hetken talouspoliittisista valinnoista hallitukselta tuntuu puuttuvan sydän kasvu ei todellakaan kuulu kaikille leikkaukset heikompiosaisilta ovat tätä päivää ja samaan aikaan rahaa tuntuu riittävän työllisyyspoliittisesti varsin tehottomiin veronkevennyksiin kaikkein hyväosaisimmille haluaisinkin tässä yhteydessä ministeri orpo

voisitteko pohtia uudestaan arvovalintoja nimenomaan sen suhteen että tämä politiikka eriarvoistava politiikka käännettäisiin toiseen suuntaan

arvoisa puhemies arvoisa valtiovarainministeri te ihan oikein totesitte että hyvin poikkeuksellisista sääoloista johtuen maatalouden on epäonnistunut erittäin pahoin monet viljelijät ovat joutuneet taistelemaan tuulimyllyjä vastaan se on ollut sekä henkisesti että fyysisesti erittäin raskasta sen tähden tulevaisuudenuskon luominen suomen eduskunnalta ja hallitukselta on erityisen tärkeätä tässä tilanteessa sen tähden jotka on tehty voidaan rohkaista niitä ihmisiä jotka joutuvat jäämään hyvin vähälle tämän vuoden osalta rohkaista kuitenkin että he valmistautuvat ottamaan vastaan uusia haasteita sen tähden kehittämisrahastoon ja myöskin kannattavuuteen liittyvät panostukset ovat erittäin tärkeitä tästä on syytä antaa tunnustus ja toivottavasti jatkossakin pidätte huolta viljelijöistä
arvoisa puhemies kiitän alkuun myös tästä maatalouden kriisipaketista perussuomalaiset ottivat tämän vahvasti esille joitakin viikkoja sitten ja toivottavasti myös se oli tässä innoittamassa asiaa muutamia ministeri orpolta ja pääministeriltä maahanmuuttoon liittyvien kustannuslaskelmien perään nehän luvattiin jo hallitusohjelmassa kuten huomaamme täältä lisäyksiä on kaksitoista pilkku kolme miljoonaa ja täällä todetaan että että vastaanoton piirissä on ollut aiempaa arvioitu suurempi määrä henkilöitä koska me saamme nämä nythän me tietyllä tavalla teemme tätä niin sanotusti vähän sokkona kun meillä ei tunnu olevan käsitystä siitä kuinka paljon näihin menee ja aina sitä siirretään viimeisin aika vissiin piti olla nytten keväällä kyselin tosiaan muutama viikko sitten ja edustaja hakkarainen kysyi myöskin mutta emme saaneet vastausta siihen milloin se valmistuu

arvoisa herra puhemies hivenen täytyy hämmästellä kyllä edustaja viitasen puheenvuoroa happamilta näyttää maistuvan nämä talouskasvun hedelmät joita nyt saadaan toisenlaisella talouspolitiikalla kuin silloin kun valtiovarainministeri oli sosiaalidemokraateista silloinhan ratkaisu oli se että fifty fifty korotetaan veroja ja nyt ratkaisu kun maassamme on kokoomuslainen valtiovarainministeri on ollut se että kokonaisveroaste ei nouse ja työn verotusta ei ei kiristetä kautta lähdetty ajattelemaan tätä asiaa ja nyt kymmenen vuoden tauon jälkeen meillä on maassa laaja alaista kasvua kiitos tästä hyvälle talouspolitiikalle ja ja myös hyvälle kansainväliselle vedolle haluan arvoisa puhemies antaa kiitosta myös siitä että tässä otetaan suomalaisen maatalouden vaikea tilanne poikkeuksellisen vaikea syksy hyvin huomioon kiitos ministeri lepälle lisäpanostuksesta suomalaiseen ruuantuotantoon se on pieni apu mutta tulee todellakin isoon hätään

arvoisa puhemies on tietenkin hyvä asia että talous ja työllisyystilanne kehittyvät myönteiseen suuntaan ja tästä iso kiitos tietenkin kansainvälisen talouden noususuhdanteelle jonka imuun suomi pääsi aivan kalkkiviivoilla kiitos myös euroopan keskuspankin rahapolitiikalle joka on estänyt ison finanssikriisin voi kuitenkaan tuudittautua tämmöisiin myönteisiin ulkoisiin vipuvaikutuksiin ja siksi huomio täytyy pistää nyt ennen kaikkea rakenteellisiin kaikkea rakenteellisiin isoihin uudistuksiin ja ennen kaikkea sellaisiin uudistuksiin jotka lisäävät työllisyyttä kysynkin valtiovarainministeri orpolta hallitus on paljon puhunut siitä että työttö mien työnhakijoiden määrä on vähentynyt mikä on hyvä asia mutta paljon vähemmän on puhuttu siitä kuinka paljon työllisten määrä on kasvanut työllisten määrä ei ole kasvanut läheskään läheskään samassa suhteessa mitkä ovat ne keskeiset työllisyyspoliittiset toimet joiden kautta työllisten määrää pystytään kasvattamaan

herra puhemies suora vastaus edustaja aallolle työvoimatutkimuksen mukaan työllisyys on kasvanut tällä hallituskaudella noin siinä on ainakin kolmekymmentäneljätuhatta ihmistä jotka voivat omalla kohdallaan sanoa että tämä nousukausi on vaikuttanut heihin positiivisesti jos sitten katsotaan työnvälitystilastoja niin työttömiä työnhakijoita vähemmän kuin vuosi sitten mutta tosiaan tällä koko hallituskaudella kolmekymmentäneljätuhatta työllistä lisää täytyy yhtyä edustaja heinosen hämmästelyyn edustaja viitasen puheenvuorosta kyllä me olemme verokriittisiä sinisessä tulevaisuudessa ja ymmärrän sen että sosialistit eivät ole te te olette punaisia päältä ja punaisia vielä sisältäkin en tiedä mikä hedelmä se on kertokaa se minulle mutta hedelmän tarina tämä kori ainakin alkaa oppositiossa vähitellen hahmottua että kuka on missäkin yksi pilkku kaksi miljardia euroa veronkevennyksiä tämän hallituksen ansiosta kyllä minä uskon että keskiluokka siitä kiittää ja kun tätä vielä painotetaan pienituloisiin ja solidaarisuusvero pysyy niin kyllä tämä on myös oikeudenmukaista

on on niin että on hyvä että tämä kansainvälinen veto on tarttunut myös suomeen on hyvä että hallitus ei ole omilla toimillaan sössinyt sitä ulkoista vetoa mutta kysymys kuuluu oikein että tässä tilanteessa kun talousluvut kasvavat yritysten voitot kasvavat jaetaan isoja veronalennuksia samaan aikaan edelleen leikataan kaikkein pienituloisimmilta suomalaisilta ymmärrän että tällä lisätalousarviolla ei voida korjata niitä virheitä joita on tehty koulutusleikkauksissa ja joita on tehty sosiaaliturvaleikkauksissa mutta nyt on kysymys siitä että kun budjetti ensi vuodelle tulee tämän talon käsittelyyn niin nämä asiat pitää tässä talossa korjata ja tämä lisätalousarvio voisi olla

arvoisa puhemies ilmassa on paljon positiivisia asioita talous on kääntymässä vienti vetää ja sitä mukaa työllisyyskin paranee mutta meillä on yksi asia josta meidän kaikkien tulee olla huolissamme eli miten maataloussektori voi ja jaksaa taloudellisten mahdollisuuksien lisäksi maataloudessa on kyse maamme huoltovarmuudesta talouskriisit ja aseelliset konfliktit voivat hyvinkin nopeasti vähentää merkittävästi ruokatuotantoa maailmanlaajuisesti joten emme voi tuudittautua sen varaan että saamme hankittua halpoja elintarvikkeita ja energiaa ulkomailta kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitsemme toimivaa maataloutta hajautettua energiantuotantoa ja elinvoimaista maaseutua lakkautettuja tiloja ja alas ajettua maatalous ja elintarviketuotantoa ei nimittäin hetkessä nosteta ylös on hyvä että hallitus on päättänyt hätäpaketista ja myöntää kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisätukea maataloudelle mutta riittääkö se luomaan sitä tulevaisuudenuskoa mistä edustaja kallikin puhui

puhemies tässä lisäbudjetissa on paljon hyviä asioita mutta keskityn vain maatalouden osioon on hyvä että se hätä mikä kadon kohdanneilla viljelijöillä on on nyt kuultu tämä kato kohtasi erityisesti pohjois karjalaa pohjois savoa keski suomea ja aluetta siitä aina ouluun päin olen seisonut itse aitokauraviljelijän pellon reunalla jossa viljelijä kertoi että menetykset olivat noin kaksisataatuhatta euroa muutaman rankkasadepäivän aikana siksi on tärkeää että yritämme kohdentaa tätä apua sinne niin paljon kuin mahdollista sinne oikeisiin kohteisiin ja mielestäni tämä energiaveron palautus kohdistuu kohtuullisen hyvin sitä kohdistamista on toki vaikea tehdä mutta on erittäin hyvä että sitä ei tehdä leveällä pensselillä esimerkiksi vain kaikille tukihehtaareille silloin siitä ei ei hyötyä olisi tärkeää on myöskin että että neuvotellaan jatkossa valtiontakauksien myöntämiseksi poikkeuksellisiin tilanteisiin järjestelmä joka olisi nopea apu tällaisiin toimiin

arvoisa puhemies talous kasvaa leikkaukset jatkuvat ja on aivan oikeutettu se kysymys johon hallitus toistuvasti ei täällä vastaa ja se on se kuuluuko kasvu kaikille edustaja elo te viljelette näitä hedelmävertauksia teinä keskittyisin

nyt tulee ja kysymys on siitä kuuluvatko ne kaikille viime viikolla nähtiin että hallitus taipui vihdoin ja viimein kiinteistöveron pakkonostoaikeissa ja nyt kun on osoitettu että verotukseen voidaan tässä talossa tehdä muutoksia niin arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo kysyn teiltä kuuluuko teidän mielestänne kasvu kaikille lapsiperheille siis ei ainoastaan niille joiden lapset ovat päivähoidossa vaan kaikille lapsiperheille meidän mielestämme kuuluu kasvu kuuluu myös keskituloisille lapsiperheille ja kysyn valtiovarainministeri orpo sopisiko se teille jos lapsiperheiden veronkiristys peruttaisiin täällä eduskunnassa kuten tehtiin tälle kiinteistöveron

puhemies yleensä opposition osa täällä eduskunnassa on aika helppo moititaan ja ja haukutaan kaikkia mutta kun kuuntelee edustaja viitasen ja edustaja aallon puheenvuoroja niin tuntuu siltä että opposition osa onkin nyt vähän vaikeampi talous kasvaa työllisyys paranee työttömyys vähenee kuluttajien luottamus vahvistuu yritysten ja yrittäjien luottamus vahvistuu eli menee tässä mielessä paremmin tämä ei tietystikään ole yksin maamme hallituksen ansiota mutta on aivan epärehellistä väittää etteikö hallituksen politiikalla sillä millä on luotu vakautta ja ennustettavuutta millä on tuettu työllisyyttä ja yrittäjyyttä olisi ollut mitään merkitystä suomen kasvun aikaansaamisessa tämä työn linja jossa pyritään siihen että työnteon verotusta ei kiristetä on erittäin tärkeä osa hallituksen politiikkaa ja on osoittanut onnistuneisuutensa ja tällä linjalla on hyvä jatkaa

arvoisa herra puhemies on hyvä että maanviljelijöitä tuetaan tällä rahasummalla vierailin viikonloppuna pohjois savossa ja muun muassa siilinjärvellä ja kuulin siellä myös näitä tarinoita mille tilanne tällä hetkellä maanviljelijästä tuntuu tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli syyskuussa kymmenentuhannen enemmän kuin vuosi sitten eli nämä luvut ovat huolestuttavia lisäbudjetti antaa maahanmuuttoon ja niistä aiheutuviin kustannuksiin lisäresurssia ja kysyisin ministeriltä kun muun muassa luona yhtiö vastaanottokeskuksia pyörittänyt pyörittänyt yhtiö takoi viidenkymmenen miljoonan liikevaihdon tällä vastaanottokeskustoiminnallaan niin kyllä tämä herättää kysymyksiä että hädällä todellakin rahastetaan millä tavalla nyt turvataan tulevaisuudessa että vastaavaa ei tule tapahtumaan onko tilannetta ruvettu seuraamaan tarkemmin nämä tiedot olivat tämän päivän helsingin sanomissa ja ovat lisänneet paljon keskustelua ja kysymyksiä

viisikymmentä luvun pamfletisti kirjoitti rubriikilla joka on tänäänkin ajankohtainen onko maallamme malttia vaurastua nyt olemme temppelin harjalla me voimme joko rilluttelemalla sählätä pallon omaan maaliin tai sitten vakauttaa kasvu uraa jolla olemme nyt kulkemassa on todella tämä muuntokoulutus sitä voi sanoa jopa innovaatioksi ja sen toivoisi laajenevan monille alueille on totta että tässä lisäbudjetissa kuten varsinaisessa ensi vuoden budjetissa on paljon toivon näköaloja vahvistavia asioita liian kauan olemme olleet tilanteessa että hallituksella ei ole ollut liikkumavaraa on vain jouduttu hoitamaan päälle kaatuvia asioita mutta nyt on edes vähän mahdollisuutta linjata ja sitä

puolesta ja kehutaan niitä täytyy kuitenkin muistaa ne kriittiset puheenvuorot joita varmasti edustaja heinosenkin pitäisi nyt valtiovarainvaliokunnassa pysähtyä kuuntelemaan joita professoritasolta tulee tähän liittyen muun muassa siitä että toteutetut tuloveronleikkaukset kasvattivat kestävyysvajetta entisestään ja lisäsivät tarvetta sopeutustoimille hallituskauden toiselle puoliskolle elikkä on myös näitä seurauksia

jotka tehtiin vain sen vuoksi että työntekijöiden työntekijöiden harteille siirrettiin työnantajien sosiaalimaksuja mikä jouduttiin kompensoimaan veronkevennyksillä

koski anttila ja rinne sitten otamme ministerien vastauksia

niin ikään on tärkeää että ministeri orpo on myöskin edesauttanut ministeri lepän keskustelemalla asiasta maatalouskomissaari hoganin kanssa tämä energiaveron palautus poikkeuksellisten sateiden haastamassa sadonkorjuutilanteessa myös viljojen kuivauskustannukset ovat moninkertaistuneet ainakin kaksinkertaistuneet energiaveron palautus on hyvä esimerkki siitä miten tukia voidaan kohdistaa siten että viljelijä itse asiassa saa pitää kasvaneista kustannuksista kasvaneen veron verran itsellään arvoisa puhemies haluankin nyt kysyä miten hallitus huomioi myös ne viljelijät jotka eivät ole saaneet satoa korjattua lainkaan milloin hallitus aikoo linjata valtion takauksista

tänä syksynä hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin kolmekymmentä vuotta sitten jonka hyvin muistan syksyllä silloin suomen armeijakin riensi riensi apuun korjuutalkoisiin suomalainen ruuantuotanto ja sen tulevaisuuden turvaaminen on meidän tämän päivän päättäjien tärkein tehtävä ilmastonmuutoksen haastamassa maailmassa meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa päästää ruuantuotantoa liian alas syystä että nälkävuosista on nyt sataviisikymmentä vuotta ja sitä emme halua jatkossa kokea tätä taustaa vasten on ihan oikein että hallitus on tarttunut toimeen

mikä siellä tiloilla tänä päivänä on meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin seuraaville sukupolville säilyttää suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuus ja sitä nyt parhaillaan

arvoisa puhemies tämän hallituksen kausi on ollut erittäin poikkeuksellinen kausi myös palkkatyössä oleville ihmisille opiskelijoille työttömille eläkeläisille ja lapsiperheille näihin ryhmiin on kohdistettu merkittäviä toimeentuloon kohdistuvia leikkauksia tällä hetkellä on eläkeläisiä jotka joutuvat toteamaan että joutuvat valitsemaan ruoan ja lääkkeitten välillä on hyvä että viljelijöiden hätä on huomioitu tässä mutta on tärkeää myös että näitä muita ryhmiä otetaan huomioon arvoisa valtiovarainministeri orpo haluaisin kysyä teiltä aivan samalla tavalla kuin edustaja lindtman kysyi käykö se teille että täällä eduskunnassa korjataan lapsiperheiden verotus se verotus jota te olette nyt kiristämässä ensi vuonna prosentin verran

otetaan ensin ministeri leppä kolme minuuttia ja

kolme minuuttia

arvoisa puhemies nämä maahanmuuton kustannukset ovat stmssä valmistelussa se työ ja sieltä se aikanaan valmistuu en tunne tarkempaa aikataulua tämän päivän työllisyysluvuista työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa mutta se mikä on huolenaihe on se että työllisten määrä kuitenkin nousee vielä liian hitaasti se on asia jonka kimpussa täytyy jatkuvasti olla töitä on tehty siis ensinnäkin kun edustaja aalto kysyi niitä toimenpiteitä jotta voi työllistyä ja se että olemme kilpailukykyinen sen eteen on tehty paljon töitä kilpailukyky on parantunut kohentunut me olemme tehneet lukemattomia yksittäisiä toimia kauppojen aukiolosta työlainsäädännön muutoksiin veropolitiikka on merkittävä asia työllisyyden kilpailukyvyn parantamisessa iso perhevapaauudistus joka laitetaan liikkeelle jolla pyritään nimenomaan työn tarjonnan ja vastaanottamisen parantamiseen kannustinloukkuja puretaan ja niin edelleen tätä työtä vain täytyy jatkaa ei ole valmista ei olla maalissa tässä suhteessa eivät ole hanskat tippuneet vaan työ jatkuu edustaja lindtman talous kasvaa mutta leikkaukset jatkuvat edustaja lindtman oletteko te valmiit oikeasti perumaan ja tinkimään finanssipolitiikan peruslinjasta tilanteessa jossa tänä vuonna otamme neljä pilkku viisi miljardia velkaa ensi vuoden talousarvio rakennetaan kolmen miljardin velalla oletteko te todella valmiita perumaan niitä leikkauksia joita olemme joutuneet tekemään nyt kun talous on saatu kasvamaan ja velkaantuminen loppumaan te olette täällä viimeisten viikkojen aikana kun olemme puhuneet talousarviosta yksi kerrallaan haukkuneet jokaisen säästön karmeaa kuunneltavaa julkisen talouden näkökulmasta ja meidän lastemme kannalta jotka maksavat ne laskut edustaja uotila olette oikeassa että ainakin lyhyellä tähtäimellä veronkevennykset vaikuttavat kestävyyteen julkisen talouden kestävyyteen mutta minä uskon vakaasti siihen että alempi työn verotus kannustaa työntekoon yrittämiseen ja on viime kädessä avain kestävälle kasvulle minä uskon tähän veropolitiikan linjaan ja silloin

kiristy ollaan aivan oikealla tiellä ja uskallan näitä kyllä voimallisesti puolustaa mitä tulee sitten eläkeläisiin niin kyllä minä myöskin kannan murhetta pienellä eläkkeellä toimeen tulevista tai niistä ihmisistä jotka yrittävät tulla

joilla todellakin rahat ovat tiukassa siksi me olemme kolmeen otteeseen nostaneet takuueläkettä eli sen liikkumavaran puitteissa mitä meillä vähän on olemme juuri tähän täsmäkeinoon panostaneet mitä lapsiperheisiin tulee niin kyllä me teimme sen valinnan tämä lapsivähennys ei ollut tehokas viisikymmentä euroa per lapsi per vanhempi vuodessa vuodessa eli kaksisataa euroa kun keskituloisella perheellä varhaiskasvatusmaksut jotka me valitsimme voivat olla jopa tuhatkaksisataa euroa erittäin järkevää politiikkaa kokonaisuutena
otamme seuraavan debattikierroksen edustaja

arvoisa puhemies vastaan suoraan valtiovarainministerille ensinnäkin te kovasti puhutte jakovaarasta ja jakovarasta minä näen jakovaaran lähinnä siinä kun te olette räätälöineet uusia veroetuja omille taustaryhmillenne siinä tuntuu jakovaraa olevan jakovaara on tipotiessään suora vastaus suoraan kysymykseen finanssipolitiikan linja tulemme esittämään vaihtoehtobudjetin jossa alijäämä on pienempi kuin tulemme esittämään budjetin jossa alijäämä on pienempi kuin mitä te esitätte ja miten se tehdään se tehdään niin että otetaan myös hyvätuloiset ja suurituloiset mukaan sopeutukseen ja siten saamme tilaa esimerkiksi lapsiperheiden verotuksen ennalla pitämiseen niin että perumme sen kiristyksen arvoisa valtiovarainministeri orpo ette vastannut kysymykseen kuuluuko kasvu kaikille lapsiperheille kysyn toisen kerran ja pyydän että vastaatte välittömästi sopiiko teille jos eduskunnassa perutaan lapsiperheiden verotuksen kiristys

lapsiperheitten kannalta on tärkeää että valtion velkaantuminen saadaan taitettua se on kaikista tärkein asia lasten ja nuorten kannalta koska muussa tapauksessa heidän maksurasituksensa kasvaisi kohtuuttomasti veroaste olisi kohtuuton ja palvelut heikkoja on harmillista että vasemmisto oppositio ei ole lukenut tätä lisäbudjettiesitystä täällä esitetään lisää rahaa innovaatioitten tukemiseen viennin edistämiseen panostuksia digitalisaatioon matkailun edistämiseen ja niitten johtopäätöksenä on että me tarvitsemme työttömyysmäärärahoja vähemmän tulevaisuudessa tämän lisäbudjettiesityksen

lasten kannalta on tärkeää että velkaantuminen taitetaan voin myös yhtyä siihen arvoisa puhemies että on hyvä että huoli maataloudesta on lähes koko salissa yhteinen ja näin pitää ollakin ministeri leppä on tehnyt ansiokasta työtä työtä käytännön viljelijänä niitten ratkaisujen hakemiseen jotka luovat tälle koko elintarvikeketjulle myös alkutuotanto mukaan lukien tulevaisuudenuskoa

puhemies niihin isoihin kysymyksiin siitä että tämä hallitus politiikallaan kasvattaa tuloeroja ja rapauttaa suomalaisen koulutuksen perustaa tämäkään lisätalousarvio ei vastaa täällä puhutaan siitä mikä on lasten etu no kyllä lasten etu on se että lapsille tarjotaan tasa arvoista varhaiskasvatusta hyvää koulutusta ja tätä pohjaa tämä hallitus on systemaattisesti murentanut kasvu ei todellakaan näytä kuuluvan kaikille mutta tässä on kuitenkin asia jonka erityisesti halusin nostaa esille hallitusta kiittää ja se on saamelaisasioiden sovintokomissiolle annettava lisäraha tämä on ehdottomasti arvokas asia muistan kun aikaisemmin tällä kaudella tätä hallitukselta kysyin ja silloin tuli vielä äärimmäisen nihkeä vastaus siihen että vihdoin tämä kansallinen haava saataisiin käsiteltyä on äärimmäisen hieno asia että sata vuotisjuhlavuonna päästään käsittelemään myös näitä vaikeita asioita ja päästään yhdessä eteenpäin eli tästä kyllä kiitos

herra puhemies lisätalousarviossa on rahoitusta tampereelle tulevalle monitoimiareenalle joka joka sysää sitten liikkeelle noin viidensadan miljoonan euron hankekokonaisuuden siellä on mukana toimistorakentamista asuntorakentamista hotellirakentamista ja tällä kaikella on varmasti merkittävä työllistävä vaikutus on myös otettava huomioon että tässä rakennetaan keskelle kaupunkia se on tiivistämisrakentamista syntyy uusi kaupunginosa joka pelkästään tamperetta tai pirkanmaata vaan palvelee koko suomea uskon että tälle myös oppositiopuolueista löytyy tukea kysyn ministeri orpolta onko niin että tämän hankkeen alta ei tarvitse kaataa yhtään puuta onko niin että tällä hankkeella on positiivisia matkailuvaikutuksia ja onko niin että tämä on myös kulttuurihanke eikä pelkästään urheilua ja liikuntaa tukeva

koko hallituskaudella on veropäätöksinä tosiasiassa kasvatettu tuloeroja kaikkein pienituloisimmat lapsiperheet etuuksien varassa elävät työttömät ja ja eläkeläiset sekä sairaat ovat nähneet käytännössä mitä hallituksen politiikka tarkoittaa tuloerot kasvavat myös ensi vuonna ja juuri tätä hienoa linjaa hienoksi linjaksi kutsutte olette täällä hallituspuolueet olleet puolustamassa tämä lisää eriarvoisuuskehitystä ja kokoomus jostain syystä aina kun mainitaan sana katainen tai stubb te menette piiloon nyt minä sanoisinkin että eikö olisi järkevää miettiä että kyllä siinä kataisen ja stubbin politiikassa jotain hyvää oli kun viime hallituskaudella tosiasiassa tuloeroja kavennettiin vaikka kokoomus oli hallituksessa lopuksi kysyn valtiovarainministeri orpolta kun täällä on hyvin puhuttu maatalouden hädästä mitä mieltä te te itse olette siitä että kokoomusnuoret katsoivat että tällaisen yhden yrittäjäryhmän tukeminen ei ole järkevää

arvoisa herra puhemies lisätalousarvio ottaa hyvin kantaa maatalouden ahdinkoon ja siihen jaksamiseen joka viljelijäväestöllä tällä hetkellä on todella koetuksella täytyy kuitenkin muistaa että peruskannattavuus on se asia joka on se iso ongelma niin kuin ministeri leppä täällä toi esille sen eteen pitää tehdä töitä nyt tämä satohankaluus tänä syksynä on tuonut erityisen tärkeäksi sen pitää olla

huomattavasti isommat kuin mitä valtio pystyy nyt tarjoamaan tämä kaksikymmentäviisi miljoonaa mutta tämä on oikea suunta ja kertoo siitä että ollaan oikeasti tämä hätä tunnistettu myöskin täällä talossa ja erityisesti hallituksessa iso kiitos siitä ministeri leppä aktiiviviljelijä itsekin on ottanut tämän problematiikan oikeasti myöskin huomioon pikkuasioista liikkeelle lähtien kiitos myöskin valtiovarainministerille siitä tuntemuksesta että hän on silloin ministerinä ollessaan aikoinaan tunnistanut tämän hädän hyvä kaksikko hoitamaan tätä työtä nyt eteenpäin mutta kysymys on millä tavalla me oikeasti voimme sitä tulevaisuudenuskoa luoda myöskin niille tiloille joilla nyt mietitään kuinka tästä kannattavuushädästä päästään eteenpäin ilmeisesti

tämä lisäbudjettiesitys on hyvä tässä otetaan maltillisesti lisää velkaa satakuusi miljoonaa taloutemme kasvaa ja tämä lisävelanotto käytetään hyvin tekes saa neljäkymmentä miljoonaa lisää ja innovaatiotukiin menee kolmekymmentäseitsemän miljoonaa maatalouden tukipaketisto se on se on

miljoona välitä viljelijästä hankkeeseen ja toteaisin vain sen että kyllä tätä maatalouden satovahinkovakuutusta täytyisi jotenkin kehittää jotta me saisimme jonkin hyvän mallin ettei tällaisilla hätäpaketeilla joutuisi asioita hoitamaan matkailuun matkailu neljä piste nolla hankkeen käynnistämiseen kahdeksansataatuhatta lisää se on hyvä ja ict alan muuntokoulutukseen kymmenen miljoonaa toteaisin tässä sen että eilen oli todella hyvä tilaisuus finlandia talolla missä suomi linjasi tekoälyn ja alustatalouden aihioita ja ne toimenpidekokonaisuudet

arvoisa herra puhemies olen samaa mieltä muitten edustajien kanssa että tämä on varsin hyvä lisätalousarvio ja on paikallaan nimenomaan tämä kaksikymmentäviisi miljoonaa ja viisitoista miljoonaa uutta rahaa viljelijöille mutta ministeri leppä listasi aikamoisen listan erilaisia mahdollisuuksia mennä eteenpäin valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto oli edustaja harry wallinin johdolla unkarissa tänä syksynä ja siellä esiteltiin meille uusi satovahinkorahasto jonka rahoitukseen lain mukaan osallistuvat niin valtio kuin tietyn koon ylittävät maanviljelijätkin sellaisen järjestelmän rakentaminen vie tietenkin aikaa mutta onko tämä mahdollinen ratkaisu päästä eteenpäin myös suomessa että lyödään jonkinlainen turvaverkko maanviljelijöille

ensinnäkin tärkeätä huomata se että koko elintarvikeketju työllistää kolmesataaneljäkymmentätuhatta suomalaista alkutuotannossa on vain mutta muussa ketjussa sitten loput eli lähes kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta tämä on äärimmäisen tärkeä työllisyyskysymys me sosiaalidemokraatit

miljoonaa euroa lisärahaa siihen että voidaan auttaa ahdingossa olevia viljelijöitä äärimmäisen hyvä on tämä

kertaluontoisesti silloin se kohdentuu juuri niihin joilla on nämä suurimmat kustannukset olimme tosiaan unkarissa ja siellä oli korvattu tämä satovahinkokorvausjärjestelmä meillähän se on vakuutuspohjainen rahastomallilla johonka osallistuivat maanviljelijät ja valtio ehkä tätä kannattaisi miettiä myöskin meillä niin kuin edustaja nylund totesi mutta sitten ministeri leppä valtiovarainvaliokunnan maatalousjaostossa olemme kuulleet asiantuntijoita ja ensi vuoden budjetti kuitenkin leikkaa lfa tukea mitä te tähän vastaatte poistuuko tämä ahdinko nyt tällä vai jatkuuko se ensi vuonna kun tätä lfa tukea nyt vielä sitten leikataan

arvoisa puhemies syyskuussa kaksituhattaseitsemäntoista oli kymmenentuhatta työtöntä enemmän kuin syyskuussa kaksituhattakuusitoista samoiten nuorten työttömyysaste oli suurempi kuin vastaavana aikana jäin miettimään sitä asiaa että kun aikaisemmin tässä syksyn mittaan

työministeri lindström kertoi että työllistämisrahoja palkkatukirahoja on käyttämättä ja kun se perussyy on siellä että yhdistyksille ei ei anneta mahdollisuuksia työllistää niin helposti kuin aikaisempina vuosina on ollut eli sitä on kiristetty niin aikooko hallitus käydä semmoisia neuvotteluja että helpotetaan näitä pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia siten että heillä on mahdollisuus tehdä töitä myös yhdistyksissä paljon helpommin keinoin jotta saadaan tätä työttömyysastetta pienemmäksi kuin mikä se on ollut aikaisempina vuosina

herra puhemies proagria on ennustanut että kuluvan vuoden satovahinkojen kokonaismäärä on noin sata viiva sataviisikymmentä miljoonaa ja kiitän hallitusta siitä että olitte hyvin nopeasti etsimässä ratkaisuja pahimman hädän hädän auttamiseen mutta nyt kun vuoden kaksituhattakuusitoista energiankulutuksen mukaan palautetaan energiaveroja se ei aivan kaikkia viljelijöitä tule koskemaan siinä laajuudessa kuin olisi tarve eli se ei koske niitä tiloja jotka rahtikuivaavat viljat

sitten sellaisia jotka käyttävät kotimaista energiaa kuivatukseen nyt onkin erityisen tärkeää sitten että pohditaan jatkotoimenpiteitä ja hallitus pyrkisi edesauttamaan muun muassa että pankeista löytyisi ratkaisuja jotka

arvoisa puhemies on hienoa että hallitus myönsi kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa hädässä oleville maataloustuottajille mutta pelkästään sääolosuhteet eivät ole olleet tuottajien riesana karhut ovat repineet heinäpaaleja ja ja mehiläistarhoja hanhilaumat hanhilaumat ovat ulostaneet pellot piloille kysyisinkin ministeriltä onko mitään mahdollisuutta saada korvauksia karhujen ja hanhilaumojen tekemien vahinkojen

arvoisa herra puhemies tämä varsin miellyttävää luettavaa ja täytyy täältä opposition oikealta laidalta todeta että ei jaksa enää synkistellä on aika jo vähän hymyä levittää ja todeta että kaikki voimat pitää nyt valjastaa siihen että tämä kasvu todella tuottaisi vielä enemmän sanoisin että tämä lisätalousarvio takoo siellä missä rauta on kuumaa täällä on lisäystä laivanrakennuksen innovaatio ohjelmaan innovaatiorahoituskeskukseen viennin edistämiseen jotta suomalaiset myyntimiehet saavat painaa työtä yötä päivää veikkaanpa että tämä työttömyyden kehityskin ensi vuonna vielä kiihtyy parantumisessaan

tässä kyllä toivoisin nyt sellaista muutosta että suomessa perheet kokisivat että heidän tarpeitaan huomioidaan paremmin kuin tällä hetkellä huomioidaan

arvoisa puhemies lisätalousarvio on mielestäni hyvä ja on erinomaista että talous kasvaa ja työttömiä on koko ajan vähemmän ja vähemmän meillä muun muassa keski suomessa on neljätuhattaviisisataa henkilöä työttömänä vähemmän tänä vuonna kuin viime vuonna joten tällaisia iloisia uutisia tulee maakunnasta jos toisestakin liikunnasta kiinnostuneena poliitikkona tietenkin kiinnostaa tampereen monitoimi areena ja ja siihen annettu kahdeksantoista miljoonaa joka on erityisen asia toisaalta tämä antaa varmasti myös odotuksia tuleville kohteille tällä hetkellä on tulossa mahdollisesti turkuun hanke on tulossa mahdollisesti ouluun hanke on tulossa helsinkiin hanke ja jyväskylään hanke joten haluaisinkin kysyä ministeriltä onko tämä kahdeksantoista miljoonaa nyt sitten se uusi standardi jota noudatetaan muuallakin suomessa

puhemies todellakin talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa valtion osallistumista tampereen monitoimiareenan rakentamiseen tai rahoittamiseen suurin osa tuosta rahastahan tulee yksityiseltä puolelta se on tärkeää että siinä on myös tämä valtion osuus sehän tuo kyllä takaisin kolmetuhattaviisisataa työpaikkaa ja valtiolle noin sata miljoonaa varmaankin vuosien aikana kun tätä rakennetaan ja sehän tulee luomaan tästä myös muuta kuin liikuntapaikan siitä tulee myös tapahtumapaikka mikä on tärkeää tampere on aika keskellä suomea ja tässä mielessä

olisin kysynyt ministereiltä onko tässä jotain sellaista mikä voisi jotenkin tätä estää ei ainakaan pitäisi joka tapauksessa niin kuin edustaja wallinheimo sanoi ja edustaja kiuru myös tämähän tosiaan tulee vaikuttamaan myös muiden kaupunkien hankkeisiin ja me tarvitsemme tietysti tapahtumiin ja ja urheilun vuoksi tällaisen hyvän areenan joka on myös liikenteellisesti hyvässä paikassa kuin madison square garden suoraan penn stationin yläpuolella

kun puhutaan siitä että työttömyys on vähentynyt työttömiä on vähemmän pitää paikkansa mutta työttömiä on vähemmän koska karensseja on enemmän eläkkeelle on siirretty ihmisiä ja ja on siirretty myöskin sosiaaliluukulle ihmisiä karensseja oli jaettu jo ennen kesän istuntotaukoa seitsemäntoistatuhatta ja jokainen joka on karenssilla on pois työttömänä olosta häntä ei tilastoida työttömäksi työnhakijaksi tämän halusin sanoa arvoisa ministeri minä haluaisin kysyä teiltä oletteko tietoinen siitä että tässä maassa on tällä hetkellä noin puoli miljoonaa työssä käyvää köyhää tämä on ongelma tänne pitäisi saada sitä koulutusta lisää jotta ihmiset pystyisivät saamaan sellaista työtä millä elää liki viidessäsadassatuhannessa työssä käyvää köyhää on liian paljon näitä ihmisiä eivät auta myöskään veronkevennykset tai se että verot eivät nouse eivätkä varsinkaan kevennykset koska he eivät yllä valtionveron

täällä puhuttiin osaavan työvoiman pulasta se ei ole yksistään suurten kaupunkien ongelma vaan pienillä paikkakunnilla on tosiaan pulaa on puhuttu muuntokoulututuksesta myös sosiaali ja terveydenhuollon alalla rakennuspuolella ja myös siitä että lääkäreistä on pulaa mutta mitenkä tähän muuntokoulutukseen voitaisiin sitten äkisti vastata jokainen tietää myönteistä on myös maatalouden kriisipakettien myöntäminen sitten täällä vasemmalta joku sanoi että nyt ovat yrittäjien voitot kasvaneet mutta käytännössä tiedän että varsinkin pkt alalla jos siellä hiukan jää viivan yläpuolelle siellä kyllä odottavat vuosittaiset muutaman vuoden välein tarpeelliset laiteinvestoinnit eli ei kaikki se ole sitä voittoa mitä sieltä joskus muutama euro tulee mutta ihan myönteinen tämä

arvoisa herra puhemies sosiaalidemokraatit tarvitsevat selvästi tukiopetusta valtiovarainministeri ja maatalousministerikin voivat sitä heille antaa kun kyselevät koko ajan kuuluuko kasvu kaikille totta kai se kuuluu kaikille miksi se ei kuuluisi hallituksen politiikkahan toimii juuri niin että me ensin leivomme kakkua saamme aikaan tuloksia jotta voimme jakaa sitä kaikille niin lapsiperheille eläkeläisille työttömille kuin kaikille muillekin minä ihmettelen tätä sosiaalidemokraattien touhua siinä suhteessa että kun nimenomaan sipilän hallituksen toimenpiteet ovat edistäneet sitä että työttömät saavat työtä niin te valitatte koko ajan että eriarvoisuus kasvaa minä en lärväile siitä että paavo lipposen hallitusten aikana eriarvoisuus räjähti suomessa nyt se on pysynyt varsin vakaalla tasolla totta kai silloin kun puhutaan sosiaaliturvasta yhteiskunnan jakovarasta

puhemies onneksi alexander stubb on luxemburgissa ja katainen brysselissä niin vahvasti edustaja heinonen haukkui edelliset kokoomuspääministerit vihjeenä ministeri orpolle että älkää nyt vaan häipykö maasta jos olette kiinnostunut maineestanne mutta nyt pari sanaa tulevaisuudesta maailmantalouden suhdanteillehan ei mikään hallitus mahda valtavasti ei pahassa eikä hyvässäkään omilla omilla päätöksillä vaikutamme rakenteisiin ja tulevaisuuden kestävyyteen ja siinä ikävä kyllä ollaan menossa väärään suuntaan suhdannekorjatussa julkisen talouden alijäämän supistuksessa supistuksessa ollaan nykyennusteella kaksi miljardia jäljessä hallituksen omasta tavoitteesta kaksituhattayhdeksäntoista julkisen talouden tuloja supistetaan miljardeilla euroilla siinä syy tämä kestävyysvaje siis kasvaa hallituksen omin toimin nyt siis tarvitaan kaksituhattakolmekymmentä luvun työllisyyttä ja julkisen talouden kestävyyttä vahvistavia uudistuksia ennen kaikkea perhevapaita perhevapaita oppivelvollisuuden pidentämistä lisäbudjetti on lillukanvarsia pitäkää pitkä näkymä kirkkaana

puhemies on erittäin hyvä että tämä lisätalousarvio on hyvin maltillinen ja siinä on oikein hyvät painotukset erityisesti muuntokoulutuksen kymmenen miljoonaa euroa jolla saadaan viisisataaviisikymmentä opiskelijaa uuteen ammattiin minäkin

sosiaalidemokraattien politiikan ja erityisesti edustaja lindtmanin heiton ihmettelijöihin että keski ja hyvätuloiset eivät osallistuisi veronmaksuun todella erikoinen heitto ettekö te osaa lukea tilastoja akavan tilastojen mukaan yhdeksän pilkku viisi prosenttia veronmaksajista maksaa seitsemänkymmentäkaksi prosenttia valtion ansiotuloveroista jos te katsotte tilastoja kaikkien verojen osalta niin luvut ovat hyvin samansuuntaisia haluatteko sanoa lastentarhanopettajille opettajille monissa eri keskituloisissa ammateissa oleville että he eivät osallistu tämän yhteiskunnan ylläpitämiseen arvoisa puhemies haluaisin kysyä valtiovarainministeri orpolta onko meillä mitään tehtävissä tämän suuren progression

arvoisa puhemies on helppo yhtyä edustaja rossin erinomaiseen puheenvuoroon tässä kun kuuntelee sosiaalidemokraattista oppositiota niin tulee jotenkin mieleen että syytetään sipilän hallitusta siitä että se ei anna työttömillekään muuta kuin töitä

eivät ota huomioon kuitenkaan sitä että sieltä on kymmeniätuhansia suomalaisia siirtynyt sille puolelle jotka tekevät töitä eivätkä ole työttöminä toisinhan oli viime hallituskaudella ja ja senkin voi vielä näistä puheenvuoroista ottaa että tulee semmoinen käsitys niin kuin meillä olisi mahdottomasti jakovaraa että meidän valtiontalous olisi jo ylijäämäinen näinhän valitettavasti ei ole ja on selvää että kun me saamme oikaistua pysyvästi valtiontalouden parempaan suuntaan niin silloin silloin meidän on aika satsata nimenomaan perusturvaan niihin jotka ovat pienituloisia eläkeläisiä ja elävät perusturvan varassa

heinonen ja kääriäinen ja sitten otamme vielä lisää
arvoisa herra puhemies täällä ollaan oltu hyvin huolestuneita velan ottamisesta ja ja samoissa puheenvuoroissa on kehuttu miten loistava tässä otetaan sata miljoonaa euroa lisää velkaa niin että yrittäkää nyt edes päättää onko se hyvä vai huono asia että sitä velkaa otetaan lisää mutta erityisesti edustaja rantakangas täällä silmät kosteina puhui siitä miten lapsille pitää tehdä tulevaisuuden politiikkaa mutta ei edustaja rantakankaan käsi tärissyt silloin kun hän on äänestänyt kaikista niistä leikkauksista joilla lapsilta on viety koulutusmahdollisuuksia ja lapsiperheiltä on viety rahaa

jos työllisyys paranee pitääkö teidän mielestänne eläkeläisten mennä uudestaan töihin

mitä tulee edustaja rossin ja edustaja lohen virittämiin puheenvuoroihin on syytä todeta että näiden taloustalkoiden suurin maksajaryhmä ovat olleet ne pienituloiset julkisen sektorin työntekijät usein naisvaltaiset alat ja myös etuudensaajat taustalla on neljän miljardin euron menosopeutus ja miljardin euron veronalennuksia kun talous sakkaa leikataan niiltä keillä on kaikkein vähiten näin ollen voisi kysyä kun talous rupeaa kasvamaan eikö pitäisi ensin antaa takaisin niille eniten leikattu mitä tulee tähän valtion finanssipolitiikan linjaan niin budjetin sisällä jokainen euro on myös arvovalinta sen sijaan että leikataan koulutuksesta muun muassa pysyvistä menoista viisisataa miljoonaa euroa voidaan edetä muun muassa asiantuntija arvioiden mukaan ja karsia ja uudelleenkohdentaa tehottomia ja ympäristölle haitallisia veroja ja yritystukia sen sijaan että veronalennukset kohdistetaan ylimpiin tuloluokkiin voidaan esimerkiksi kunnallisveron perusvähennyksen kautta ja toisaalta osinkoverotuksen kiristämisen kautta tehdä oikeudenmukaisempaa tulonjakoa kaikki on mahdollista myöskin budjetin sisällä
arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo te olette huonosti tutustunut sosiaalidemokraattisen puolueen vaihtoehtobudjettiin ja nyt tulette tutustumaan toivottavasti paremmin vuoden kaksituhattakahdeksantoista vaihtoehtobudjettiin kaikissa näissä vaihtoehtobudjeteissa sosiaalidemokraatit ovat ottaneet vähemmän velkaa kuin hallitus ja olemme kyenneet tekemään politiikkaa jossa eriarvoiset eriarvoiset päätökset joita hallitus on tehnyt on voitu kumota

niitä esityksiä jotka te olette tehneet koulutusleikkauksiin jotka te te olette tehneet eläkeläisille lapsiperheille työttömille teidän politiikkaanne eriarvoistaa suomalaista yhteiskuntaa lisää tuloeroja kasvattaa tuloeroja vahvasti arvoisa valtiovarainministeri kun te suostutte siihen että kiinteistöveron alarajan nostoa ei toteutetakaan niin onko teillä tosiasiassa jotakin lapsiperheitä vastaan kun te ette suostu lapsiperheitten yksinhuoltajien kaksilapsisten yksinhuoltajaperheitten veronkiristystä perumaan voisitteko te suostua siihen jos eduskunnassa se tehdään

puhemies ne jotka olivat kaksituhattayksitoista hallitusneuvotteluissa voivat varmasti sen vahvistaa että tätä viisikymmentä viiva viisikymmentä jakoa missä veroja haluttiin kiristää kokoomus vastusti ja sosiaalidemokraattien vaatimuksesta se silloin tuli ja me tiedämme minkälaista tulosta se teki lapsemme maksavat nämä myös ne velkamiljardit jotka otettiin ministeri rinteen aikana miten tämä hallitus nyt panostaa lapsiperheisiin tämä hallitus panostaa lapsiperheisiin merkittävästi viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu peruskoulun tasa arvoon panostetaan ja aivan merkittävänä paljon tehokkaampana keinona lapsiperheille tehdään nyt varhaiskasvatusmaksujen kevennys joka tuo kuusituhattaseitsemänsataa perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ja keventää aivan tavallisen suomalaisen perheen varhaiskasvatusmaksuja jopa yli tuhatkaksisataa euroa vuodessa se on

lisäbudjetti omalta osaltaan varmistaa ja ja vankistaakin talouden käännettä tänään on tullut jälleen mukavia tietoja työllisyyden parantumisesta herra valtiovarainministeri työmarkkinaratkaisuilla on ollut iso merkitys siinä että talouden käänne on tänä päivänä tosiasia hallitushan ei puutu työmarkkinaratkaisuihin eikä neuvotteluihin sen ei pidäkään puuttua mutta aina voi kysyä herra valtiovarainministeri miltä nyt näyttää tämä työmarkkinapoliittinen tilanne koska sillä on kyllä aika iso merkitys jatkon kannalta jatkuuko tämä hyvä nousu vai tuleeko joitakin pahoja takaiskuja toisekseen tämä hallituksen satokatopäätös kadon korvaaminen tuollakin tavalla on kyllä erittäin merkittävä asia ihan materiaalisestikin mutta tietysti kertoo miten hallitus suhtautuu paitsi viljelijän työhön myös ylipäätään siihen työhön mikä liittyy meidän omavaraisuuteemme ja huoltovarmuuteen ja kansalliseen

ja tässä vaiheessa otamme ministerien vastauspuheenvuoroja ministeri orpo viisi minuuttia

arvoisa puhemies edustaja laukkanen käytti hyvän puheenvuoron täällä todeten sen että on aika puhua myöskin niistä positiivista asioista ja kyllähän kaiken tämän tämän kitkeryyden keskellä kannattaa muistaa se että ihan oikeasti talous kasvaa ihan aidosti suomen talous on aivan eri vauhdissa kuin vielä vuosi sitten puhumattakaan siitä missä tilanteessa oltiin kolme kolme vuotta sitten se ei siitä miksikään muutu vaikka mitä sieltä todistaisitte talous kasvaa työllisyys kasvaa arvoisat sosiaalidemokraatit erityisesti hyvinvointiin tulonsiirtoihin heikoimmista huolehtimiseen lapsiperhepolitiikkaan ei ole varaa jos ei ole tervettä julkista taloutta ei ole varaa jos ei ole korkeaa työllisyysastetta tämä on se mihin me pyrimme millä tiellä olemme ja hyvällä tiellä olemmekin tunnustan sen että työ on kesken me mutta jos katsottaisiin mitä te olitte mieltä vuosi sitten hallituksen talouspolitiikasta niin meillä ei pitäisi olla minkäännäköistä talouskasvua tällä hetkellä te olitte täysin väärässä toisin sanoen sitten ne keinot joita te olette esittäneet esimerkiksi perhevapaauudistus kärjessä on nyt laitettu liikkeelle kyllä siinä on kuunneltu eduskuntaa ja laajasti yhteiskuntaa erinomainen asia että se on nyt liikkeellä odotetaan siitä hyviä tuloksia mutta positiivisuutta hyvät ihmiset talous on myöskin psykologiaa sen verran tiedän kansantaloustieteitä lukeneena että siihen vaikutetaan positiivisuudella ja hengellä uskolla tulevaan ja tietenkin meidän tehtävämme on luoda pohjaa sille tulevalle siksi on esimerkiksi muuntokoulutukseen nyt kymmenen miljoonaa euroa me valmistelemme tällä hetkellä akatemian lippulaivahankkeiden rahoitusta valmiiksi tekesin kasvumoottoreita ammattikorkeakouluille annettiin rahaa investointeihin ja niin edelleen tehdään nyt kun vähän liikkumavaraa on täsmää tulevaisuuteen koulutukseen ruvetaan kuromaan kiinni sitä osaamisvajetta mikä meillä on ja mennään oikeaan suuntaan tulevaisuuteen katsoen mitä tulee työmarkkinatilanteeseen se on tuhannen taalan kysymys minä siitä että työmarkkinakentässä on vastuullista väkeä vaikka tupoa ei ollakaan tekemässä ollaan liittokierroksella niin on vastuullista väkeä jotka tietävät sen että ratkaisujen pitää olla kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevia siis kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevia jotta suomessa on hyvinvointia ja työpaikkoja myöskin tulevaisuudessa siihen tarvitaan tarvitaan hyvää keskustelua ja vähemmän kevätjuhlaliikkeitä minusta tuntuu että nyt nyt on vielä tämä tyypillinen asemaanajovaihe mutta toivon että ne ratkaisut maltillisesti ja työllisyyttä ja talouskasvua tukien sieltä ulos tulevat mitä tulee muutamiin yksittäisiin heittoihin ensinnäkin

sen enempää totean vain että demarinuorten puheenjohtaja näkkäläjärvi on vaatinut tämän kahdenkymmenenviiden miljoonan euron käyttämistä ihan muihin tarkoituksiin kuin maatalouden auttamiseen että se siitä arvon sosiaalidemokraatit mutta nyt meidän täytyy saada notifioitua energiaveronpalautusjärjestelmä siitä keskustelin maatalouskomissaari hoganin kanssa oli hieno huomata että ministeri leppä oli tehnyt erinomaista työtä ja komissaari oli hyvin perillä suomen vaikeasta tilanteesta toivottavasti tämä asia saadaan mahdollisimman nopeasti hoitoon ja rahat tilille koska niitä varmasti nyt tarvitaan tampereen monitoimiareena puolen miljardin rakennushanke upea hanke tampereelle toivon että vastaavaa aktiivisuutta on myöskin muualla jos hankkeita on perusteltu ne katsotaan tapauskohtaisesti ja katsotaan mikä on mahdollista käytetään veikkausvoittovaroja elikkä vielä palaan tähän tähän tuntuu että edustaja arhinmäki suorastaan kehui hallitusta kun sanoi että emme ole onnistuneet sössimään tätä kasvua pistin tämän muistikirjaani ylös tällä lisäbudjetilla me haluamme antaa vauhtia sille hyvälle kasvulle tälle hyvälle kehitykselle me teemme nämä panostukset kehyksen sisällä lainanotto pienenee merkittävästi siitä mitä viime vuonna suunniteltiin me annamme vauhtia sille hyvälle esitykselle esitykselle muun muassa ne laivanrakennuksen tuet ne takaavat länsirannikon telakoiden ja alihankkijayritysten työt pitkälle kaksikymmentä luvulle tuhansien ja tuhansien työmiesten ja naisten työpaikat ovat kiinni näistä päätöksistä erityisen tyytyväinen että me voimme tehdä tänä päivänä tällaisia päätöksiä että ei tarvitse puhua siitä miten me voimme pelastaa nuo telakat arvoisa puhemies koen tästä keskustelusta että itse lisätalousarvioesitykseen salissa ollaan melko tyytyväisiä samoin talouden kasvuun

ministeri leppä kolme minuuttia

herra puhemies hallitus haluaa että myös elintarviketalous on kasvun ala yhtenä osana kokonaisbiotaloutta ja sillä tiellä nyt ollaan ja sen eteen vahvasti töitä tehdään on ihan selvää että jos me joudumme menemään jatkuvasti kriisipaketista toiseen ei se ole kestävää ei se ole kannustavaa ei se ole pitkäjänteistä mitä tämä ala tarvitsee näitä kaikkia siksi markkinoiden toimivuus on kaiken a ja o ja viennin edistäminen ja viennissä onnistuminen on kaiken a ja o jotta tämä myös tapahtuu mutta on selvää myös että tämmöisenä aikana jolloinka poikkeukselliset olosuhteet täysin poikkeukselliset olosuhteet

pieneltä osin helpotetaan ja siksi tuo kaksikymmentäviisi miljoonaa makerasta elikkä maatilatalouden kehittämisrahastosta huolehtiminen se on tärkeä väline jotta me saamme investointeja ja sillä vivutetaan nimenomaan niitä investointeja investointeja maatalous investoi joka vuosi puolen miljardia ja ylikin joka vuosi ja sillä panoksella mikä makerasta siihen käytetään on erittäin iso vipuvaikutus tältä osin ja se pitää yllä myöskin meidän huoltovarmuuttamme toinen asia ja toinen puoli mihin ministeri orpo jo viittasi on tietysti eun kriisirahasto ja ne mahdollisuudet tähän ahdinkoon sieltä jotakin helpotusta saada ne käydään lävitse tarkkaan ja myöskin siellä on se sama toive meillä

kuin näiden hallituksen kansallistenkin toimien osalta että saataisiin rahat nopeasti tilille elikkä viljelijät tarvitsevat nyt ne rahat ja ne pyritään saamaan tileille niin nopeasti kuin se ikinä vain mahdollista on on totta on myös se mitä täällä jaoston puheenjohtaja wallin sanoi että meillä on hallituksen pitkän aikavälin suunnitellut leikkaukset jotka edelleenkin kohdistuvat maatalouteen siellä on

kymmenen miljoonan leikkaus jota me pystyimme pienentämään tähän summaan siitä aikaisemmasta suunnitellusta se sisältyy tähän lisäbudjettiin mutta leikkaus on leikkaus edelleenkin se on ihan selvä asia ja se on tunnustettava ja se on huono asia tähän taloustilanteeseen petovahingoista ne ovat kasvaneet siitä ei päästä yli eikä ympäri samoin muiden eläinten aiheuttamat vahingot me olemme aika lailla tapissa myöskin korvausten osalta joita me olemme eusta saaneet oikeuden maksaa kymmenen miljoonaa euroa ja siksi me tarvitsemme myöskin toimia joilla me voimme tehokkaammin estää näitä vahinkoja tapahtumasta se on ihan päivänselvä asia ja niitä toimia etsitään on selvää että kun puhutaan varsinkin tiukasti suojeltujen

poistamisesta niiden kannan rajoittamisesta me joudumme aina käymään keskustelut myöskin komission kanssa sitä työtä me teemme jatkuvasti jotta niitä vahinkoja olisi vähemmän ja jotta säilyy myöskin se turvallisuus jonka pitää olla joka puolella suomea

debattipuheenvuoroja käymme siis vielä yhden debattikierroksen

arvoisa puhemies hallituksen esityksen määrärahalisäykset kohdistuvat enimmäkseen jo positiivisessa talouskehityksessä oleviin eli niin sanottuihin positiivisen rakennemuutoksen aloihin ja seutuihin samaan aikaan esitys lupaa hyvin vähän esimerkiksi edelleen korkeiden työttömyyslukujen kanssa painiville itä ja pohjois suomelle olisin todella toivonut hallitukselta alueellisia ja räätälöityjä kasvupaketteja tukemaan maan eri alueiden kasvua tämä olisi ollut sitä hyvää aluepolitiikkaa hyvin kohdennetuilla pienilläkin panostuksilla olisi suuri positiivinen vaikutus uusien työpaikkojen luomisessa esimerkiksi edelleen korkean työttömyyden pohjois karjalassa

herra puhemies itsekin kuulun niihin jotka kiittelevät tätä lisätalousarvioesitystä kokonaisuudessaan siinä on kiinnitetty työllisyyteen hyvin huomiota ja esimerkiksi palveluala on koko suomessa sellainen kasvava ala missä työpaikkoja syntyy hyvin tällä hetkellä lisää ministeri leppä kerroitte juuri tuossa että näihin satovahinkoja aiheuttaviin eläimiin kuuluva korvausasia on tapissa tällä hetkellä kysyisinkin voitaisiinko kenties miettiä jotakin torjuntakeinoa

vahinkojen karsimiseksi itse olen tuolta kouvolasta ja meillä elimäellä on arvioitu että kun valkoposkihanhien yksi lauma on kolmesataatuhatta yksilöä peltoaukealla niin tämmöiset lintumäärät eivät voi missään nimessä olla enää

ja ne määrät ovat sitä luokkaa että tuhot ovat jo merkittäviä voisiko tätä kantaa jollakin rajoittaa

ärade talman tässä todettiin että päivähoitomaksut alenemassa ja se on tietenkin hieno asia että hallitus näiltä osin on on muuttanut kantaansa siitä siitä korotusaikomuksesta joka vielä oli voimassa tässä jokin aika sitten on myöskin hyvä että tätä reikää kuntien taloudessa ei nyt aiota tilkitä sillä että nostetaan joidenkin kuntien kiinteistöveroa se olisi ollut kovin kovin lyhytnäköistä politiikkaa kaiken kaikkiaan kun keskusteltiin subjektiivisen päivähoito oikeuden poistamisesta pari vuotta sitten niin oli erinäisiä arvioita siitä minkälainen säästö siitä tulee no nyt ei tarvitse enää arvata kuntaliiton tekemän kuntabarometrin mukaan säästön arvioidaan olevan vuositasolla ensi vuonna noin kymmenen miljoonaa euroa eli se on kovin vähän suhteessa päätöksen vakavuuteen suomalaista päivähoitojärjestelmää ajatellen voisitteko arvioida tätä asiaa

ja osaaminen ovat hallituksen valinta ja siltä osin voi todeta tässä ja korjata että jokaisella lapsella on oikeus osa aikaiseen subjektiiviseen päivähoitoon eli käytännössä varhaiskasvatukseen kun täällä on pohdittu mitä hallitus tekeekö rakenteellisia uudistuksia nostaisin esille että tekee ja jos ajatellaan työttömyyttä hallitus tekee siltä osin täsmätoimia muuntokoulutus johon kohdennetaan kymmenen miljoonaa euroa on käytännössä kuin kaksi kärpästä samalla iskulla samalla vähennetään työttömyyttä ja samalla poistetaan niitä pullonkauloja jotka ovat kasvun esteenä myöskin kasvu on keino auttaa niitä jotka ovat vähäosaisempia joilla on heikompi tilanne myöskin alueellisesti ajatellaan tilannetta jossa elämme elämme täydellistä työn murrosta jossa on termejä keinoäly alustatalous crispr geeniteknologia ja niin edelleen emme olisi ehkä kuvitelleetkaan kymmenen vuotta sitten että nämä termit ovat tätä päivää se kertoo tarpeesta

arvoisa puhemies tässä hallituksen lisätalousarviossa on ihan hyviäkin asioita olen kiitollinen siitä että valtiovarainministeriö on ottanut kuuleviin korviin poliisien huolet niistä määrärahoista ja sitten myös rajavartio laitoksen huolen ja vartioalusten hankinnoista siihenkin on kohdistettu yli neljä miljoonaa euroa rahaa ja ja siinä mielessä kiitän tästä tietysti jaoston puolesta olisin kiinnittänyt huomiota myös tähän asiaan kun hallitus nytten tässä tekesin avustusten avustusten maksatukseen ehdottaa neljänkymmenen miljoonan euron lisäystä joka johtuu julkisen tutkimustoiminnan hankkeiden maksatusten aikaistumisesta nämä ovat hyviä päätöksiä jotka varmasti lisäävät suomalaista työllisyyttä ja ja suunta on aivan oikea mutta olisin esittänyt muutamia ajatuksia siten että olisi hyvä löytää toisenlaisia instrumentteja myös esimerkiksi nuorten yrittäjien tukemiseen jonkun rahaston kautta ja saada siihenkin uskallusta enemmän ja sitten tähän viennin edistämiseen uudenlaisia työkaluja tämä nykyinen vienninedistämisjärjestelmä yksistään ei vastaa siihen kysyntään ja tarpeeseen mitä

keväällä kehyskeskustelussa totesin että jos syksyllä tulee tappelu niin pitää kysyä kuka aloitti totesin silloin että tämä kiky sopimus elikkä palkansaajien kyykytyssopimus ja sen rajut iskut palkansaajille lomarahojen leikkaukset maksujen siirtäminen työnantajilta työntekijöiden maksettavaksi palkaton työajan kahdenkymmenenneljän tunnin pidentäminen luovat väistämättä paineita siihen työmarkkinakierrokseen jolla nyt parhaillaan neuvotellaan kun nähtävästi talouspolitiikan arviointineuvostonkin arvion mukaan hallituksen lähtökohta pitkän ajan taloussuunnitelmassa on ollut että ensi vuonna työmarkkinakierros on lähellä nollalinjaa niin pidän kyllä erittäin haasteellisena tätä koska palkansaajilla on kyllä täysi oikeus hakea kompensaatiota niille menetyksille ja niille iskuille joita kiky sopimuksen kautta hallitus keskeisenä toimijana heidän niskaansa

kyllähän se nyt vain niin on että tämä hallitus lisää politiikallaan eriarvoisuutta ja tämän myönsi viimeksi pääministeri itse tämän syksyn alussa ministeri orpo kai te kuitenkin nyt näette että ei se välttämättä tunnu hirveän reilulta jonkun lastentarhanopettajan opettajan tai hoitajan näkökulmasta keneltä kokoomus on nyt leikkaamassa ja leikannut lomarahoja kun samaan aikaan arvovalinnoilla hallitus antaa veronkevennyksiä miljoonaperijöille tai suurten metsäomistusten omistajille se ei vain tunnu reilulta eikä se sitä ole ja se on todistus siitä että kasvu ei kerta kaikkiaan hallituksen mielestä kuulu kaikille mutta nyt puhemies tämä on tärkeää

että jos eduskunnassa halutaan poistaa tämä pieni ja keskituloisten lapsiperheiden veronkiristys niin olisitteko valmiit tähän olisitteko valmiit peruuttamaan sen ettei ettei pieni ja keskituloisia lapsiperheitä kiristettäisi lisäveronkorotuksilla tähän me haluaisimme vastauksia ja toivon että voitte sen tänään antaa arvoisa puhemies

puheita tästä varhaiskasvatuksesta kuuntelee niin on vaikea uskoa että että sama hallitus juuri aikaisemmin vienyt läpi tasa arvoisen päivähoito oikeuden lakkauttamisen ja päivähoitolapsiryhmien kasvattamisen me me edelleen kuulemme jatkuvasti asiantuntijoilta kuinka nämä päätökset nämä leikkaukset nämä heikennykset ovat osuneet juuri niihin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin juuri niihin lapsiin jotka olisivat tukea

valitettavasti tämäkin keskustelu osaltaan todistaa siitä että kansalaisia politiikka ei kiinnosta tahallaan ymmärretään väärin oppositiossa on niin ihanaa kannattaa kaikkia hyviä asioita ja vastustaa kaikkia huonoja ja sanoa että me olemme puhtaita ja aatteellisia ja te olette ahtaita ja puutteellisia

kyllä kyllä tilanne on tilanne on se että ei ei tämä aivan näin yksinkertaista ole kuin täällä annetaan ymmärtää toisaalta kyllä näen että suurista asioista meillä kuitenkin on yhteisymmärrys esimerkiksi maatalouden ajankohtaiseen kriisiin liittyen mutta kyllä se niin töykeää on kun oppositio syyttää kaikesta ikään kuin hallitus tekisi kiusallaan tätä kaikkea kun hallitusta lähdettiin kokoamaan ajatuksena oli että hallitus haluaa pelastaa suomen jotta sitä jakovaraa sitten aikanaan

oecd ja imf ovat suositelleet suomelle muun muassa että verotusta pitäisi paremminkin käyttää työkaluna tuloerojen vähentämiseen ja kaventamiseen mutta päinvastoin on tehnyt maan hallitus samoin monet asiantuntijat ovat varoittaneet hallitusta siitä että tuloeroja ei ole pyritty tällä hallituskaudella tasaamaan niin kuin jostain syystä näkyy kokoomuksen linja on muuttunut sittemmin kataisen ja stubbin kaudesta koska tällä kaudella nimenomaan yritetään saada tuloeroja syntymään nimittäin kolmekymmentäseitsemän euroa miinusta puhtaana käteen pienituloisimmille suomalaisille ja neljäsataa euroa suurituloisille lisää eikö kasvun pitäisi kuulua kaikille on varmasti tämän päivän päivän kysymys kun jakovaraa syntyy mihin sitä jakovaraa käytetään ei kai kukaan voi ajatella että niille ihmisille jotka vähistään antoivat jotta suomalaisten taloutta tasapainotettaisiin ei tule koskaan mahdollisuutta tasoittaa tilejä

debattia myönnän vielä vastauspuheenvuorot seuraaville edustajille zyskowicz rossi meri ja rinne sen jälkeen

ei meinaa uskoa korviaan kun muun muassa demarit ja vihreät vahvistavat että he ovat sitä mieltä että kaikki ne säästöt joita te olette tässä pari vuotta vastustaneet pitäisi peruuttaa luuletteko todella että se olisi suomen taloudessa sitä vakautta ja ennustettavuutta jonka ansiosta me olemme nyt voineet nauttia myös sen ansiosta nauttia hyvästä talouden kasvusta mutta totta kai on myös vähemmän onnistuneita säästöpäätöksiä ja olen samaa mieltä edustaja adlercreutzin ja edustaja emma karin kanssa siitä että tämä päivähoito oikeuden rajaus on sellainen asia joka ei juuri mitään säästänyt ja joka muutenkin on hyvä sopivassa vaiheessa ottaa uuteen tarkasteluun

puhemies tuossa ministeri orpo toi esille että hän on huolissaan pienituloisista eläkeläisistä mutta ainakin kun katsoo tätä hallituksen esitystä sataseitsemän ensi vuoden tuloveroasteikosta eläkeläisten osalta niin kyllä ne veronkevennykset alkavat sitä tehokkaammin toimia mitä suuremmassa tuloluokassa ollaan eli nollasummapelilläkin voisi semmoista sisäistä solidaarisuutta harjoittaa siinä mielessä jaan sdpn kanssa ihan samaa huolta siitä miten tätä sisäistä solidaarisuutta voisi harjoittaa ja tätä verotaakkaa jakaa olen sitä mieltä myöskin samoin perussuomalaisten ryhmä että lapsivähennystä voitaisiin ensi vuodelle jatkaa toivottavasti oppositiosta löytyy tähän tukea meillä tulee olemaan vaihtoehtobudjetissa tulemme sen esittelemään sitten kun kaikki muutkin ryhmät esittelevät että otamme vähemmän velkaa kuin hallitus kokonaisverotus on meillä kevyempää ja nimenomaan se sisäinen oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus tulee olemaan erilaista ja painotamme myös tätä lapsivähennystä

arvoisa herra puhemies kun
kaksi ja puoli vuotta sitten kävimme hallitusneuvottelut silloisen puheenjohtajan juha sipilän johdolla niin totta kai oli arvioitavana se kuinka suomi pystytään nostamaan siitä talouden kehityksestä joka oli silloin näköpiirissä joka joka oli teidän jäljiltänne arvoisat sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliittokin vaikka läksitte kesken edellisen hallituksen työskentelyn pois joka tapauksessa silloin nähtiin se että tämä hallituskoalitio

varmasti kaikki tyytyväisiä tässä salissa sama koskee sitä että työttömyys pikkuhiljaa paranee työttömyystilanne ja työllisyysastekin kasvaa mutta

sen suhteen että eriarvoisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa lisätään te olette päättäneet leikata opiskelijoilta lähes sata euroa kuukaudessa eläkeläisiltä satoja euroja vuodessa työttömiltä toistatuhatta euroa tai tuhansia euroja vuodessa nämä ovat kaikki poliittisia arvovalintoja jotka tämä hallitus on tehnyt se johtaa eriarvoistavaan kehitykseen tuloerojen kasvuun arvoisa valtiovarainministeri nyt täällä on monta kertaa kysytty teiltä että kun olette ollut valmis tämän kiinteistöveron alarajan noston heittämään pois tästä kokonaisuudesta miksi te ette nyt halua luoda toivoa lapsiperheille joittenka verotusta te olette kiristämässä meillä on yli sadassatuhannessa köyhissä perheissä elävää lasta ja nyt te olette viemässä verotuksen kautta näitä perheitä vielä entistä heikompaan tilaan ensi vuoden verotuksen osalta arvoisa valtiovarainministeri vastatkaa nyt tähän kysymykseen oletteko valmiit siihen että eduskunnassa voidaan tehdä muutoksia tähän verotuksen epäkohtaan
arvoisat edustajat tässä vaiheessa ilmoitetaan että puolan tasavallan presidentti andrzej duda on saapunut valtuuskuntineen seuraamaan täysistuntoa eduskunnan puolesta toivotan arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan

arvoisa puhemies todella suurella mielenkiinnolla kyllä tulen tutustumaan niihin teidän vaihtoehtobudjetteihinne kun kun te ne jätätte koska kun tässä äsken puheenjohtaja rinne mainitsi taas säästökohteita joita olemme tehneet niin minä oletan että te sitten poistatte nämä säästöt haluan nähdä miten te tasapainotatte tämän

kokonaisuuden niin että tässä maassa vielä jonkun kannattaa yrittää ja tehdä myöskin töitä mutta jätetään tämä sitten

siihen aikaan kun kun te saatte saatte oman esityksenne tehtyä vielä tähän väitteeseen eriarvoistavasta politiikasta tuloerot budjetin perusteella kasvavat nolla pilkku nolla yksi prosenttia gini kertoimessa siis nolla pilkku nolla yksi prosenttia gini kertoimessa niin että ei siitä nyt luulisi näin pitkään jutun juurta riittävän se ei ole tilastotieteellisesti eikä muutenkaan merkittävää eli eli vaikka talous kasvaa tuloerot tuloerot ovat käytännössä entiset siis tuloerot ovat käytännössä entiset tämän budjetin perusteella siitä huolimatta uskallan voimallisesti puolustaa sitä että pidämme huolta siitä että kenenkään verotus ei kiristy ei kenenkään verotus kiristy verotus ei kiristy työn verotus ei kiristy työn verotus ei kiristy palaamme siihen hetken päästä kenenkään työn verotus ei kiristy eikä ansiotuloverotus se on merkittävää koska se tukee työn linjaa ja työllisyyttä ja on sitä kautta parasta hyvinvoinnin turvaamista no sitten tähän lapsivähennysasiaan siis eduskunnan valtiovarainvaliokunta aikanaan kun te esittelitte tämän lain oli sitä mieltä lähes yksimielisesti että se oli huono että se osuu huonosti me valitsimme nyt tälle rahalle paremman käytön lähes seitsemäntuhatta perhettä kokonaan nollamaksuluokkaan varhaiskasvatusmaksuissa ja keskituloisille perheille tuhatkaksisataa euroa alennusta vuodessa minä tulkitsen tämän niin että te haluatte perua nämä varhaiskasvatusmaksujen alentamiset te haluatte palauttaa seitsemälletuhannelle pienituloiselle perheelle varhaiskasvatusmaksut

sen koulutusta uudistetaan laatukriteerit on laadittu suomen pitää pitää huolta siitä että meillä on maailman parasta varhaiskasvatusta ja kun me pidämme huolta talouskasvusta mahdollisimman moni vanhemmista pääsee töihin ja meillä on vähemmän pienituloisia ihmisiä ja lapsiperheitä tässä maassa tämä on hyvin yksinkertaista kannattaa lukea hallitusohjelmaa me olemme sitoutuneet sen työllisyys ja talouspolitiikan linjaan se on parasta lääkettä eriarvoisuuden estämisessä

leppä kaksi minuuttia

herra puhemies täällä edustaja pakkanen ja myös aiemmin edustaja oinonen kysyivät millä tavoin voidaan ennalta ehkäistä ja torjua eläinten aiheuttamia vahinkoja varsinkin maatalouteen viljelyksille niitä keinoja etsitään kaiken aikaa yhteistyössä riistahallinnon kanssa yhteistyössä ympäristöhallinnon kanssa ja niitä toimia toimia tullaan tietenkin tekemään meillähän on metsästyslaissa logiikka että kun me toteamme että joku riistalaji on runsastunut metsästyspainetta voidaan kasvattaa ja kun se on taantunut metsästyspainetta pienennetään jopa kielletään sen lajin metsästys tämä on nimenomaan kestävää riistanhoitoa ihan samalla tavalla sen pitää olla myöskin niiden lajien osalta jotka runsastuvat reilusti ja merkittävästi yli sen mitä meillä suotuisat suojelutasot edellyttävät silloin pitää arvioida myös muita keinoja siksi nämä keskustelut on aloitettu niitä käydään sekä meillä kotimaassa kansallisella tasolla että myöskin eun suuntaan jotta näitä vahinkoja pystytään välttämään ja pystytään pitämään kestävällä tavalla kannoista huolta sitähän me tietenkin haluamme se on ihan päivänselvä asia ja myöskin sitä että vahingot eivät nouse yli äyräittensä

arvoisa herra puhemies ministeri orpolle haluaisin kuitenkin nyt todeta eriarvoistumiskehityksestä seuraavaa te viittasitte tähän nolla neljä prosentin gini vaikutukseen tosiasiassa se viittaa vain ja ainoastaan kokonaisveroratkaisuun sen sijaan tässä ei ole mukana vielä sitä että hallitus samaan aikaan tekee esimerkiksi indeksileikkauksia indeksijäädytyksiä ja niiden seurauksena lopputulema on mikä sekin täällä on mainittu että pienituloisilta viedään sellainen nelisenkymmentä euroa ja suurituloinen sitten saa lisää siis käytännössä voitte kuvitella sen tilanteen että jos ihminen on ihan oikeasti pienituloinen niin jokainen kymppikin jokainen eurokin on tärkeä euro ja siksi se ei ole kovinkaan reilua että samaan aikaan miljoonaperijät ja muut saavat lisää ja sitten se pieni ihminen tosiasiassa tosiasiassa kärsii

te puhuitte lapsiperheiden verotuksesta ministeri orpo joutuu nyt poistumaan mutta toivon että tutustutte vielä tähän mitä sanon seuraavaksi nimittäin vaikka kovasti nyt tunnutte olevan sitä mieltä että pieni ja keskituloiset lapsiperheet eivät teidän mielestänne tarvitse

ja keskituloisten lapsiperheiden veron kiristykset koska se on asiallisesti väärin ja sitten on myös hyvin ikävää kun samaan aikaan sanotaan että kenenkään verotus ei kiristy kyllä se nyt kiristyy ja ja miksi sitten nimenomaan tarvitsee olla niin että se on tämä lapsiperhe jolle kaiken kaikkiaan näin käy haluaisin vielä sen sanoa tähän kokoomuksen ja hallituksen logiikkaan että että kun perustelette nyt tätä että te keksitte paremman te keksitte päivähoitomaksujen kevennyksen niin se on hyvä asia mutta historiahan tässäkin oli että aluksi te te halusitte korottaa päivähoitomaksuja te halusitte korottaa oppositiosta kritisoimme tätä kovin ja lopputulos niitä ei koroteta vaan vaan pienennetään se on aivan oikein no vastaava logiikka löytyi kiinteistöverosta vielä kaksi viikkoa sitten hallitus ja kokoomus halusivat nimenomaisesti pakkonostaa kiinteistöveroa alarajojen nostolla ja nyt ei enää haluta eli kun tässäkin suhteessa logiikka meni sinänsä oikeaan suuntaan että perutaan näitä huonoja aikomuksia niin miksi nyt tässä vaiheessa hallitus ei voisi tehdä samalla lailla ja jos on aikonutkin kiristää pieni ja keskituloisten lapsiperheiden verotusta niin eikö sitä nyt voisi perua tätä yritimme jälleen kerran debatissa kysyä ja täytyy kyllä sanoa että minulle pettymys oli ministeri orpon äskeinen ikään kuin vastaus jolloin hän suorastaan sanoi että kaikki on hyvin ja valinnat ovat oikeita ja ja ilmeisesti perumisia ei tule mutta kyllä minä vielä

ja talousarvion käsittelyssä ylipäätään kun täällä eduskunnassa koko syksyn tulemme vielä jatkamaan näitä talousasioita kaiken kaikkiaan toistan vielä sen että on mielestämme ollut väärin

vastata että niin se kuuluukin edustaja rossi niin te vastaatte mutta mitä te sanotte sille pienituloiselle julkisen sektorin

sille hoitajalle sille lastentarhanopettajalle sille kätilölle siivoojalle laitosapulaiselle kenelle kasvusta kuuluu vain lomarahan leikkaus mitä mitä te heille sanotte minun mielestäni tämä ei vain ole oikein ja siksi olisi hyvin perusteltua hyvin perusteltua tässä tapauksessa myös miettiä asiaa uudestaan ja kun kasvunäkymät ovat sinänsä hieman paremmat niin voisi sitten päätyä siihen että tulevat leikkaukset lomarahoihin perutaan tämä olisi viisasta talouspoliittisestikin puhemies siksi että varmasti se ostovoima näiden lomarahojen myötä olisi ihan tarpeen paitsi näille perheille itselleen myös suomen kansantaloudelle ja sille että ihmisillä olisi kuitenkin jonkin verran enemmän varaa tietyllä tavalla kulutusta puhemies haluan tähän ihan lopuksi vain sanoa sen että siitä huolimatta että talous kasvaa vientivetoa tulee maailmantaloudesta ja tässä suhteessa tietenkin näkymä on hyvä niin synkät pilvet ovat valitettavasti tulevaisuutta ajatellen siinä suhteessa olemassa että viimeksi tänään valtiovarainvaliokunnassa kuulimme sen tiedetyn arvion siitä että hallitus ei tule mitä suurimmalla todennäköisyydellä pääsemään työllisyystavoitteeseensa

hyvä puhemies edustaja viitaselle uusi sivu on käännetty hallituksen kirjassa se sivu on sellainen joka kohdentaa katseet lapsiperheisiin pieni ja keskituloisiin lapsiperheisiin ensinnäkin kiinteistöveron alennus kohdentuu ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla ja kaupunkiseuduilla asuviin lapsiperheisiin joilla sattuu olemaan hyvinkin korkeat verotusarvot joista syntyy hyvinkin paljon lisää menoja heidän

otetaan varhaiskasvatusmaksut tämän vuoden varhaiskasvatusmaksut tarkoittavat satoja ja satoja euroja enemmän yksinhuoltajaperheen käytettävissä oleviin tuloihin ensi vuoden osalta meillä on edessä tuhatkaksisataa euroa juuri sinne vähävaraisempiin lapsiperheisiin tuhatkaksisataa euroa se on kuulkaa iso rahasumma pienituloiselle lapsiperheelle

arvoisa herra puhemies edesmennyt presidentti koivisto taisi joskus muistella niin että talouspolitiikka on todella vaikea laji ja se on vähän yhtä vaikeaa kuin traktorin saa menemään niin kuin vinkkeliin tämä hallitus oikaisee sitä vinkkeliä onneksi me ajamme eteenpäin koska sinnepäin se on helpompaa kyllä todellakin näin ollen katson edelleenkin että tämä talouspolitiikan linja joka koskettaa kaikkia suomalaisia aivan samalla lailla tavalla tai toisella on se oikea tie jota mennään eteenpäin sitten edustaja viitanen te sanoitte lomarahojen leikkauksesta verotuksessa on tultu vastaan ja se on käytännön keino millä yhteiskunta on osallistunut palkansaaja on osallistunut ja saattanut sitä hyötyä sitten toimijoiden piiriin se on ollut konkreettista esimerkiksi sairaanhoitopiireissä ei ole tarvinnut irtisanoa väkeä vaan on pystytty toimimaan taloudellisesti ja kannattavasti suosittelen teille käyntiä esimerkiksi suomen pankissa pääjohtaja liikanen varmaan antaa mielellään myös talouspolitiikkaan liittyviä näkökulmia
arvoisa puhemies kyllä tämä on valitettavasti nyt edustaja rossi melkeinpä todettava teille että tämän hallituksen parhaita paloja ovat olleet peruutukset valitettavasti ne parhaat palat ovat olleet peruutukset eli huonoja

hoitajien ja opettajien ja lastentarhanopettajien siivoojien lomarahaleikkaukset ja myös peruuttaisitte tämän lapsiperheiden veronkiristyksen nimittäin meidän mielestämme se on hyvin ikävää edustaja lauslahti että kun hallitus nyt kääntää uuden sivun lapsiperheiden osalta niin heti ensimmäisenä sieltä sivulta tulee että verotuksenne kiristyy

arvoisa puhemies jatkan vielä hiukan aluepoliittista keskustelua sillä hallituksen päätöksiä seuratessa kasvu ei alueellisestikaan tunnu kuuluvan kaikille siis kaikille alueille hallituksen esitys jatkaa pitkälti jo tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion linjaa jossa määrärahalisäykset kohdistuvat jo positiivisessa talouskehityksessä oleviin eli niin kutsuttuihin positiivisen rakennemuutoksen aloihin ja seutuihin kuten

alkaneen kasvun tukeminen ei toki ole paha asia mutta koko maan työllisyyden hoito edellyttäisi laajempaa näkemystä alueellisia kasvupaketteja tulisi räätälöidä eri alueille pitkäjänteinen ja alueiden vahvuuksia tukeva elinkeinopolitiikka paitsi hoitaisi akuuttia työttömyyttä parantaisi samalla myös maakuntien mahdollisuutta tehdä kasvuhakuisempaa politiikkaa tulevaisuudessa nyt etenkin itä suomi on kokenut hallituksen politiikan nurjan puolen kun leikkauksia on tullut niin raideliikenteeseen ja postin konttoriverkostoon kuin tuoreimpana ehdotuksena käräjäoikeusverkostoon yksi tärkeä tulevaisuuden investointi pohjois karjalassa olisi joensuun ratapihahankkeen eteenpäin vieminen hankkeen kaavoitus on valmis samoin kaupungin maksuosuus puuttuu enää valtion rahoitusosuus tämä hanke tukisi kasvun mahdollisuuksia ja samalla se helpottaisi työllisyystilannetta pienellä julkisen rahan panostuksella saataisiin liikkeelle merkittävästi yksityisiä investointeja ja kokonaisuudella olisi merkittävä rooli koko joensuun seudun ja myös koko pohjois karjalan kasvulle ja työllisyydelle kun muutkin maakunnat edelleen painivat korkeiden työttömyyslukujen kanssa voisi valtio hyvin olla kohdennetuilla panostuksillaan mukana rakentamassa käännettä kohti parempaa tämä on hyvä esimerkki hallituksen aluepolitiikasta koko maata ei haluta tukea yhdenvertaisesti pohjois karjalasta katsottuna tämä näyttää siltä että niille joilla on paljon annetaan lisää ja niiltä joilla on vähän otetaan pois

arvoisa herra puhemies käymme nyt keskustelua hallituksen esityksestä vuoden kolmanneksi lisätalousarvioksi ja kun kuunteli tuota keskusteluosuutta tuntui kyllä vahvasti siltä että puhuttiin aika lujasti asian vierestä ainoastaan maatalous oli sellainen asia mikä tästä lisätalousarvioesityksestä löytyi herra puhemies tämä peruslähtökohtahan on se että hallitus on todennut että talous kasvaa ja työllisyys paranee ja kasvuennusteet eri ennustajalaitoksista ovat ovat kuluvan ja ja ensi vuodenkin osalta hyvin positiivisia tämä tämä on hyvä lähtökohta ja lisätalousarvio tukee monilta osin tätä kehitystä muun muassa

joita laivanrakennuksen innovaatiotuen osalta ehdotetaan lähes kolmekymmentäyksi miljoonaa ja sitten viennin edistämiseen kaksitoista miljoonaa ja panostukset digitalisaatioon kaikki ovat sellaisia jotka nimenomaan laajapohjaisesti tukevat talouskasvua työllisyyden parantumista ja myöskin kasvun ennusteita ja viennin parantumista herra puhemies muutama sana vielä tästä maatalouden tilanteesta kuluva vuosi on ollut hyvin harvinainen ensin meillä oli hyvin kylmä viivästynyt kevät sen jälkeen kylmä sateinen kesä joka on hyvin sateisena syksynä jatkunut näin ollen viljelijät ovat sadonkorjuutöiden osalta olleet hyvin suurissa vaikeuksissa ja ennusteet ovat ennustaneet että satovahinkojen kokonaismäärä on noin sata viiva sataviisikymmentä miljoonaa euroa on positiivista että hallitus on nyt lähtenyt lähtenyt mukaan näihin tukitalkoisiin osoittamalla kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa energiaveron palauttamiseen jonka pohjana on vuoden kaksituhattakuusitoista energiankulutus tämä on osin hankalaa ajatellen niitä tiloja jotka jotka joko ovat aloittaneet koko tuotantotoiminnan tämän vuoden alusta tai sitten vaihtoehtoisesti sellaisia ei itsellään ole ole esimerkiksi viljankuivaamoa tällöin heille ei muodostu

niin riittävää määrää energiakustannuksia kuin kuin sitten tällä energiaverolla voitaisiin korvata mutta hyvää on tietysti se että jollakin tavoin tähän asiaan asiaan puututaan tärkeää on lisäksi se että pankit pankit lähtisivät mukaan näihin talkoisiin myöntämällä lainojenlyhennysvapauksia että tästä pahimmasta vaiheesta päästäisiin eroon hallituksen lisätalousarvioesityksessä esitetään eläintautien ja erityisesti afrikkalaisen sikaruton torjuntaan

euroa se on tarpeellinen lisämääräraha koska mikäli afrikkalainen sikarutto tänne suomeen rantautuisi siitä aiheutuvat kustannukset olisivat kyllä suuret ja se olisi myöskin iso imagotappio meidän juuri alkaneelle vientitoiminnalle lisätalousarvioesityksessä annetaan lisärahoitusta myöskin

maatilojen ja turkistilojen lomituksen hallintomenoihin ja lisäksi on tärkeää että viljelijöiden jaksamista tuetaan ehdottamalla miljoona euroa välitä viljelijästä hankkeeseen arvoisa puhemies täällä monissa puheenvuoroissa on katsottu tulevaisuuteen siltä osin miten satovahinkoja voitaisiin tulevaisuudessa korvata maatalousjaoston unkarin matkalla kuulimme maatalousministeriönsä ja parlamentin edustajien puheita heidän omasta järjestelmästään ja siellä oli tosiaan tämmöinen rahasto johon viljelijät laittoivat muistaakseni kuudentoista hehtaarin jälkeen tietyn summan ja sitten valtio laittoi rahastoon toisen jos ajateltaisiin tällaista rahastomallia suomeen niin mikäli viljelijät laittaisivat esimerkiksi neljä euroa hehtaarilta ja valtio saman verran siitä muodostuisi noin kahdenkymmenen miljoonan vuotuinen rahasto ja mikäli tämä kertynyt vara jätettäisiin rahastoon niin neljän vuoden aikana siitä muodostuisi jo jo sitten kahdeksankymmenen miljoonan euron rahasto joka jo kohtuuhyvä puskuri satovahinkojen osalta arvoisa puhemies lopuksi kiitokset hallitukselle liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan osalta siitä että seinäjoen lentoasema saa sataviisikymmentätuhatta euroa tässä lisätalousarvioesityksessä seinäjoen lentoasema on finavian lentoasemaverkoston ulkopuolinen yksityinen lentoasema ja kuitenkin siellä on kaupallista ja yksityislentoliikennettä niin paljon että kentän aktiiviselle pyörittämiselle on tarvetta eli näitä rahoja tullaan käyttämään henkilöstömenojen kattamiseen tämmöinen kertaluontoinen valtionavustus seinäjoen lentoaseman lennonvarmistuksen palo ja pelastuspalvelun sekä siviili ilmailun turvaamisesta aiheutuviin laitteiston huolto ja

on välttämätöntä näin ollen seinäjoen lentoasema pystyy tarjoamaan sitten varsin hyvät palvelut kun tiedetään että se kenttä muilta osin on varsin varsin laadukas ja toimitilat

puhemies hyvät edustajakollegat tässä uutuutta hohtavassa remontoidussa eduskuntatalossa olen jo ehtinyt näillä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista syysvaltiopäivillä muutaman puheenvuoron käyttämään tuolta omalta paikaltani mutta tässä lisätalousarviokeskustelussa ajattelin ensimmäisen kerran rohkaistua kipuamaan ihan tänne puhujapönttöön ja käyttämään täältä puheenvuoron kun kysymyksessä on monia oman vaalipiirini kannalta erittäin tärkeitä ja hyviä asioita joita juha sipilän hallitus on tässä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kolmannessa lisätalousarviossa tuonut esille herra puhemies jatkan oikeastaan puheenvuoroa siitä mitä edellinen puhuja edustaja lasse hautala hyvä kollegani samasta kotimaakunnasta tuossa viimeiseksi päätteli ja haluan esittää erittäin lämpimän kiitoksen koko hallitukselle ja erityisesti liikenneministeri anne bernerille siitä että nyt tässä kolmannessa tämän vuoden lisätalousarviossa turvataan seinäjoen lentoaseman toiminnan kehittämistä seinäjoen lentoaseman kehittäminen on ollut vuosien vääntö ja tappelu meillä paikallisesti ollaan ollaan paljon tehty töitä siinä niin kunnat kuin maakunnalliset edunvalvojat ja lukuisat kansanedustajat eri puolueistakin meidän maakunnasta vuosien varrella että lentoaseman toimintaa on pystytty ylläpitämään ja viime vuosina seinäjoen lentoasemasta on kehittynyt tietyntapainen pilottilentokenttä puhutaan kevytlentoasemakonsepteista ja dirty domestics sillä on monia hienoja termejä ideana on luoda vähän kevyempi tapa ylläpitää lentoliikennetoimintaa ja seinäjoen lentokenttä voi olla tulevaisuudessa mallilentokenttä sille miten suomessa maakuntakentät toimivat olen liikenneministeri anne bernerin kanssa monta kertaa keskustellut tästä seinäjoen tilanteesta ja ylipäänsä lentoliikenteestä suomessa ja jaan kyllä liikenneministerin näkemyksen siitä että kun maailmanlaajuisesti lentotoiminta ja lentoliikenne on lisääntymässä ei vähenemässä niin ei ole viisasta tällä hetkellä suomessa sulkea yhtään lentokenttää

kun käydään kansainvälistä kauppaa ja harjoitetaan kansainvälistä liiketoimintaa ja matkailua ynnä muuta se on vain sellaista bisnestä jossa pitää ihan oikeasti päästä sinne maakuntakaupunkiin nopeasti ja sieltä pois maailmalle ja siinä tällaiset lentokentät jotka palvelevat joustavasti erilaista liikematkustamista ja erilaisia tapahtumia ovat erittäin tarpeellisia

eteläpohjalaisia kansanedustajakollegoitani ihan yli hallitus oppositio rajan siitä että olimme viime syksynä liikkeellä tämän seinäjoen lentoaseman toiminnan turvaamisen kohdalla teimme yhteisen talousarvioaloitteen joka valitettavasti ei valtiovarainvaliokunnan mietintöön silloin mahtunut mutta tällä talousarvioaloitteella oli oma vaikutuksensa siihen että nyt tämä sataviisikymmentätuhatta euroa

sata vuotta itsenäistä tasavaltaa räntää satoi pitkin kevättä kesä oli erittäin kylmä syksy sateinen vuosi kaksituhattaseitsemäntoista on ollut pahin katovuosi kolmekymmentä vuoteen sata vuotta sitten kun suomi itsenäistyi meillä oli pulaa ruuasta täällä oli elintarvikepula ja arvoisa puhemies rohkenen sanoa että jos me eläisimme sadan vuoden takaista aikaa meillä olisi suomessa nälänhätä sellainen vuosi on ollut tämä vuosi meidän maataloudelle ja meidän sääolosuhteillemme tämä on luonnollisesti näkynyt hätätilanteena ja kriisinä maaseudulla erityisesti maatiloilla joidenka toimeentulo ja oma leipä on kiinni siitä mitä satoa luonnosta oikein saadaan tämän vuoksi haluan kiittää juha sipilän hallitusta ja erityisesti uutteraa tuoretta keskustalaista maatalousministeriä jari leppää

siitä että tässä ja hallituksen neuvotteluissa muutenkin ollaan auttamassa maatalouden katotilannetta viisitoista miljoonaa euroa vapautetaan makerasta maaseudun kehittämisrahastosta varoja ja sen lisäksi kaksikymmentäyksi miljoonaa euroa on jo aikaisemmin sovitusta maatalouden kriisipaketista tulossa tämän katovuoden tilanteen helpottamiseen sen lisäksi juha sipilän hallitus on sopinut että kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa palautetaan energiaveroja maatiloille millä helpotetaan tätä akuuttia akuuttia talouskriisiä mikä katovuonna on tapahtunut arvoisa puhemies suomalainen maatalous on ollut erittäin syvissä vaikeuksissa viimeisen kolmen neljän vuoden ajan siihen on monia syitä yhtenä isoimpana juurisyynä ja taustasyynä on ukrainan kriisi josta seurasi molemminpuolisia pakotteita euroopan unionin ja venäjän välillä tämä on johtanut monine välillisine vaikutuksineen siihen tilanteeseen että maatalouden markkinatilanne on erittäin huono suomessa ja myös oikeastaan euroopan laajuinen maatalousmarkkina on tällä hetkellä aika vaikeassa tilanteessa

sadassa vuodessa muuttunutkaan miksikään pitämään huoli siitä se on erittäin että suomalainen maatalous ei nyt näiden väliaikaisten vaikeuksien vuoksi lopu kokonaan maatalouden kannattavuutta pitää pystyä parantamaan ja odotan aika paljon tältä jari lepän lanseeraamalta uudelta kauppatapa asiamieheltä jonka tehtävänä on varmistaa se että entistä isompi osa siitä leipäpaketin tai maitopurkin hinnasta päätyisi sille viljelijälle ja tuottajalle joka siinä kuitenkin kaikista suurimman työn tekee

niin niin sanotusta välitä viljelijästä hankkeesta pidetään myös huolta ja siihen on laitettu lisäresursseja tässä tässä lisäta lousarviossa nämä henkilöt jotka tekevät tätä välitä viljelijästä työtä ja jotka käyvät siellä tiloilla keskustelemassa vaikeuksissa olevien viljelijöiden kanssa ovat kertoneet että kun tämä hanke käynnistyi heidän puhelimensa tukkeutuivat he olivat ihan pari päivää putkeen puhelimessa

se taloudellinen tilanne ja siitä seuraavat henkiset paineet ovat on erittäin tärkeää että tätä välitä viljelijästä hanketta jatketaan puhemies toivoisin että me pohtisimme suomessa uudenlaisia tapoja millä näitä ylivelkaantuneita tiloja voitaisiin akordityyppisesti saneerata taas elinkelpoisiksi valitettavasti meidän nykyiset lainsäädäntövälineemme yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely jotka ovat sitä varten että yrittäjä voi päästä uuteen alkuun ja päästä veloistaan ilman täydellistä konkurssia

sopivat varsin huonosti maatiloille siitä on erittäin paljon kokemuksia että käytännössä kun se yritystoiminta koostuu siellä suurista kiinteistömassoista pelloista ja metsistä nämä nykyiset velkajärjestelylait eivät oikein sovi näiden tilojen saneeraamiseen ja toivoisinkin nyt että vielä hallitus oikeusministerinsä johdolla miettisi olisiko siellä meidän maksukyvyttömyyslaeissamme tehtävissä jotakin muutoksia joilla voitaisiin saneerata elinkelpoisemmiksi näitä maatiloja sellaisia tiloja jotka voisivat olla elinkelpoisia jos siellä jonkinlainen saneerausmenettely tehtäisiin arvoisa puhemies nyt kun olen päässyt tänä suomi sata juhlavuonna omalla kotipaikkakunnallani omassa kotipitäjässäni syntyneen j s sirenin suunnittelemassa eduskunnassa puhumaan ensimmäisen kerran täällä pöntössä niin haluan tässä yhteydessä kiittää vielä kaikkia oman vaalipiirini äänestäjiä että saan suomi sata juhlavuonna olla täällä pöntössä puhumassa pyrin olemaan teidän luottamuksenne arvoinen

arvoisa herra puhemies tätä kolmatta

voi lähestyä hyvin monella tavalla sitä voi kauhistella siitä voi valittaa siitä voi kiittää mutta ehkä kaikista rakentavin tapa on lukea se niin kuin se on lähteä siitä että katsotaan tosiasioita silmästä silmään kun tätä huolella alkaa sitten lukea niin täältä voi tehdä muun muassa seuraavanlaisia nostoja valtionvelan määrän vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopussa arvioidaan olevan noin sataseitsemän miljardia euroa mikä on neljäkymmentäkahdeksan prosenttia bruttokansantuotteesta velka siis euromääräisesti kasvaa mutta suhteessa bruttokansantuotteeseen vähenee hallitus ottaa myös lisää velkaa velkaakin on hyvin monenlaista tässä tapauksessa tämä muutaman sadan miljoonan velanotto on tuottavaa velkaa velkaa joka laitetaan tuottamaan investointeja tuomaan lisähyötyä suomelle joten velkana se ei välttämättä ole niin kauhea ja kauhisteltava asia kuin täällä tänäänkin muutamissa puheenvuoroissa on todettu

erityisen merkittävää tässä on minusta tämä painopiste täällä lisätään panostuksia juuri sinne mistä arvellaan että vielä enemmän tuottoja taotaan siis siellä missä rauta on kuumaa suomalaisen laivanrakennuksen pitkä perinne jatkuu turussa vaikka ulkomaalaisessa omistuksessa suomalainen ammattitaito on korkeassa kurssissa ja koko turun talousalueella se tuottaa tällä hetkellä yhteistä hyvää mikä rantautuu sitten aivan tänne valtiontalouteen saakka samoin innovaatiorahoituskeskukseen laitetaan neljäkymmentä miljoonaa euroa jotta tutkimustoimintaa aikaistetaan teetetään tiettyjä asioita jotka on juuri tehtävä ei ensi vuonna tai seuraavana sitten vientiluoton jälleenrahoituslainan arviointimäärärahaan ehdotetaan korotusta eli lähdetään siitä että vientiä on tuettava näistä maatalousasioista on täällä jo puhuttu ihan riittävästi no niin erittäin hyvä kiitoksia ei riittävästi mutta ehkä minun ei tarvitse enää niihin palata koska tuen kaikkia niitä hyviä puheenvuoroja ja pyrkimyksiä mitä tässä on mainittu sitten tämä muuntokoulutus joka myös tuo viisisataaviisikymmentä uutta mahdollisuutta sitten matkailun edistäminen finpron valtionapuun ehdotetaan kahdeksansadantuhannen euron lisäystä täällä nyt erityisesti mainitaan sitten kiinan tilanne en tiedä huomasitteko mutta tänään juuri eräs uusi kiinalainen lentoyhtiö ilmoitti että he he aloittavat uuden heille uuden reitin pekingistä helsinkiin se on jo toinen kiinalainen lentoyhtiö joka käynnistää lentotoiminnan suoria lentoja kiinasta suomeen sen takia että suomi on tällä hetkellä mielenkiintoinen sijoituskohde tämäkin on uutta ja siitä pitäisi puhua paljon enemmän kuin näistä puutteista mitä täällä on sitten on yliopistojen valtionrahoitus ehdotetaan lisättäväksi viiden miljoonan raha joka lähinnä kohdistuu tähän apteekkitoimintaan joka oli jäänyt vähän huonolle hoidolle nyt se tässä paikataan niin kuin onkin oikein arvoisa puhemies suomalainen perhepolitiikka on jo pitkään kärsinyt voisiko nyt sanoa riittämättömästä valtionhallinnon huomiosta meidän syntyvyytemme laskee nopeasti se on tällä hetkellä hyvää vauhtia menossa euroopan alhaisimmaksi

tätä ei voi vain olkaa kohauttamalla sivuuttaa että se on ihmisten oma asia minkälaisia perheitä he haluavat tutkimusten mukaan suomalaiset haluaisivat monilapsisia perheitä mutta yhteiskunnan tarjoamat edellytykset tällä hetkellä

kun täällä on paljon puhuttu lapsivähennyksen perumisesta sitten varsinaisen budjettikäsittelyn yhteydessä niin minusta siihen on perustellut syyt palata uskon että hallituspuolueetkin jos oikein tahtovat löytävät tähän uudenlaisia ratkaisuja jotta perhepolitiikka saadaan sellaiseksi että se innostaa suurempiin perheisiin kuin mitä suomalainen yhteiskunta

arvoisa herra puhemies palaan tähän tampereen monitoimi areenaan ja sen rahoitukseen kolmannessa lisätalousarviossa meillä on monia hankkeita hyviä hankkeita joita valtio on vuosien varrella tukenut mainitsen tässä muutamia oopperatalo musiikkitalo kiasma olympiastadion keskustakirjasto hartwall areena osa näistä on valmistunut jo parisenkymmentä vuotta ja osa on tällä hetkellä rakenteilla tämä maantieteellinen jako on hyvä ottaa tässä myös huomioon ja tämä monitoimiareenahan on sellainen että se on pääkaupunkiseudun ulkopuolella mutta palvelee kuitenkin koko suomea edustajakollega wallinheimo tässä vieressä nosti liikunnan osalta ja oulussa olevia hankkeita esille ja niihin on varmaan syytä palata myöhemmin näihin rakentamiseen liittyviin kysymyksiin pyrin tuossa eilen ja tänään selvittämään onko jotain yhteismitallista vertailua tai taulukkoa olemassa valtion tukemista hankkeista miten ne ovat toteutuneet minkälaisia tuloksia niistä on saatu kuinka paljon niihin on laitettu euroja ja kuinka monta prosenttia siitä on ollut valtion rahaa sellaista yhtenäistä taulukkoa en ainakaan vielä ole löytänyt sen sijaan käytössä on maaliskuussa julkaistu entisen budjettipäällikön ja selvitysmiehen erkki virtasen raportti valtion rahoittaman rakentamisen ongelmat on yksitoista selkeää suositusta siitä miten näitä hankkeita kannattaa viedä eteenpäin jotta valtion rahoituksella saadaan kestävää ja tuloksekasta rakentamista aikaan allianssimalli muun muassa nousi siellä ensimmäisenä esille

puhemies ne on kai laitettu konkaripoliitikko aarre sapeli simosen lausumaksi sanat en minä näitten vuosikymmenten jälkeen ole vielä päässyt perille mitä se politiikka oikeastaan on yhdeksänkymmentä prosenttia siitä on pelkkää teatteria ja mitä se loppu kymmenen prosenttia on niin se ei ole minulle vielä selvinnyt oikeastaan vähän tämäntyyppiset ajatukset tulivat tuossa debatin aikana mieleen niin yllätyksetön debattikeskustelu tämän lisätalousarvion äärellä oli yhtäältä oppositio luonteensa mukaisesti kannatti kaikkia hyviä asioita ja vastusti kaikkia huonoja asioita debatti oli täynnä tahallista väärinymmärrystä mielikuvituksellista tulkintaa ja monenlaisia kliseitä ja fraaseja mutta kyllä täytyy antaa tunnustustakin esimerkiksi opposition edustaja laukkanen piti hyvin rakentavahenkisen puheenvuoron jota äsken vielä tässä varsinaisessa puheenvuorossaan jatkoi

toki wallin myös piti tällaisen rakentavahenkisen puheen totta kai tämä nyt kuuluu lajin luonteeseen mutta toisinpäin kyllä meidän on katsottava totuutta silmiin minkälaisessa tilanteessa tai käänteessä me nyt olemme ja nyt me sitä malttia tarvitsisimme meillä on ratkaisun avaimet käsissä me olemme ikään kuin temppelin harjalla nyt me intomielisyydessämme saatamme todellakin sählätä pallon omaan maaliin tai sitten vakauttaa tätä hyvää kehitystä jolla olemme menossa jopa ennakoitua huomattavasti paremmin hyvin ikäviltä tuntuvat tällaiset puheenvuorot että hallitus ikään kuin tahallaan olisi tehnyt vaikeita ja kipeitä asioita kansaa nöyryyttääkseen ja niin edelleen kakkua on kiva jakaa ja on hyvä että on mitä jakaa mutta samanaikaisesti on pidettävä huolta että kakkua on mitä jakaa ja että sitä on myös vastaisuudessa jaettavaksi mutta kaiken tämän teatraalisuuden keskellä kuitenkin isosta kuvasta ollaan hyvin pitkälti samaa mieltä esimerkiksi maatalouden

maanviljelijöiden kyllä tämä huoli jaetaan yhteisesti vasemmalta oikealle mutta tämä kaikki on taas osoitusta siitä kuinka haavoittuva meidän yhteiskunta lopulta onkaan niin hienosti kuin kaikkea suunnitellaan ja varaudutaan niin niin jälleen kerran osoitetaan että huoltovarmuuteen on aina kaikissa olosuhteissa satsattava riittävässä

arvoisa puhemies aloitan puheenvuoroni kiittämällä hallituksia edellistä ja nykyistä tänään julkaistuista keski suomen rohkaisevista työllisyysluvuista se että keski suomessa työttömien määrä on tippunut vuodessa lähes neljätuhattaviisisataa henkilöä on varmasti asia josta me kaikki täällä salissa voimme olla tyytyväisiä ja mikä kaikkein ilahduttavinta myös avointen työpaikkojen määrä on kasvussa se taas ennustaisi sitä että talouden vahva kasvu jatkuu ja yhä uudet työttömät saisivat lähikuukausina töitä kaikki tämä siis osoittaa konkreettisesti sen että hallituksessa omaksuttu talouspolitiikan linja puree ja hyvällä uralla ollaan tässä mielessä tästä on hyvä jatkaa arvoisa puhemies toisaalta tänään käsittelyssä oleva kuluvan vuoden kolmas lisäta lousarvioesitys kertoo paljon hallituksen talouspolitiikan tahtotilasta hallitus ei tyydy eikä siten hyydy hyvien uutisten edessä vaan jatkaa määrätietoisesti työtään työllisyysasteen nostamiseksi esimerkiksi laivanrakennuksen innovaatiotukeen osoitetut kolmekymmentä pilkku yhdeksän miljoonaa euroa johtavat toivottavasti siihen että turun telakan täydet tilauskirjat saavat myös kaksituhattakaksikymmentä luvulla jatkoa

puhemies urheilupoliitikkona kiitän myös tampereen monitoimiareenalle annetusta kahdeksantoista miljoonan euron tuesta on hyvä että urheilun olosuhteita parannetaan lisäksi on arvokasta että helsingin ohella myös muualla voidaan jatkossa järjestää vaikkapa jääkiekon mm kisoja toisaalta toivottavaa on että sama linja jatkuu jatkossakin monilla paikkakunnilla kuten jyväskylässä oulussa turussa helsingissä meillä on vireillä yhtä lailla kunnianhimoisia valtakunnallisia liikuntapaikkahankkeita näiden hankkeiden kannalta olisi tärkeää se

arvoisa puhemies

puintikauden poikkeuksellisen myöhäiseksi on erittäin harvinaista että vielä lokakuun loppupuolella on merkittävä osa sadosta korjaamatta osa sadosta jää peltoon viime yönä helsinkiin ajaessani näin useita puimureita pelloilla viljelijät yrittävät saada edelleen talteen sen sadon minkä vain voivat erot tilojen välillä ovat suuria osa viljelijöistä on korjannut parhaan sadon vuosiin erityisesti rukiin osalta yhteistä puiduille viljoille on kuitenkin että kuivauskustannukset ovat noin kaksinkertaiset ja laatutappiot ovat merkittävät hallitus tukee viljelijöitä kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla lisäeurolla tämä raha ei ole kokonaan uutta rahaa vaan kymmenen miljoonaa otetaan maa ja metsätalousbudjetin sisältä rahat käytetään näin energiaverojen palautuksen korottamiseen vaikka maatalouden saamista tuista puhutaan paljon ja jotkut edustajistakin haluaisivat niistä luopua löytyy perimmäinen syy viljelijöiden tulojen syöksykierteeseen markkinoista viljelijöiden tulot ovat romahtaneet samalla kun kotimaisen ruuan arvostus on on oikein auttaa suomalaisen ruuan valmistusta tämä kahdenkymmenenviiden miljoonan lisäys auttaa jonkin verran mutta katseet tulisi suunnata tulevaisuuteen kestävät ratkaisut maatalouden kannattavuusongelmiin saadaan vain tuottajan paremmalla osuudella tuotteen loppuhinnasta jos tuotteen loppuhinta jakautuisi oikeudenmukaisemmin tuottajan ja kaupan kesken tukea tarvittaisiin jatkossa vähemmän hallitus tukee välitä viljelijästä hanketta miljoonalla eurolla joka on tarkoitettu viljelijöiden jaksamiseen sekä pitkävaikutteiseen ennalta ehkäisevään hyvinvointityöhön pidän tällaista tukemista ensiarvoisen tärkeänä meillä ei ole varaa menettää yhtäkään maatalouden parissa toimivaa sen vuoksi että hän ei enää jaksa arvoisa puhemies olen tavannut viime kuukausina paljon maanviljelijöitä fyysistä työtä paperityötä viranomaisia sekä sääntöjen ja säiden armoilla olemista sitä on maanviljelijöiden arki joka puolella suomea keskellä päivää saattaa tulla puhelinsoitto että seuraavana päivänä on tilalle tulossa valvontaeläinlääkäri tällainen soitto tietää viljelijälle aina ylimääräistä työtä vaikka hän tietäisi että tilalla on kaikki kunnossa vuosittaisten maataloustukien edellytys on että maanviljelijää valvotaan eu komission asetuksen säätämä määrä tähän toivoisin henkilökohtaisesti jonkinlaista tolkkua ja sitä ymmärtääkseni toivoo moni muukin ja jos olet vielä erehtynyt viljelemään luomua on tilalla tarkastuksia riittävästi luomuasetusta sorvataan eussa edelleen ja siellä on nyt sekä hyviä että huonoja asioita suomen kannalta toivotaan että huonot asiat jäävät sinne eun pöytien ulkopuolelle joka tapauksessa kiitos hallitukselle ripeästä toiminnasta maanviljelyksen kriisitilanteen taltuttamiseksi tämä kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa ei varmasti mene hukkaan

arvoisa puhemies tällä hetkellä käsittelemme kolmatta lisätalousarviota maatalouden ahdingosta on paljon tässä puhuttu todellakin tämän vuoden satonäkymät olivat ensin hyvät ja erinomaiset ruis sentään kerettiin puimaan pelloista ja siitä saatiin erinomainen sato mutta muille viljoille kävi sitten vähän huonommin ja aika iso osa jäi meiltä kaikkiaan puimatta varsinkin vehnää ja vielä sitten lopuksi kauroja eli nämäkin olisi kyllä tarvittu nykyiseen kotimaiseen ruuantuotantoon ilman muuta kaikki jyvät olisi tullut saada talteen sieltä

tässä ovat venäjän kaupan vaikutukset vieläkin näkyvissä lihan hinta on aika alhainen samoiten myös kananmunan ja maitotuotteidenkaan osalta ei ole hurraamista eli hyvin moni maatalousyrittäjä on tällä hetkellä taloudellisessa ahdingossa ja myös henkisessä ahdingossa siinä mielessä onkin hyvä että maa ja metsätalousministeriön valmistelun kautta täytyy kiittää meidän maa ja metsätalousministeriämme jari leppää on lähdetty tuomaan uutta kriisipakettia joka nyt

rahat eli kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa maanviljelijöiden ahdingon parantamiseksi on hyvä asia lisäksi tässä on erinomainen asia että välitetään viljelijästä aika monella viljelijällä on näin synkän vuoden jälkeen myös synkkiä ajatuksia tulevaisuudestaan kuten aikaisemmatkin puhujat ovat todenneet useita useita ihmisiä on yksin omien ajatustensa kanssa oman ahdinkonsa kanssa joten on hyvä että meillä on välineitä ja hankkeita millä autetaan maanviljelijää jaksamaan varsinkin kun syksy tässä pimenee ja huomataan mitä siellä viljalaarin pohjalla on tai rahapussin pohjalla eli talousarvioesitys tältä osalta miljoona välitä viljelijästä hankkeeseen on erinomainen ottaisin tässä myös esille huoltovarmuuden kaikkinensa kriisitilanteiden osalta mitkä koneet jäävät viljelijöille mitkä koneet mitkä traktorit ottaa valtio sitten kriisitilanteessa meillä on muutamia viljelijöitä kussakin pitäjässä ketkä ovat kriisiajan viljelijöitä ja tuottavat meille silloin ruokaa mutta tässä kokonaisjärjestelmässä kun mietitään maanpuolustuskoulutusta ja kriisiajan viljelyä ja myös sitten siihen liittyvää koneitten kohdentamista on vielä tekemistä toivonkin että tämä olisi semmoinen yksi aihe vielä joka nostettaisiin keskusteluun eduskunnassa ja myös sitten laajemminkin huoltovarmuus on tärkeä asia vielä kiitokset tästä tampereen monitoimiareenasta täällä on kahdeksantoista miljoonaa osoitettu myös sen rakentamiseen siinä on iso hanke tulee kansi rautatien päälle ja siihen tulee rakentamista siihen tulee lisäksi monitoimiareena missä voidaan jääkiekkoa pelata ja päästään junalla hyvin helposti siihen tampere on kaikkinansa satsannut viime aikoina moniin isoihin kohteisiin ja varmaan tämä tulee myös viemään tamperetta tunnettuna jääkiekkokaupunkina edelleen eteenpäin kiitokset myös tästä innovaatiotuesta mikä on laivateollisuuteen annettu kolmekymmentä pilkku yhdeksän miljoonaa kun rauta on kuumaa silloin pitää takoa meillä on hyviä ja innovaatioita mitä uudessa laivateollisuudessa tällä hetkellä tehdään erilaista sähköön ja robotiikkaan ja siihen liittyvää asiaa mutta ottaisin tässä myös esille senkin että kun näitä vanhoja laivoja puretaan niin meillä on erilaisia kokeita ollut siitä uskon että osa myös esimerkiksi innovaatiotuesta menee siihen miten laivoja puretaan siten että se kaikista vähiten haittaisi ympäristöä ja saataisiin mahdollisimman iso prosentti siitä metallista kierrätykseen eli tämänkintyyppistä hanketoimintaa on turussa ja toivottavasti se kantaa ettei näitä laivoja purettaisi epäeettisissä olosuhteissa sitten eri puolilla

puhemies täytyy ensinnäkin todeta ja huomata että tämä kolmas lisätalousarvio on kaikkien hallituspuolueitten yhteinen näkemys niin että varmaankaan eri momentteja ei kannata kovin paljon ruveta henkilöimään itse olen erittäin iloinen siitä että viljelijöiden ahdinko nyt aika laajasti tunnustetaan ja varmaan se johtuu siitä että hallituksessa on on aika paljon ministereitä joilla on kokemusta maatalouden hallinnonalasta erityisesti olen iloinen että on lähdetty juuri tähän yhteen tärkeimpään asiaan eli maatalouden kulurakenteen purkamiseen ja tämä energiaverojen palautusten korottaminen on on aivan oikea toimenpide yleisestikin linjana minun mielestäni kannattaa kiinnittää huomiota siihen että kun paljon puhutaan tuista ja tuottajahinnoista niin ne eivät ole synkronissa maatalouden vallitsevan kulurakenteen kanssa ja se on se kun me teemme yksittäisiä päätöksiä eduskunnassa hallituksessa ja milloin missäkin kenties energiavirastossa se kokonaiskuva jää ottamatta huomioon energiaveroja on jokainen hallitus osannut kyllä korottaa mutta niitten vaikutus pienyrittäjille ja maataloudelle on sitten loppujen lopuksi aika tuhoisa ja sehän ruvetaan jo nyt näkemään minun mielestäni tätä pitäisi ruveta tarkemmin miettimään myös valtiovarainministeriössä on helppo käydä kuluttajan kukkarolla ja esimerkiksi autoilijoitten kukkarolla viime vuonna tehtiin uusi suomenennätys siinä kuinka paljon liikenteeltä perittiin veroja kahdeksan miljardia ja kun me tiedämme tänä päivänä kuinka vähän nuoret ajavat ajokortteja niin silloin tapahtuu sellainen ilmiö aivan sama epäoikeudenmukaisuus kuin rakennusten verotusarvon muodostumisessa että verotus alkaa kohdentua entistä suppeammalle ja entistä valikoidummalle valikoidummalle joukolle joka ei pysty enää valitsemaan ovatko he verotuksen kohteena vai eivät liikenne toimii hyvin julkinen liikenne täällä ihminen voi valita onko hän autoilun verotuksen kohteena vai ei mutta itä ja pohjois suomessa ei voi valita
ja edustaja rossi edustaja rossi on tulossa
arvoisa herra puhemies poikas valveill on

herra puhemies tässä on käyty kohta kolme tuntia lisätalousarviokeskustelua joka on ollut pitkälti myös talouspoliittista keskustelua myös eriarvoisuuteen liittyvää keskustelua johon johon haluan todeta sen että totta kai arjen ongelmien parissa painivan ihmisen tunne ja todellisuuskin ovat konkreettisesti jokapäiväisistä asioista selviämistä laskut painavat tulot voivat olla pienentyneet tulevaisuus ei näytä hyvälle tähän arjen asemaan myös eduskunnan pitää pystyä asettumaan niin hallituksen hallituspuolueiden kuin meidän kaikkien kansanedustajien ei totuutta ei leipäjonojakaan voi kieltää eikä niistä silmiään siirtää minnekään tilastot tietysti näyttävät omaa todellisuuttaan joka nousee ehkä vielä tässä vaiheessa enemmän makrotalouden näkövinkkelistä ennen kuin makrotalous siis tämä bruttokansantuote ja viennin vetäminen ja sitä kautta asioiden paraneminen on taas siirtynyt tavallisen ihmisen arkeen se vie helposti jopa vuosia sipilän hallitus on laittanut suomea kuntoon nyt kahden ja puolen vuoden ajan vaalikautta on puolisentoista vuotta jäljellä tämä projekti kestää noin kymmenen vuotta ennen kuin koko suomen talouden kehitys on saatu kulkemaan uudelle uralle kymmenen miljardin euron haaste on ollut tämän hallituksen edessä eri toimenpitein saavutettavana meidän on vain jokaisen tunnistettava ja tunnustettava että tämä on vaikea harjoitus siitä riittää seuraavalle hallitukselle ja ja vielä seuraavallekin hallitukselle tässä mielessä kyllä pikavoittojen aikaansaaminen on kovin vaikeaa siitä onko hallituksella sitten sydäntä päätöksenteossaan kyllä sitä pitää olla ja jos sitä ei ole niin ainakin me keskustassa sitä vaadimme että sitä pitää löytyä ja pitää nähdä se ihmisten arki myös niin että että se todellisuus on on aivan oikea arvoisa puhemies katselin tuossa tilastoja jotka varmaan ovat ihan oikeita tällä hetkellä muuttovoitto suomessa tapahtuu pääsääntöisesti uudellemaalle varsinais suomeen ja pirkanmaalle omassa kotimaakunnassani pohjois savossa tammi syyskuun tilastot näyttävät kahdeksansadankahdeksankymmenenneljän henkilön muuttotappiota ainoastaan kuopion kaupunki on kasvanut kahdellasadallaseitsemälläkymmenelläyhdeksällä henkilöllä kun vastaavasti viime vuoden vastaavan ajan alkuvuoden tilanne oli kahdeksansataakolmekymmentä henkilöä eli myös kuopion kasvu on tältä osin hiipunut mistä tämä kertoo se kertoo siitä että talouden kasvu on lähtenyt nousuun rintamaat joissa ovat nämä edellä mainitut maakunnat uusimaa varsinais suomi pirkanmaa monista syistä talouden kasvusta johtuen vetävät työvoimaa tällä hetkellä kuinka voimme vastata tähän kysymykseen se on iso kysymys se on iso haaste hallitukselle se on iso haaste eduskunnalle voi sanoa että kaikki nämä muut kolmea maakuntaa lukuun ottamatta ovat siinä tilanteessa että ne ne kaipaavat myös valtion yhteiskunnan tukitoimenpiteitä en usko että siinä auttaa sote uudistus en usko että siinä auttaa maakuntauudistus ne ovat valtion toimenpiteitä jotka luovat ja turvaavat palveluiden toimivuutta mutta me tarvitsemme nimenomaan elinkeinoelämään tutkimukseen kehitystyöhön koulutukseen panostuksia ja niitä saadaan arvoisa hyvä vasemmisto oppositio vain sillä kun talouden pyörät saadaan pyörimään kokonaisuudessaan valtio ottaa edelleenkin velkaa ei velanottoa ole pystytty taittamaan ei sitä ole pystytty oppositionkaan toimesta taittamaan jos puhutaan muutamista miljoonista tai kymmenistä tai jopa vaikka sadoistakin miljoonista niin tällä kohta sadankymmenen miljardin euron tasokertymällä sillä ei ole käytännössä oikeastaan juuri mitään merkitystä mutta me tarvitsemme myös sen tulevaisuuden näkökulman että suomen talous on saatava niin kohdilleen että me emme siirrä näitä omia kulutuslaskujamme seuraaville sukupolville se on suomen sata vuotisen itsenäisen historian yksi tärkein asia että me emme siirrä velkaperintöä tuleville sukupolville tässä mielessä meidän on pakko vain katsoa asiaa niin miten me selviämme näiden vuosien yli tinkimällä tekemällä enemmän töitä ja sitä kautta saavuttamalla tuloksia ja kun sitten vielä tämä eu kauden vaikein viljelyvuosi on meillä käsillä niin kyllähän meillä ongelmia piisaa niistä voi tietysti syyttää milloin hallitusta milloin ketäkin mutta joka tapauksessa maatalous on myös sellainen asia jossa meidän pitää huoltovarmuuden ja ihmisten toimeentulon ja elämän kannalta pitää tiukasti kiinni linjasta että suomessa tulevaisuudessakin on niin maatalouden kuin elintarviketalouden piirissä toimintamahdollisuudet kansan

arvoisa puhemies tämä kahdenkymmenenviiden miljoonan energiaveron palautus maanviljelijöille on varmastikin täällä kaikissa puolueissa otettu tyytyväisyydellä vastaan me olemme itse kukin saaneet niitä uutisia tuolta suoraan viljelijöiltä minkälaisia tilanteita on muun muassa pohjois savossa kaksikymmentä viiva kolmekymmentä prosenttia viljasta jää kokonaan peltoon ja laatutappiot ovat huomattavat todellakin on tilanteita ja tiloja joissa on jouduttu ajamaan ajamaan viljasato sinne peltoon ja on erittäin vaikea taloudellinen tilanne on hankalaa ensi keväänä kun pitäisi ostaa sitten taas tulevan vuoden tuotantopanokset millä rahalla ostetaan nyt tulevat tuet menevät todennäköisesti entisten laskujen maksamiseen elikkä hätä siellä tiloilla on oikeasti tosi suuri tietysti näitten erilaisten tukitoimien lisäksi niin niin kuin täällä on tullut puheenvuoroissa esille tarvittaisiin sen tuottajahinnan oikeaa tasoa sehän on tietenkin se kaiken kaiken perusta ja nämä tukitoimet ovat vain laastaria näissä tilanteissa olen tässä yhteydessä tuonut aiemmin esille että jollakin tavalla kun meiltä puuttuu tällä hetkellä kansallinen satovahinkolainsäädäntö ja eussakaan ei ei tämmöiseen kriisipakettiin lämmetty olisi hyvin tärkeää että me vakuutuskorvauksen jossa olisivat mukana elintarviketeollisuus ja kauppa koska kuluttajat haluavat kotimaista viljaa ja kuluttajat haluavat kotimaisia elintarviketuotteita niin on väärin että sitten kun on kehnot kelit ja ja menetetään sato se on yksistään se maanviljelijä joka on kaikesta siitä vastuussa eli pitäisi kehittää joku tämmöinen vastuuvakuutustyyppinen rahasto josta sitten voitaisiin tämäntyyppisten syksyjen kohdalla ottaa yhteistä vastuuta tilanteesta

arvoisa puhemies täällä olen tätä keskustelua kuunnellut ja perussuomalaiset aikaisemminkin nostivat esiin maahanmuuton kustannukset jotka eivät ole vieläkään suomessa oikein hanskassa hallituksella ei ole oikein hanskassa tämä maahanmuuttokysymys kun ei tiedetä edes mitä se oikeastaan maksaa mutta tässä lisätalousarviossa nyt ainakin huomataan vanha tuttu tendenssi eli tässä lisätään vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavia tukia täällä on määrärahalisäys yksitoista pilkku kaksi miljoonaa euroa tämä osoittaa tilanteen mikä on siirtolaistulvan jälkeen

tulijamäärien vakiintumisen jälkeen tämmöinen että ikään kuin rutiininomaisesti myönnetään lisää rahaa samoin oikeusturva avustuksia asianajosektorille myönnetään yksi pilkku kuusi miljoonaa euroa lisää tällä lisätalousarviolla eli tässäkin reilusti yli kymmenen miljoonaa suomalaisten veronmaksajien rahaa laitetaan maahanmuuton pohjattomaan kaivoon ja nimenomaan siis humanitääriseen siirtolaisuuteen tässä tässä on kyllä isot kysymykset jotka taustalla

tyhmiä suomessa oikeastaan ollaan kun jokaisen valtion vastuu omista kansalaisistaan ulkoistetaan ja kehitysavusta on tehty ikään kuin enempi tällainen tuontituote kyllä odottaisin että hallitus kiirehtisi tätä maahanmuuton kustannusselvitystä mistä perussuomalaiset aikanaan hallitusohjelmaan saivat sen kirjauksen että se tehdään mutta sitä ei tunnuta tekevän ei haluta kertoa kansalle mitä

tämä valtava siirtolaismäärä

arvoisa puhemies käsiteltävässä kolmannessa lisätalousarviossa on lähes pelkästään hyviä asioita laivanrakentamisen tukeminen kolmellakymmenellä ja tekesin innovaatiorahoituksen on myös paikallaan ja erityisesti tässä tilanteessa myös kahdenkymmenen miljoonan panostukset digitalisaation ja julkisen hallinnon vahvan sähköisen tunnistamisen välineisiin kaikkein tärkeintä tässä lisätalousarviossa on kuitenkin maatalouden tukeminen sillä huonot sääolosuhteet iskivät pitkään jatkuneen maatalouden tukikriisin päälle arvoisa puhemies valtiovarainministeri petteri orpo ja maa ja metsätalousministeri jari leppä valmistelivat yhteensä noin miljoonan euron tukitoimenpiteet vaikeassa sadonkorjuutilanteessa olevien viljelijöiden tilanteen helpottamiseksi makeran jo aiemmin päätetyistä rahoista kohdennetaan uudelleen kymmenen miljoonaa akuutin kriisin lieventämiseksi ja varat viljelijöille on tarkoitus kohdentaa energiaveron palautusjärjestelmän kautta ja eun lainsäädännön puitteissa kansallisesti maksettaviin luonnonhaittakorvauksiin ehdotetaan myös kahdenkymmenenyhden miljoonan euron kohdennusta myös euroopan unionilta haetaan tukea poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia hallitus aikoo selvittää kevään kaksituhattakahdeksantoista kehysriiheen mennessä voidaanko eun valtiontukisääntöjen pohjalta ottaa käyttöön pysyvä järjestelmä valtiontakausten myöntämiseksi poikkeuksellisista tilanteista johtuvien maatilojen maksuvalmiusongelmien helpottamiseksi nämä toimenpiteet ja viljelijöille osoitetut määrärahat tukevat suomalaisten viljelijöiden jaksamista ja tuovat helpotusta hankalaan taloustilanteeseen satovahinkojen on arvioitu nousevan jopa sataan viiva sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon joten maatalouden kannattavuuden parantamiseksi tarvitaan tämän lisäksi vielä muitakin ratkaisuja arvoisa puhemies tämän kolmannen lisätalousarvion jälkeen nettolainanotto vuonna kaksituhattaseitsemäntoista tulee olemaan noin neljä pilkku viisi miljardia euroa tämä on tietysti suuri summa mutta tämä on miljardin verran pienempi kuin alkuperäinen budjetti tältä vuodelta tämä on erittäin hyvä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

arvoisa puhemies puhun ihan täältä paikaltani vain koska ensimmäisessä käsittelyssä käytin pidemmän puheenvuoron tästä tuulivoiman verottamisen kiristämisestä historiahan on on se kun ajatellaan tuulivoiman elinkaaren mittaista verotusta vuonna kaksituhattaneljätoista se suurin piirtein kaksinkertaistettiin ja nyt tämä hallituksen esityksessä oleva tuulivoiman verotuksen kiristäminen kiristää kolminkertaiseksi sen muutama vuosi sitten kaksinkertaistetun tuulivoiman verottamisen täällä ensimmäisessä käsittelyssä monipuolisesti arvioitiin tätä esitystä vedottiin siihen että tuulivoimayhtiöt tekevät erittäin hyvää tulosta niin tekevätkin puhuttiin siitä että kiinteistöverotulojen saaminen kuntiin tätä kautta lisää halukkuutta ja myötämielisyyttä kaavoittaa tuulivoimaa lisää kuntiin tämä kaikki on totta mutta totta on se että kun meillä on ilmastostrategia ja meillä on on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi niin tässä tilanteessa on kyllä heikko signaali se että me aidosti päästötöntä puhdasta uusiutuvaa energiaa rokotamme kiinteistöveron näin voimakkaalla korottamisella sen vuoksi arvoisa puhemies teen ehdotuksen että tämä lakiehdotus

puhemies tämä vasemmistoliiton esitys on kyllä eri planeetalta kaikki myöntävät sen että tuulivoima on tällä hetkellä erittäin kannattava energiantuotantomuoto kuntien kannalta tässä on kyse merkittävistä tuloista joilla osaltaan pystytään vastaamaan niihin haasteisiin mitä tuulivoiman rakentaminen tuo tuo myöskin ongelmakysymyksiä tämä kuntien saama hyöty lisää siis tuulivoiman hyväksyttävyyttä ja meillähän on totta kai yhteinen strategia että tuulivoiman osuus tulee lisääntymään ja se on osa tätä kokonaisenergiapalettia mutta tämä teidän linjanne te ette halua että kunnat saavat lisää tuloja peruspalveluitten rahoittamiseen sosiaali ja terveyspalveluihin opetukseen työllistämistoimeen ja niin edelleen te ette halua käyttää tätä elementtiä hyväksi vaan vastustatte tätä hallituksen erittäin hyvää ja oikeaa ja oikeudenmukaista esitystä tämä on tässä mielessä hyvin ristiriitaista että te te puhutte täällä että pitää palveluita parantaa ja hoitaa köyhien asioita mutta te vastustatte järkeviä

arvoisa puhemies jos tämä tuulivoiman kiinteistöverotuksen kolminkertaistaminen on vain hyvä asia sillä turvataan kuntien välttämättömät palvelut sillä ei ole negatiivista signaalivaikutusta uusiutuvan energian tuotantoon eikä siitä ole niitä muita huolia mitä me olemme tuoneet esiin verotuksen epäjohdonmukaisuudesta siitä että tukipolitiikka on menossa uusiksi tukijärjestelmät menevät uusiksi kiinteistöverot menevät uusiksi ja niin edelleen eli jos se on pelkästään myönteistä miksei hallitus esitä tämän sata kertaistamista tai viisikymmentä kertaistamista miksei esitä ellei tässä ole mitään huonoja puolia on minusta aika hurskastelua se jos jonkun liiketoiminnan oli se tuulivoimatuotantoa tai mitä tahansa verotuksen moninkertaistaminen on positiivinen asia sille toimialalle sitä ihmettelen ja
vielä vastauspuheenvuorot edustajille rantakangas ja suutari ja sitten menemme listassa eteenpäin
arvoisa puhemies nythän tuulivoimapuistot tulevat saman voimalaitosveron piiriin muutkin voimalaitokset eli ne tulevat samaan piiriin tämä teidän esityksenne sata kertaistamisesta sekin osoittaa miten epäjohdonmukaisesti vasemmistoliitto ajattelee tätä tätä tuulivoiman verotusta ne tulevat nyt samalle viivalle mikä on hyvä asia niitä ei kohdella mitenkään hellemmin hellemmin kuin jotain muuta voimalaitosyksikköä tässä mielessä tämä hallituksen esitys on täysin johdonmukainen sillä varmistetaan niillä tuulivoimapaikkakunnilla peruspalvelut ja rahoittamista työllistämistä koulutusta terveydenhuoltoa kaikkea sitä hyvää joka on kuntalaisten kannalta tärkeä asia eli otetaan vain käyttöön tasapuolinen verokohtelu kun tuulivoima otetaan tähän tähän veron piiriin tämä koskettaa esimerkiksi pohjois pohjanmaata erittäin merkittävällä tavalla en

puheenjohtaja minun mielestäni on erittäin selvää että meidän pitäisi nämä eri verotuksen muodot pitää kylmästi erillään toisistaan kiinteistövero ei missään tapauksessa ole mikään ohjaava vero senhän on oltava kuntien kannalta niin että siellä jos haittaa samantyyppiset perusteet ja nythän se sitten tehdään niin kunnilta on tullut paljon kiittäviä lausuntoja juuri nimenomaan tästä asiasta ja kyllä meillä sitten työkaluja riittää eri energiamuotojen tukemiseen kun niin halutaan

minäpä myönnän edustaja eestilälle puheenvuoron hän ei kaikesta päättäen ole painanut nappulaa mutta hän kyllä nousi ylös ja ylös nouseminen ilmeisesti tarkoitti puheenvuoropyyntöä vastauspuheenvuoropyyntöä

todella hiljaista luontoa ja erämaa aluetta joka on todella arvokas ja jota pitää säästää mutta mitä korkeammaksi kiinteistövero nousee niin sitä kovempi on kunnan halu kaavoittaa sinne tuulivoimapuisto joka sotkee nämä hienot maisemat minä tuon tämän elementin esille koska selvästi huomaa että perusteluissa on raha silloin kun mennään herkille alueille missä kyllä metsähallituksen alueita sieltä halutaan rahaa kunta haluaa rahaa niin siinä tavallaan rahan sokaisemana mennään tekemään semmoisten korpialueiden ja luontoalueiden raiskauksia niin että en missään nimessä pidä sitä hyvänä pitäisikin erottaa raha ja sitten se onko yleensä soveliasta muodostaa tuulipuisto jonnekin
viimeiset puheenvuorot vielä myönnän tässä keskustelussa edustajille rantakangas ja uotila ja sitten mennään puhujalistassa eteenpäin edustaja rantakangas
arvoisa puhemies vielä toistan sen että että tuulivoimapuistot tulevat saman veroprosentin piiriin jos kunnat niin haluavat kuin kuin

tämä energiatukijärjestelmähän uudistuu niin kuin varmasti kollega uotila tietää tulee huutokauppamekanismi ja siinä asetetaan sitten samalle viivalle lähtökohtaisesti kaikki uusiutuvan energian tuotantomuodot missä on paljon hyvää hyvää totta kai pitää vielä lausuntojen mukaan katsoa miten siinä esimerkiksi bioenergia pärjää ja niin edelleen mutta lähtökohtaisesti on oikea asia että että teknologianeutraalisti meillä rakennetaan sitä uusiutuvan energian kapasiteettia joka on on mahdollisimman hyvin pärjäämässä markkinaehtoisesti tämähän sen linjan pitää olla mutta kaiken kaikkiaan uusiutuva energia merkitsee suomalaiselle taloudelle ja työllisyydelle suurta kasvupotentiaalia suurta kasvupotentiaalia joka pitää hyödyntää korvata tuontienergiaa korvata fossiilista energiaa kuten kivihiiltä

puheenjohtaja minusta edustaja eestilän puheenvuoro oli erittäin rehellinen ja oikea onhan se sitten pikkasen vaarallista toisaalta jos kunnat rahanhimossaan veroeurojen toivossa tekevät kaavoitusta jolla pilataan lopullisesti kauniita kulttuurimaisemia kauniita luontomaisemia se on kyllä silloin ohjausvaikutusta negatiiviseen suuntaan meidän täytyy lisätä uusiutuvaa energiaa meidän täytyy lisätä myöskin tuulienergiaa mutta ensisijaisesti niiden motiivien voimalaitosten rakentamiseen ja sijoittamiseen pitäisi tulla kyllä jostain muusta kuin tällaisesta lyhytnäköisestä lyhyestä taloudellisesta edusta koskee se sitten kuntaa tai koskee se sitten toimijaa

tässä esityksessä olemme sosiaalidemokraatteina sen takana ja haluamme kyllä tuoda esiin että oli erittäin miellyttävää se että kun tätä käsittelimme verojaostossa niin yhdessä tuumin saimme saimme tänne kaksi pontta jotka kuitenkin turvaavat eduskunnan tahtotilaa siinä että hallituksen on kyettävä luomaan edellytyksiä jatkossakin sille että että uusiutuvat energianlähteet pärjäävät tietenkin myös esimerkiksi aurinkosähkö ja näin ollen kiirehdimme näitä tulevia toimenpiteitä tämähän oli pitkälle myös meidän sosiaalidemokraattien esitys ja muun muassa edustaja harakka täällä teki merkittävää merkittävää työtä näiden ponsien eteen ja kiitos kaikille jaoston jäsenille ja muille hyvästä yhteistyöstä tässä yhteydessä tästähän voidaan esittää perusteluja puolesta ja vastaan uhkia ja mahdollisuuksia tämän nimenomaisen ehdotuksen myötä ymmärrän toisaalta ihan hyvin sen huolen että muutoksia on tullut paljon ja ne ovat olleet aika suuria viime aikoina mutta samaan aikaan tietenkin tuulivoima on ollut tällä hetkellä hyvin myönteisessä asemassa noin muiden ehtojen osalta tietenkin totta kai aina tässä tapauksessa pitää muistaa myös tavoitteet kaiken kaikkiaan uusiutuvan energian energian mahdollisuuksista ja ja se myös että meidän kotimarkkinamme säilyvät kiinnostavina nimenomaan näille uuden uusiutuvan energian investoinneille toisaalta näen näen erittäin hyvänä perusteluna sen että tämä veronkorotus mahdollistaa ehkä parantaa tietyllä tavalla sitä tuulivoiman hyväksyttävyyttä ja takaa kunnille kunnille vakaampia verotuottoja ja tietenkin toisaalta hyvässä mielessä voi myös kannustaa kaavoittamaan lisää tuulivoimaa tietenkin huomioiden tämä äskeinen keskustelu sitten näistä niin sanotuista herkistä alueista ja rahanhimosta ja muusta nämähän tietenkin pitää aina suhteuttaa ja kokonaisvaltaisesti punnita ettei tule ristiriitaisuuksia

arvoisa puhemies

tuulivoimaloiden kiinteistöveron korotus on perusteltu mutta tulee hankalana hetkenä samaan aikaan kun myös tuulivoimalat pannaan yleiseen voimalaitosten verokantaan nykyinen tuulivoimatariffi päättyy nykyisen avokätisen tukimallin ongelmat ovat tunnetut se on epäilemättä lisännyt tuulivoiman tuotantoa sillä investointien riskitön tuotto on ollut aivan omaa luokkaansa samaan aikaan se on kuitenkin heikentänyt tuulivoiman ja ehkä samalla kaiken uusiutuvan energian hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa tämä vain todistaa sen miten tärkeätä on että yritystuet ja tuotantotuet suunnitellaan huolellisesti jos sellaisia ylipäätään tarvitaan ja niiden pitäisi myös lähtökohtaisesti olla väliaikaisia eli on oltava suunnitelma millä keinoin päästäisiin markkinaehtoiseen tilanteeseen tämä koskee siis kaikkia yritystukia joiden karsiminen näyttää olevan myös tälle hallitukselle sittenkin ylivoimainen tehtävä hyväksyttävyysongelma on kasvanut viime vuosina varsinkin kun tuulivoiman vastaisia mielipiteitä on levitetty organisoidusti en halua ryhtyä keskusteluun räjähtelevistä lepakoista vaan totean että jos kuntalaiset kokevat siis kokemusperäisesti asumisviihtyvyytensä heikentyvän niin on ihan perusteltua että tuulivoiman rakentamisesta koituu myös kunnan kassaan sama hyöty kuin mistä tahansa muusta voimalasta asian kolmas ulottuvuus on se mihin edustaja uotila ansiokkaasti viittasi että uusiutuvan energian investointeja tarvitaan sitä edellyttävät vastikään hyväksytty suomen energia ja ilmastostrategia sekä sitoumukset kansainvälisiin päästövähennyssopimuksiin

sitä edellisellä kaudella edustaja rantakangas eli varmaankin me kaikki täällä edustettuna olevat puolueet saamme katsoa peiliin lakiesityksessä ei ole arvioitu kuten edustaja uotila totesi miten kiinteistöveron korotus vaikuttaa tuleviin investointeihin tämä on puute mutta se todetaan nyt selkeästi itse mietinnössäkin joka hyvässä yhteistyössä laadittiin valtiovarainvaliokunnan verojaostossa samasta syystä valiokuntakäsittelyssä lisättiin mietintöön selkeä lausuma jossa eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan kiinteistöveron vaikutusta uusiin investointeihin ja jos tilanne niin edellyttää ryhtyvän toimenpiteisiin energia ja ilmastopoliittisen ohjelman edellyttämällä tavalla

olen iloinen että nämä sdpn sanotaanko myötävaikutuksella esitetyt lausumat tuntuivat myös vihreistä riittäviltä uusiutuvan energian tulevaisuuden kannalta eli oikeastaan en nyt näe eroa vastalauseen ja ja tämän mietinnön välillä muuta kuin siltä osin toki että länsirannikon satakunnan ja ja pohjanlahden rannalla olevien olevien ja miksei manner suomenkin kuntien ei haluta saavan korvauksia näistä näistä aidoiksi koetuista haitoista jotta tuulivoima olisi suositumpi asukkaiden keskuudessa mielestämme kokonaisharkinta on kiistattomasti sen puolella että tuulivoiman hyväksyttävyys haluttavuus ja myöskin rakentaminen edellyttää sitä että se on asukkaiden ja kaikkien kansalaisten nykyistä vahvemmin hyväksyttävissä

arvoisa puhemies on hyvin tärkeätä että suomessa satsataan myöskin uusiutuvaan energiaan ja siltä osin on hyvä että viimeisten vuosien aikana on tehty merkittäviä päätöksiä siinä että myöskin tuulivoiman tuotantoa voidaan suomessa edistää tiedetään jo missä tuulee ja tiedetään myös millä tavalla näitä investointeja voitaisiin laittaa vireille tuulivoima kuitenkin herättää suomessa myös paljon vastustusta ja siltä osin yksi keskeinen tekijä on saada kunnat innostumaan siitä että tuulivoimaa voitaisiin rakentaa suomeen enemmänkin ja erityisesti kuntien tahdon lisääminen tässä asiassa on tältä osin on tietenkin merkittävää se että hallitus on tuonut nyt käsittelyyn esityksen jossa tätä kannustinta kannustinta lisätään niin että tuulivoiman tuulivoiman lisääntyessä kunnan alueella myös kunta pääsee hyötymään näistä investoinneista lisääntyvän kiinteistöveron tuoton nimissä uskon että tämä omalta osaltaan tulee johtamaan tilanteeseen että kuntien taloudellisetkin intressit merkitsevät kun puhutaan näistä investoinneista siltä osin olemme päätyneet siihen että tätä hallituksen hyvää linjaa voidaan tukea ja kiitän myöskin valiokuntatyössä mukana olleita siitä että hallitus oppositio tällä tavalla olemme voineet löytää toisemme toisaalta on hyvä tunnustaa sekin että tuulivoimarakentamiseen liittyy jatkossa monenlaisia haasteita ei vain asukkaiden vastustus vaan myöskin se että tuulivoimaa kannattaa rakentaa viittaan tällä siihen että

ovat hyvin erilaisia vanhoissa hankkeissa suhteessa uusiin nyt vielä odotamme sitä minkälaisia kannustimia on tulossa uusiin hankkeisiin mutta on jo nyt sanottava että todennäköisesti nämä kannustimet ovat hyvin erilaisia vanhojen ja uusien hankkeiden suhteen siltä osin on syytä todeta että sosiaalidemokraatit ovat myös tehneet tähän hyviä ehdotuksia jotka sitten valtiovarainvaliokunnassakin on otettu otettu huomioon ja siltä osin

lyhyestä virsi kaunis kannatan edustaja uotilan tekemää esitystä

puhemies kuten edustaja harakka puheessaan ansiokkaasti toi esille olisi alun perin pitänyt olla johdonmukainen eri energiamuotojen verokohtelussa varsinkin kiinteistöveron osalta kun tässä kiinteistöverosta on kysymys niin sen pitää olla tietysti teknologianeutraalia elikkä kiinteistövero on oma veroluokkansa ja sillä on omat tavoitteet olemassa nämä tavoitteet ovat nimenomaan kuntien kuntien palvelujen rahoittamisessa ja sitten myös tietysti siinä haitassa minkä se energiamuoto aiheuttaa siellä missä se sijaitsee nyt sitten kyllä näissä ponsissa ja lausumissa edellytetään että eduskunta seuraa tilannetta mihin se tulee kehittymään ja sen jälkeen voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä jos näihin on tarvetta lopuksi korostaisin vain meidän omaa energiaomavaraisuuttamme ja esitän että siitä olisi meidän syytä täällä keskustella useamminkin

talman arvoisa puhemies vaikka tuulivoimaloiden määrä suomessa on kasvanut viime vuosien aikana tämä ei kuitenkaan välttämättä ole näkynyt sen suurempina verotuloina kunnissa sillä nykyisin pieneen vesi ja tuulivoimalaitokseen jonka nimellisteho on enintään kymmenen megavolttiampeeria sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia pienvoimaloiden nimellistehoa koskeva raja määräytyy siis yhden itsenäisesti toimintakykyisen tuulivoimalan perusteella jopa silloin kun on kyse monista tuulivoimaloista joiden yhteen laskettu nimellisteho ylittää kymmenen megavolttiampeeria kuntien näkökulmasta ehdotettu muutos jonka mukaan nimellisteho määräytyy jatkossa useamman yksikön muodostamassa tuulivoimapuistossa on voimaloiden yhteen lasketun nimellistehon perusteella kannatettava muutos merkitsee neutraalimpaa verokohtelua eri sähköntuotantomuotojen kesken sekä aiempaa oikeudenmukaisempaa kompensaatiota voimalaitoksen haittavaikutuksista muutoksen arvioidaan myös edistävän tuulivoiman hyväksyttävyyttä paikallisesti ja takaavan vakaan verotuoton voimalaitoksen sijaintikunnalle vuosittainen verotuoton lisäys on arvion mukaan noin neljä pilkku kolme viiva viisi pilkku kolme miljoonaa euroa ja suurin verotuoton lisäys olisi yksittäisessä kunnassa runsaat

euroa vuodessa arvoisa puhemies tuulivoimaloiden kiinteistöverotuksen muutos lisää kuntien se voi lisätä tuulivoimaloiden hyväksyttävyyttä ja siten se voi edesauttaa sitä että useammissa kunnissa suunnitellaan tuulivoimapuistoja ja rakennetaan enemmän tuulivoimaloita täten myös uusiutuvan energian osuuden voidaan olettaa kasvavan hallituksen esitys on kannatettava mutta meidän tulee aivan kuten lausumassa sanotaan selvittää esityksen vaikutusta tuleviin tukijärjestelmän muutoksen jälkeisiin tuulivoimainvestointeihin

arvoisa puhemies täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja ja täytyy itsekin heti alkuun todeta että tämä hallituksen esitys on aivan erinomainen voi jopa sanoa että tätä on odotettu jo useamman vuoden että se monen tuulivoimakunnan siis sellaisen kunnan jossa sijaitsee paljon tuulivoimaa pitkään odottama muutos kiinteistöveroon on nyt meillä käsillä ongelmahan on ollut nimenomaan se kuten täällä on tullut jo esille että että on katsottu yksittäistä tuulivoimaa ja mikäänhän niistä ei ole ylittänyt tätä kymmenen megavolttiampeerin rajaa mutta kun nyt muutetaan tätä niin että katsotaankin kokonaisuus onko useampi voimalaitos kytketty jakelu tai kantaverkkoon yhteisen liittymäpisteen kautta ja sitten katsotaan sitä kymmenen megavolttiampeerin rajaa niin nämä tuulivoimapuistot tulevat voimalaitoksen kiinteistöverotuksen piiriin vaikka tuulivoima on päästötöntä ja hiilidioksidivapaata energiatuotantoa niin ei voi kiistää etteikö siitä myös haittoja olisi ja kansalaisten kokemat haitat ovat ennen muuta maisemahaittoja minusta täällä on hyviä puheenvuoroja käytetty myös siitä että ei tuulivoimaa kannata joka paikkaan rakentaa moni kunta on tehnyt myös maisemasyistä ratkaisun että eivät oman kunnan alueelle kaavoita tuulivoimaa kunnallahan on valta siihen kaavoituksen kautta ja ymmärrän hyvin näitä kantoja otan yhden hyvän esimerkin tuolta muoniosta jossa kunta päätti yksimielisesti että mielmukkavaaraan ei tuulimyllyjä tuulivoimaloita koska ne olisivat näkyneet koko ajan pallas yllästunturin kansallispuistoon ja sitä kautta sitä meidän hienoa huikeaa voi sanoa kansallismaisemaa tietyllä tavalla pilanneet mutta sitten on paljon alueita jonne tuulivoima sopii sen takia on hyvä että me myös kannustamme kuntia kaavoittamaan tuulivoimaa niille alueille mihin se ei aiheuta kohtuuttomia maisemahaittoja ja mihin voi sanoa yleisesti kuntalaiset hyväksyvät että tämä on hyvä ratkaisu silloin on oikeudenmukaisuuskysymys että saadaan myös kiinteistöveroa niin kuin nyt tullaan saamaan

otin tämän puheenvuoron sitä varten että erityisesti perussuomalaisten eduskuntaryhmään ja puolueeseen on otettu yhteyttä sellaisten henkilöiden toimesta jotka kärsivät tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksista olen henkilökohtaisesti tavannut useita näitä ihmisiä ja olen aikaisemminkin täällä salissa sanonut erityisesti sdpn edustajille että ei varmaan kuulosta kauhean mukavalta siellä päässä missä nämä terveysvaikutukset ovat todellisuutta perheille että puhutaan lepakoista ja puhutaan joistain subjektiivisista kokemuksista subjektiivisista kokemuksista näillä henkilöillä kuitenkin on oireilua ja meillä on esimerkiksi suomen uutisissa todella paljon artikkeleita missä on tuotu näitä kansainvälisiä tutkimuksia esille hallitus on myös selvittänyt näitä infraääniä ja näistä on luvattu myös jatkoselvitystä että otetaan kuitenkin ihan vakavasti me olimme tuossa seminaarissa kuulemassa sisäilmasairastuneita ja on ollut aika jolloin on koettu varmasti heistäkin että hieman ongelmia tuolla korvien välissä vai mikä siellä viiraa kun kaikenlaista oireyhtymää on siellä oli eräs toimittaja joka kertoi kuinka häneen on suhtauduttu sisäilmasairastelun vuoksi ja ei ole ymmärretty hänen sairasteluaan on ollut monenlaisia sairauksia esimerkiksi borrelioosi aikanaan suhtauduttiin sillä lailla että ihminen kuvittelee näitä oireita toivoisin todellakin ihan oikeasti asiallista ja ymmärtäväistä keskustelua olen tavannut näitä ihmisiä ja heistä on todella loukkaavaa että sanotaan että he kokevat näitä asioita siellä on tehty tutkimuksia lapsilla ja eläimillä ja minä haluaisin nähdä miten pieni lapsi näyttelee että hän on huonovointinen tai että häntä huimaa tai hän pitää korvista kiinni minä haluaisin nähdä miten miten silloin harakka vain puhuisi lepakoista

edustaja merestä termiä edustaja meri siis väärinymmärtäminen on taitolaji jossa me useat edustajat olemme eteviä mutta loukkaantuminen tässä salissa silloin kun se ei ole aiheellista on on jokseenkin tarpeetonta se että jollakulla on oireita tarkoittaa juuri sitä että joku kokee aidosti että asia on näin en siis halunnut ottaa kantaa näiden oireiden mahdolliseen tieteelliseen pätevyyteen päinvastoin kuten puheenvuoroni hengestäkin kävi kaikille muille aivan varmasti selväksi suhtaudun hyvin hyvin suurella sympatialla siihen että ihmiset näin kokevat ja olen vakuuttunut myös siitä että että lääketiede edistyy suurin harppauksin vuosikymmenestä toiseen eli siis aito kokemus tuulivoiman haitoista on hyvä syy lisätä tuulivoiman hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa näin sanoin ja näin sanon nytkin turha loukkaantua

arvoisa puhemies tuulivoiman aiheuttamat infraäänet ovat erittäin hankala kysymys ja ei voi millään kiistää etteivätkö ne oireet mitä kansalaiset kokevat olisi aitoja oireita mutta se hankaluus tulee siitä että niin kauan kuin ei tieteellisesti pystytä näyttämään evidenssiä siitä että olisi syy seuraus suhde näillä tuulivoiman infraäänillä ja niillä oireilla päätöksentekoa on hirveän hankala perustaa tälle ja sen takia on erittäin hyvä että hallitus on tehnyt ja tekee näitä tutkimuksia niitä on syytä tehdä niin että meillä on paras mahdollinen tieto kulloinkin käytettävissä ja pystymme pohjaamaan siihen meidän

sen takia jos on epäilystä että meillä ei ole kaikkea tietoa käytössä varmaan tietynlainen varovaisuuskin siinä on paikallaan mutta päättäjänä kuitenkin itse lähden siitä että ei oikein pysty pohjaamaan päätöksentekoa muuhun kuin kuin tieteelliseen evidenssiin

arvoisa herra puhemies tuulivoima on tullut jäädäkseen tuossa kesällä oli mahdollisuus liikkua paljon pohjoismaissa ja havaitsin siellä että erityisesti ruotsissa on todella paljon tuulivoimaa pienillä paikoilla isoilla paikoilla isoja roottoreita keskikokoisia roottoreita kaikenlaisia roottoreita en usko että tätä kehitystä on syytä jarruttaa otin tämän puheenvuoron oikeastaan sen takia että kiittäisin valiokuntaa hyvästä työstä ja erityisesti tästä toisesta lausumasta jossa todetaan että eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee viivytyksettä viivytyksettä mallin jolla uusiutuvan energian investointeja edistetään jottei epävarmuus estä investointeja minusta tämä on erinomainen lausuma

arvoisa puhemies käytän puheenvuoron sen takia että haluan kiittää edustaja lohea erittäin hyvästä puheenvuorosta jossa hän totesi että kansallismaisemaa ei saa ja sama koskee herkkiä alueita ainakin itse suhtaudun tuulivoimaan neutraalisti niin kuin suhtaudun suteenkin neutraalisti mutta täytyy vain osata arvioida missä paikassa ne ne milloinkin ovat esimerkkinä minkä äsken kerroin ja minkä haluan toistaa kun vieremän kunta käsitteli kunnanvaltuustossaan tuulivoimapuiston tekemistä niin se meinattiin sellaiselle metsähallituksen alueelle perustaa vieremän salahmin ja kajaanin murtomäen välillä joka on yksi suurimpia hiljaisia yhtenäisiä korpialueita suomessa tämä on se juttu kun perusteena käytettiin rahaa ja silloin jos siitä saa vielä enemmän rahaa niin ilmeisesti perusteena käytetään vielä enemmän rahaa ja tämä on se tekijä mihin edustaja lohi viittasi että nimenomaan lapin matkailu on kertaheitolla pilalla silloin

jos siellä yli kaksisataa metriset tuulilavat pyörivät ja kauniita maisemia että tämä esteettinen kysymys pitää oikeasti ottaa huomioon tässä ei ole ollenkaan kysymys siitä mihinkä niitä pitäisi sijoittaa sen takia että saadaan energiaa tai rahaa vaan ne eivät vain kerta kaikkiaan sovi jonnekin koska niiden aiheuttama vahinko on moninkertainen siihen mitä joku saa niistä vero tai jonkun muun hyödyn kautta

tällä esityksellä tosiaan muutetaan tai oikeastaan korjataan tätä kiinteistöverolain neljättätoista pykälää jolla käytännössä sitten saadaan tuulivoimapuistot saman voimalaitosveron piiriin kuin muutkin voimalaitokset kuten täällä on tänään todettu niin jatkossa tarkastellaan kokonaisuuksia ei siis käytännössä yksittäistä tuulivoimalaa kuten tähän asti kun määritellään kuuluuko voimalaitos niin sanotun pienvoimalasäännöksen yleisen kiinteistöveron piiriin täällä on keskusteltu muun muassa tuulivoiman maisemahaitoista jotka nekin pitää ottaa vakavasti mutta edustaja meri nosti erittäin hyvin keskusteluun nämä tuulivoiman terveyshaitat ne tulee ottaa vielä maisemahaittojakin vakavammin siinä on monen ihmisen osalta kyseessä terveys ja oma jaksaminen jos ihminen kärsii näistä tuulivoimaloiden infraäänistä aiheutuvista haitoista niin hän saattaa jopa menettää työpaikkansa ja työkykynsä mikä mikä ei todellakaan ole mikään leikin asia se muistettakoon mutta tämän esityksen myötä toivottavasti tuulivoiman hyväksyttävyys osaltaan kasvaa se on toki tarpeen käytössä on tällä hetkellä edelleen ylikorkea tuulivoiman syöttötariffi kahdeksankymmentäkolme euroa megawattituntia kohti tämä tariffikiintiö on toki toki suljettu mutta nämä vanhat sitoumukset ovat edelleen voimassa tuulivoiman kannattavuus on energiamuotona koko ajan kasvanut ja tukitaso on sekin huomioiden erityisen korkea perussuomalaiset kannattavat tätä hallituksen esitystä jolla eri energiatuotantomuodot saadaan aiempaa paremmin yhdenvertaisen verokohtelun piiriin ja mahdollistaahan tämä myös kunnille laajemmat verotulot toki niiden ei ei ole pakko käyttää tätä korkeampaa prosenttia

edustaja laukkanen totesi että ruotsissa roottoreita pyörii isoja ja pieniä ja tuulivoimaloita näkyy tosi paljon ja halusin vain todeta että siellä on nolla pilkku kaksi prosenttia en tunne nyt ruotsin tukijärjestelmää muilta muilta osin ja tietysti vero on vain yksi tekijä siinä mikä ratkaisee sitten investointeja niin kuntatasolla kuin myös toimijoiden tasolla mutta halusin nyt kuitenkin että pöytäkirjaan tulee merkattua se että ruotsissa

arvoisa herra puhemies minun mielestäni on hyvää keskustelua myös arvioida se kun oman oman näkemykseni mukaan olen sillä kannalla että kiinteistövero niiltä osin kuin se koskee näitä tuulivoimapuistoja on on kyllä kuntien kannalta heidän tahtomansa mukainen satakuntalaisena tämä pitää nähdä kyllä itsekkäästi hyvänä vaihtoehtona tietäen honkajoen merikarvian ja porin ja sieltä tulleen että kuitenkin infran rakentaminen pitkälti on ollut siellä kuntienkin kontolla ja siihen ollaan osallistuttu aktiivisesti mutta kun aiemmissa puheenvuoroissani olen hyväksynyt sen että yksittäinen tuulivoimala pienvoimalan muodossa olisi tämän veron ulkopuolella uudelleenkin niin edustajat eestilä ja lohi toivat kyllä hyvin tämän maisemallisen ja matkailullisen näkemyksen eli siinä kohtaa pitää tuulivoiman rakentamisen arviossa katsoa myös sen kunnan näkemys siitä voiko joku yksittäinen toimija rakentaa alueelleen tuulivoimalan vaikkei se olekaan tämän kiinteistöveron puitteissa sillä me tiedämme nyt jo kuinka iso vetotekijä ovat hiljaisuus ja meidän matkailu ja maisemat niin että ollaan tarkkoina jatkovalmistelussa samaa mieltä kuin mietinnössä toinen lausuma joka edellyttää valtioneuvostolta toimia joilla katsotaan sitten nämä uudet uusiutuvan energian tukimuodot ja niin että houkuttelevuutta edelleen lisätään kyllä me tarvitsemme uusia askeleita edelleen uusiutuvan energian tuotantomuotojen lisäämiseksi

arvoisa puhemies nuo tuulivoiman mahdolliset terveyshaitat ovat vakavia asioita eläinten ystävänä pidän vakavana myös sitä että lintuja ja lentäviä nisäkkäitäkin sinne lentää en pidä sitä sillä tavalla huvittavana asiana niin kuin sdpn piirissä se on lyöty aina vitsiksi edustaja eestilän puheenvuorosta jäi oikein mieleeni tuo kun hän puhui siitä että hän suhtautuu tuulivoimaan neutraalisti suomessa on niin mielenkiintoinen poliittinen tilanne ehkä ollut viimeisimpien kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana että voiko joihinkin energiamuotoihin suhtautua neutraalisti varsinkaan kansanedustajana ja sitten kun tuota puhetta kuuntelin niin en ihan tiedä miten neutraalisti hän siihen sitten suhtautui mutta ihan järkeviä sanoja hän puheenvuorossaan sinänsä käytti pikemminkin ongelma on varmaan hänen hänen edustamassaan puolueessa kokoomuksessa ja toisaalta täältä ei nyt moni muukaan puolue kyllä selviä puhtain paperein nimenomaan siitä että tuulivoimassa on kuitenkin kuitenkin aina muistettava millainen järjetön rahojen tuuleen palaminen siinä on suomessa käynyt kun on miljardien ja miljardien eurojen tukirahat laitettu tähän syöttötariffijärjestelmään surkeimpia päätöksiä mitä suomessa on taloudellisesti koskaan tehty täysin surkea tapa myös vähentää hiilidioksidipäästöjä eikä kyseessä todennäköisesti mikään tulevaisuuden energiamuotokaan vaikka sitä yritetään tietämättömälle kansanosalle varmaan näin myydä mutta uskon että ihmiset kyllä tietävät mistä tässä vedätyksessä on kyse tässä miljardien polttamisessa tai tai tuuleen heittämisessä kaikkein huonoiten nämä tuulivoimaan investoinnit ovat työllistäneet mikään ei ole niin huonosti työllistänyt

puhemies jälkikäteen ajateltuna voi varmasti todeta että syöttötariffin taso oli liian korkea kun katsotaan mihin pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkön hinta on kehittynyt mutta pitää muistaa se että kun nämä päätökset tehdään ne tehdään sen ajan tosiasioitten perusteella senhetkisellä parhaalla tiedolla niin tehtiin tämäkin ratkaisu ja se sai kuitenkin aikaan sen että tuulivoimaa lähdettiin voimakkaasti suomeen rakentamaan joka oli se tavoite nyt ollaan siirtymässä uuteen uusiutuvan energian tukijärjestelmään joka on valmistelussa ja siinä lähtökohtana on teknologianeutraalius ja niin minä näen oikeastaan senkin että tämä veroratkaisu mitä nyt ollaan tekemässä lähtee siitä että ei ole oikein että tarkastellaan jos ne on rakennettu kokonaisuutena ja kytketään sitten verkkoon yhden liittymispisteen kautta vaan haetaan tässäkin neutraalisuus jos on kerta tuulivoimakokonaisuus niin kohdellaan kiinteistöverotuksella samalla lailla kuin muukin voimalaitoskokonaisuus ja tämä on minusta oikeaa politiikkaa mutta täytyy kyllä hieman ihmetellä vasemmistoliiton kantaa tässä oikeastaan se keskeinen ero kuten täällä tuli myös sdpn harakan puheenvuorossa ilmi on oikeastaan vain siinä että nyt näille kunnille jotka kärsivät tosiasiassa tuulivoimien maisemahaitoista te ette ole mahdollistamassa sitä että ne saavat itse päättää perivätkö ne kiinteistöveroa pikkuisen enemmän tuulivoimaloilta tässä tilanteessa

puhemies edustaja lohen erinomaiseen puheenvuoroon liittyen kuitenkin sellainen lisäpohdinta on se että kun pyritään teknologianeutraalisuuteen on aivan oikein että eri voimalat maksavat yhdenmukaista kiinteistöveroa on varmasti niin että se virhe joka tehtiin silloin tätä edellistä edellisen hallituksen aikana oli se että että kun tämä syöttötariffijärjestelmä luotiin niin ei samaan aikaan luotu kiinteistöverojärjestelmää onko se sitten tasapuolinen aurinkovoimaan nähden joka käsittääkseni kuitenkaan ei muodostu usein niin suurista yksiköistä että se muodostaisi kiinteistön varsinkin kun se on hajautettu järjestelmä jossa puhutaan yksittäisistä paneeleista niin silloin voisi ajatella että että sitä ei kiinteistövero varmaankaan useissa tapauksissa koske samalla tavalla kuin isompia ja keskitetympiä voimaloita mutta oikeastaan tässä suhteessa olen kyllä valmis antamaan tällaiselle erittäin hajautetulle pienvoima aurinkotuotannolle sen pienen edun jonka se kenties tätä kautta saisi

arvoisa puhemies tuulivoiman verotuksen korottaminen tai sen verotuksen korottamisen mahdollistaminen on mielestäni hyvä asia eikä tässä asiassa välttämättä tarvitsisi olla niin äärettömän teknologianeutraalikaan koska teknologia sinänsä ei ole neutraalia koska tosiasia on se että vaikka tuulivoimalla ei olisi mitään haittavaikutuksia niin silti esimerkiksi aurinkovoima toimisi suomessa paljon paremmin mitä taas tulee kaavoitukseen ja maisemiin niin en tiedä löytyykö suomesta mitään muuta yhtä pyhää lehmää tässä asiassa kuin tuulivoimalat mitä muuta kaksisataa metriä korkeaa voisi kaavoittaa keskelle kauneinta luontoa kuin tuulivoimalan johan tässä maassa syntyy aivan käsittämätön rutina kaavoituksesta kun kaupungin keskustaan yrittää esittää yli kuusikerroksista taloa tämä ilmiö toistuu kaikkialla

puhemies tuulivoimakaupungin asukkaana ja tuulivoimakylän asukkaana täytyy sanoa että kyllä ne tuulivoimalat puhuttavat ne puhuttavat meitä päättäjiä ne puhuttavat erityisesti niitä ihmisiä joiden takapihalle ne myllyt kohoavat kuka niistä sitten vastaa kun ne tuulivoimalat lopettavat toimintansa elikkä tulevat tiensä päähän kuka maksaa kustannukset kun ne pitää purkaa ja tehdä maisemointityöt se minua itseäni kiinnostaisi tietää nämä maisemahaitat välkehaitat matalataajuinen ääni nämä ovat todellisia minä ainakin otan tosissani kaiken sen palautteen mitä ihmiset minulle kertovat raha ei koskaan korvaa terveyttä jos terveys ja työkyky on kerran menetetty sitä on vaikea enää koskaan palauttaa ennalleen kalliita ihmiskokeita on tehty ja näistä pitää ottaa opiksi se mikä tuulivoimalan etu on on se että sen voi todellakin tietenkin pysäyttää mutta ne ovat kalliita kokeiluja mikäli tähän päädytään samaa mieltä siis olen siitä että tuulivoimalan haittoja pitää kompensoida sinne minne ne tulevat ei kunnille vaan niille ihmisille joita nämä tuulivoimalat haittaavat

arvoisa puhemies edustaja tavio epäili omaa neutraalia suhtautumistani voin kertoa että minulla on aika neutraali suhtautuminen ydinvoimaan vastapainevoimaan ja tuulivoimaan minun mielestäni aurinkovoimalla ja tuulivoimalla on kyllä paikkansa silloin kun ne sijoitetaan sellaiseen paikkaan että ne eivät aiheuta muulle elinkeinotoiminnalle tai muille arvoille mitään ongelmia tuulivoiman kustannukset ovat pudonneet alaspäin ja tehot ovat nousseet joten minä en vastusta aika neutraalisti suhtaudun siihen mutta tietenkin tähän neutraliteettiin sisältyy semmoinen että jos ydinvoimalaa alettaisiin suunnittelemaan tuohon töölönlahden rannalle niin minä todennäköisesti vastustaisin en sen takia että suhtaudun tunteellisesti ydinvoimaan vaan sen takia että se on kerta kaikkiaan väärä paikka ja sama koskee tuulivoimaa että jos se sijoitetaan luontoon aroille alueille niin silloin minä vastustan sitä mutta siihen että vastustaisin sinänsä tuulivoimaa joka on järkevä energiamuoto tehot ovat niin paljon nousseet ja nämä nykyiset tuulivoimalat ovat ihan eri luokkaa takaisinmaksun näkökulmasta joten nykyään kannattaa purkaa entisiä tuulivoimaloita ja rakentaa uusi tilalle koska se teho ja kustannusrakenne on aivan eri

arvoisa puhemies edustaja hänninen totesi niitä monia haittoja mitä ihmiset kokevat tuulivoimasta mutta samaan aikaan hän vastustaa sitä että kunta saisi nyt verokorvauksen jonka se voisi käyttää tietyllä tavalla siis kuntahan olisi erinomainen yksikkö allokoimaan niille asukkaille joilla on haittoja jollakin tavalla tätä koska tämän hetken tilannehan on se että tuulivoimastahan voivat hyötyä vain maanomistajat ja tuulivoiman omistajat eikä niille asukkaille jotka kokevat kärsivänsä erilaisia haittoja tule tätä allokointia tuulivoiman kautta eikä sitä oikein pystytä kanavoimaan helposti muutoin kuin niin että kunta saa siitä voimakkaammin verotuloja ja pystyy ottamaan tämän huomioon ja tämä peruste mitä käytitte minusta sopii erinomaisesti tämän hallituksen esityksen kannattamiseen mitä tulee edustaja harakan pohdintoihin aurinkovoimasta niin minusta se oli aivan hyvää pohdintaa tätä pitää totta kai käydä kun mietitään teknologianeutraalia suhtautumista uusiutuvaan energiaan ja silloin pitää yrittää laittaa kaikki samalle viivalle ja varmaan niinkin että jos on riittävän iso aurinkovoimalayksikkö niin sekin laitettaisiin silloin kiinteistöverotuksen piiriin on selvää että pienistä yksiköistä ei kyllä mitään haittaa oikein voi voi keksiä mitä voisi olla ja sen takia ymmärrän että sitä ehkä voidaan kohdella vähän eri tavallakin

arvoisa puhemies kiitän edustaja hännistä hyvästä puheenvuorosta muistaakseni tekin olette siinä sisäilmatyöryhmässä jossa minäkin olen ja jossa oli tämmöinen seminaari missä oikeasti keskusteltiin hyvin erilaisista sairauksista siinä nyt tietysti olivat sisäilmasairauksista kärsineet keskiössä siitä tuntemuksesta kun ihmisellä on oireita eikä oteta vakavasti kiitän tästä puheenvuorosta ja varmasti tekin olette saanut paljon yhteydenottoja näistä erilaisista tuulivoimahankkeista katsoin että tämän ryhmän varapuheenjohtaja on sdpn eloranta ja hän on suhtautunut hyvin ymmärtäväisesti näihin sisäilmasairastuneisiin joita on noin vuosittain hän toteaa että maailmalla on tutkimusnäyttöä siitä että kun on olemassa tämmöinen ympäristöherkkyys joka on vain oirekoodi sille pitäisi saada tautiluokitus jotta nämä ihmiset pääsisivät sairauden hoidon ja sosiaalihoidon piiriin tässä on oikeastaan sama ongelma edustaja harakka että on oireita mutta ei ole vielä sitä tautikoodia kunnolla löydetty kuten edustaja lohi sanoi asiat pitää hyvin tutkia ja juuri sen takia en en lähtisi reippaasti lisäämään mitään ennen kuin se tutkimustieto on on saatu valmiiksi koska aika vaikeata sitä sitten on peruuttaa kuten edustaja hänninenkin sanoi kukas niitä sitten sieltä purkaa ei se ihan ihan yksinkertaista ole sinänsä minusta on hyvä että on

arvoisa puhemies halusin todellakin olla tarkka ja varovainen sanoissani itse en ole niin merkittävä lääketieteen asiantuntija että että osaisin tällaiseen tautiluokitukseen ryhtyä mielestäni aivan riittävä kuten taidan sanoa jo kolmatta kertaa peruste on se että ihmiset kokevat näitä oireita tarvitsematta mennä nyt sen syvemmälle lääketieteelliseen kuten sanoin vajavaiseen osaamiseeni varovaisuusperiaate sinänsä on hyvä mutta en minä ymmärrä minkä takia tuulivoimaloita ei voisi purkaa jos sitten kiistaton evidenssi on siitä että ne ovat vaarallisia kyllähän nyt kaikista rakennuksista on purettu monta vuotta asbestiakin pois kun on ilmennyt että että se on terveydelle vaarallista juuri näinhän täytyy toimia että että toimitaan sen mukaan mikä on tieteellinen näyttö ja sitten toimimme myöskin me lainsäätäjät parhaan osaamisemme mukaan

purkamisvastuuta mutta tiedän kyllä asbestin purkamisen osalta että eivät ne kustannukset menneet ainakaan niiden rakentajien piikkiin jotka ovat ne asbestit sinne laittaneet se on ollut sitä teknologiaa ja niitä sitten puretaan yhteiskunta maksaa nekin kustannukset pitkältä osin mutta jos nyt tätä keskustelua koetan vähän käydä läpi niin edustaja lohelle haluaisin sanoa että en en ainakaan minä tulkinnut edustaja hännisen puheenvuoroa siten kuin te annoitte ymmärtää jos jos

voisi ymmärtää niin että kun nyt menee kunnille tämä kiinteistövero niin se suunnataan niille jotka sen haittavaikutuksista kärsivät niin varmasti löytäisitte toisenne
ja vielä edustaja lohi
arvoisa puhemies kunta itse voi päättää miten se varat käyttää tämä on yleinen toimiala ja kyllä kunnassa demokratia toimii yhtä lailla kunta voi päättää kaavoittaako se kiinteistöverosta huolimatta tai tai siitä riippumatta tuulivoimaa vai ei tämmöistä arvopunnintaa mitä tulee sitten tuulivoimaloitten purkamiseen niin kyllähän se on kuitenkin niin että ne ovat kohtuuhelposti purettavissa ja meillä on on myös olemassa olevia esimerkkejä jos en ihan väärin muista niin hailuodosta on taidettu purkaa niitä joitakin tuulivoimaloita mutta on muitakin paikkoja suomessa joista niitä on purettu niiden yhtiöiden jotka ne omistavat velvollisuus on tietenkin jos ne lopettavat toimintansa maksaa kustannuksia eli se ei ole siinä mielessä ongelmallista toimintaa että jos ajatellaan että se toiminta loppuisi niin siitä syntyisi yhteiskunnalle jotain raskaita velvoitteita vaan minusta jos käy ilmi jossain vaiheessa että tuulivoimasta tulee ihan selkeitä terveyshaittoja niin kohtuullisin kustannuksin ne tuulivoimalat ovat purettavissa siinäkään mielessä minusta tämä tämä ei ole niin ongelmallista kuin esimerkiksi joku toinen elinkeinotoiminta joka saattaa aiheuttaa riskejä yhteiskunnalle siitä että kun se loppuu niin sitten tämä ennallistaminen ja muut jäävät veronmaksajan piikkiin jotenkin kovasti rasittamaan

arvoisa puhemies ajattelin että vastaan edustaja lohelle kuitenkin lyhkäisesti että omassa puheenvuorossani halusin nimenomaan korostaa sitä että niiden jotka niistä haitoista kärsivät pitäisi saada siitä kompensaatiota kunnissa on erilaisia käytäntöjä niin kuin edustaja totesi se on kunnasta kiinni mutta monesti ajatellaan meistä syrjäseudun ihmisistä joita on

mitä se haittaa jos heitä ne tuulivoimalan haitat vähän haittaavat ja sitten se raha suunnataan sitten kuitenkin sinne sinne taajamaan jossa välttämättä niitä myllyjä ei ole rakennettu kyllä minun mielestäni meidän pitää peräänkuuluttaa sitä yhteiskuntavastuuta että siellä minne niitä tuulimyllyjä rakennetaan myös näkyisivät sitten paikallisesti kylissä

puhemies toistettakoon vielä kerran että sinänsä on hyvä että kiinteistöveron aiotun pakkonoston sijaan hallitus perui tämän huonon esityksensä siinä suhteessa kyllä olen iloinen että myös täältä oppositiosta käsin huomasimme voivamme vaikuttaa siihen koska jo alun perin sanoimme että se että hallitus nostaa kiinteistöveroa pakkonostaa kiinteistöveroa jo kolmannen kerran peräkkäin on kohtuuton tilanne ja siitä on paljon haittaa niin asumisen kustannuksiin kuin alueelliseen tasa arvoon

on parhaillaan uudistusprosessin alla ja olisi hyvin ikävää jos hallitus jälleen kerran olisi toiminut niin että se olisi pakottanut sataseitsemänkymmentä kuntaa nostamaan väen vängällä kiinteistöveroa no kun tämä alarajan korotus sitten toivotusti peruttiin hyvä niin niin kysymys heräsi että miksi ihmeessä sitten tämä yläraja on korotettava koska esimerkiksi verojaoston kuulemisessa saimme moneen kertaan selvyyden siitä että tästä ei tosiasiallista apua millekään kunnalle ole vaan liikkumavaraa ylöspäin toki on jolloin kysymys heräsi myös sen suhteen

ylärajan tarpeeton korotus tekemättä näin ei kuitenkaan tapahtunut minkä seurauksena me esitämme sosiaalidemokraatteina ja esitän tässä puheenvuorossani lakiesitystä kokonaisuudessaan hylättäväksi hylättäväksi puhemies saanko lukea tähän sen lisäksi ponnen jonka esitän esitän lyhyesti muuta en sanoisi enää tässä puheenvuorossa vai tulenko
on käytetty edustaja voi jatkaa puhujapöntöstä

arvoisa puhemies esitän siis että lakiesitys hylätään hylätään sen lisäksi jos näin näin sitten ei käy esitän tässä yhteydessä lausumaa jonka luen seuraavassa eduskunta edellyttää että hallitus seuraa kiinteistöveroon hallituskaudella tekemiensä korotusten vaikutuksia asumisen kustannuksiin sosiaaliseen ja alueelliseen eriarvoisuuteen sekä varautuu hillitsemään asumisen kustannusten nousupaineita ja niiden aiheuttamaa

arvoisa puhemies

viitasen tekemää hylkäysehdotusta ja samoin esitettyä perusteltua tärkeää lausumaa todellakin hallitus perui kiinteistöveron korotuksen mikä oli positiivinen asia me täällä oppositiossa olemme tietenkin sitä mieltä että meidän painostuksemme vaikutti siihen ja hallitus vastaavasti ottaa kunnian itselleen siitä että luopui alkuperäisestä suunnitelmasta vastaava tapaushan oli varhaiskasvatusmaksujen korotussuunnitelma siitähän ei ole aikaa hyvät kollegat kuin vuosi kun hallitus aikoi korottaa päivähoitomaksuja päivähoitomaksuja se ensin peruttiin ja sitten vaihdettiin kokonaan etumerkkiä eli kokoomus on nyt yhtä vakuuttunut alentamisen välttämättömyydestä kuin se oli aikaisemmin korottamisen pakosta ja tämä herättää kyllä ihan vakavan kysymyksen hallituksen veropolitiikan johdonmukaisuudesta ja järjestä keskusta ja ovat usein ja aivan aiheellisesti korostaneet sitä että yritysten verotuksen tulisi olla ennakoitavaa kiinteistöveron osalta näin ei ole ollut hallitus ilmoitti korottavansa tasaisesti kiinteistöveroa neljän vuoden aikana yhteensä sata miljoonaa euroa tämä linjaus rikottiin jo viime vuonna kun fiskaalisin perustein päätettiinkin korottaa kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa lisää ja nyt tämä hallituksen esitys alun perin olisi korottanut vielä viisikymmentä miljoonaa lisää lisää

ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla merkittävästi olisi lisätty olivat yksinomaan fiskaaliset pidän tätä varsin huolettomana ellei jopa vastuuttomana on hyvä että vastuu lopulta löytyi sanotaan nyt sitten että autettuna arvoisa puhemies keskustelussa on toki esitetty myös kiinteistöveron korottamista puoltavia kantoja esimerkiksi edellisen eduskunnan verojaoston puheenjohtaja sampsa kataja

siis kokoomuslainen ex edustaja kirjoitti helsingin sanomissa puolusti voimakkaasti kiinteistöveroa ja oli sitä mieltä että ökytaloista kuuluukin maksaa luksuslisää harvinaista luokkakantaista kielenkäyttöä kokoomusvaikuttajalta myöskin myöskin vihreät ovat esittäneet kantoja joitten mukaan tämä tämä ratkaisu olisi ollut hyvä kuitenkin tässä sotkeutuu nyt kaksi eri asiaa kohtalokkaalla tavalla toisiinsa ensimmäinen on se että kiinteistövero periaatteessa on hyvä vero ja sitä kannattavat myös sosiaalidemokraatit mutta siinä on kaksi ongelmaa joista toinen on tämä mainitsemani veronkorotusten tahti määrä perusteet ja suuntautuminen toinen on sitten se tapa jolla tällä hetkellä veroa kerätään eli kuten täällä pöntössä on monta kertaa sanottu vuonna saadaan toivottavasti aikaan oikeudenmukainen aitoja arvostuksia ja verotusarvoja verottava kiinteistövero mutta palatakseni tuohon ensimmäiseen punktiin eli siihen millä tavalla kiinteistöveron rajut korotukset vaikuttavat erittäin tärkeä havaita se että että ne ulkoisvaikutukset joita joita kulujen lisääntyminen aiheuttaa esimerkiksi yrityksille yleisen kiinteistöveron nousun ansiosta ovat erittäin merkittävät jos jonkun kivijalkakaupan kulut nousevat kymmenen prosenttia kiinteistöveron takia

alkuperäisestä vahingollisesta esityksestä siirtyneet tähän uuteen esitykseen joka on tarpeeton kuntien kiinteistöveroprosentit ovat nyt keskimäärin paljon lähempänä alarajaa kuin ylärajaa helsinki ja ja espoo ovat aivan alarajalla jolloin suomessa ei ole oikeastaan yhtään kuntaa joka tarvitsisi ja vaatisi ja edellyttäisi että tätä ylärajaa pitäisi nostaa lähestulkoon kaikilla kunnilla on rajaton määrä vielä vielä lisäämisen ja korottamisen varaa jos jos siihen katsotaan tarvetta se että kunnat eivät vaikeinakaan aikoina ole käyttäneet peräkkäisten ylärajanostojen tarjoamaa liikkumatilaa todistaa että kunnat eivät tällä hetkellä tarvitse tätä nostoa arvoisa puhemies täysin nimellinen lainsäädäntömuutos jolla ei ole myöskään minkäänlaisia fiskaalisia vaikutuksia jonka vaikutukset ovat nolla on tarpeeton varsinkin kun tätä kiinteistöveron laajempaa uudistusta valmistellaan valtiovarainministeriössä siksi on perusteltua järkeenkäypää ja loogista että että sosiaalidemokraatit ehdottavat luovuttavaksi myös turhan sääntelyn välttämiseksi ylärajojen nostosta turhan sääntelyn välttämistähän hallitus muissa yhteyksissä usein korostaa tarpeettomien säädösten välttäminen on norminpurkua parhaimmillaan joten hallitus olkaa hyvä purkakaa norminne älkää luoko niitä uusia

arvoisa rouva puhemies aika monta konditionaalia konditionaalia oli tuossa teidän puheenvuorossanne olisi sitä ja olisi tätä kyllähän se näin tietysti kuten viime viikolla tämä tuli täällä todettuakin nythän on kyseessä tavallaan tämän viime viikon keskustelun toisinto aika samantyyppiset äänenpainot näyttää olevan hallitusryhmien eduskuntaryhmien puitteissa katsottiin että kiinteistöveron korotukselle alarajan nostolle ei ole tarvetta ja kun yhtä aikaa voitiin todeta myös hallituksen kanssa yhteistyössä se että myös ne tulostavoitteet ovat tältä osin täyttyneet niin kerta kaikkiaan tälle korotukselle ei ole ollut myöskään fiskaalista tarvetta

arvoisa puhemies kyllähän tämä nyt varsin poukkoilevaa tämä teidän politiikkanne on tässä ollut eihän se nyt tässä muutu puheilla yhtään miksikään paras esimerkkihän on tästä se että kokoomuslainen helsingin pormestari oli laatinut jo oman budjettinsa siihen siihen nojaten että kiinteistövero helsingissä pakkonostetaan josta olisi tullut heille pakkotuloa kaksikymmentä miljoonaa euroa ja sitten vastaavasti laskenut tätä yleistä kunnallisveroprosenttia prosenttiyksikköä ja nyt he joutuvat sitten oman puolueensa edesottamusten ja toilailujen takia miettimään tämän asian helsingissäkin aivan uusiksi tokikin kuten sanoin ratkaisu oli järkevä vaikkakaan helsingin johtavat puolueet kokoomus ja vihreät eivät tunnu olevan huolissaan siitä että asumiskustannukset ja yrittäjyyden kustannukset helsingissä olisivat huomattavasti nousseet ja vaikeuttaneet pääkaupunkiseudun tilannetta entisestään

ei viime mutta edellisviikolla kun täällä vielä hallituspuolueet kokoomus kärkinenässä puolustivat hyvin vahvasti sitä kuinka on nyt vaan pakko tehdä tämä alarajan nosto ja kiinteistöveroa tulee korottaa kunnes sitten kävikin onneksi niin että tämä päätettiin perua jolloin sitten sanottiin että nyt on tullut vähän uudenlaisia arvioita

arvoisa puhemies

ongelmallinen ensinnäkin siksi että tämä hallituksen kiinteistöveron korottamistahti on käsittämätön olemme käsittelemässä kolmatta kertaa kiinteistöveron korotusta mikä varmasti kyllä pysäyttää meidät miettimään onko tämä tahti sellaista hyvää verotuspolitiikkaa jossa myöskin verotuksen ennustettavuudesta voidaan pitää huolta on todettava että kiinteistöveroa on käytetty ja tullaan käyttämään varmasti jatkossakin osana veropaketteja ja ylipäätäänkin hallituksen menoerien rahoittaminen perustuu niin menneessä kuin tulevassakin siihen että myöskään kiinteistövero ei ole pyhä vero mutta tässä tapauksessa on ongelmallista että kun hallitus itse päätti kiinteistöverotuotoilla lisätä tuottoennustetta sataan miljoonaan euroon nyt tuo raja kuitenkin on jo paukkunut mennen tullen toisaalta tähän on sidottu myöskin varhaiskasvatusmaksujen korotus minkä vuoksi hallituksen esityksessä vieläkin siis käytännössä perusteluissa sivulla kahdeksan viitataan siihen että tällä esityksellä joka tänään on käsittelyssä tullaan rahoittamaan tuo kahdenkymmenenviiden miljoonan aukko varhaiskasvatusmaksujen silloin jo voidaan todeta että

varhaiskasvatusmaksujen alentamisen tuloksena hallituksen aiheuttaman tehtävien sitten myöskin aidosti kustannuspuolella hallitus kompensoisi tämän muutoksen

kiinteistöverohan toimii niin että niissä kunnissa jotka ovat alarajoilla ja esityksen mukaisesti tätä veroa nostamaan se olisi käytännössä johtanut siihen että siellä tosiasiallisesti näitä varhaiskasvatusmaksujen korvata kiinteistöveron alarajan nostolla jos se olisi tehty no tältä osin muiden kuntien osalta se ei olisi toteutunut siksi olisi yksinkertaisempaa ollut että hallituksen esityksessä varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta olisi lähdetty suoraviivaisesti siihen vanhaan hyvään periaatteeseen että kunnille kustannukset korvataan toteutuneina kuluina ja siltä osin kompensointi olisi tapahtunut yhteisöveron kautta tästä periaatteesta kuitenkaan hallitus ei pitänyt kiinni no nyt ongelmat kasvavat tätä mukaa vieläkin isommiksi nimittäin hallituksen esityksenä kuitenkin on se että eli käytännössä kaksikymmentäviisi miljoonaa korvattaisiin tällä kiinteistöveron tuotolla näin toisaalla tapahtuva varhaiskasvatusmaksujen alentaminen ja toisaalla tapahtuva uusin käänne tässä koko hallituksen jupakassa alaraja korottamatta johtavat tilanteeseen jossa varhaiskasvatusmaksujen korotusta ei tosiasiallisesti kompensoida vaikka tämän hallituksen esityksessä lähdetään siitä että näin juuri tehdään siltä osin ei ole kovin uskottavaa sanoa että tämä olisi olisi suoraviivaista ja koherenttia politiikkaa on todettava myöskin samaan yhteyteen että kiinteistöveron toinen ongelma on se että verotusarvot ovat jääneet käytännössä käytännössä jälkeen jo viime hallituskauden loppupuolella todettiin että verotusarvojen tarkistaminen olisi nyt ensimmäinen työ siinä että kiinteistöverotuksesta tulisi sellainen koherentti apparaatti että me voisimme kokea että se on oikeudenmukaisesti kerätty vero

tämän esityksen mukaan korotettaisiin kiinteistöveroa ylä ja alarajoista koska jos alarajaa korotetaan niin tietenkin sitten myös ylärajaa korotetaan jotta liikkumaväli kunnilla on yhtä suuri kuin ennenkin mutta tässä tapauksessa kun alarajaa ei koroteta silti ylärajaa korotetaan vain siitä poliittisesta välttämättömyydestä ettei tarvinnut kertoa että hallitus on kokonaan vetänyt kiinteistöveroesityksensä pois tämä logiikka ei kyllä nyt kerta kaikkiaan toimi me olemme syystäkin olleet huolissamme siitä onko järkevää että sataseitsemänkymmentä kuntaa olisi joutunut korottamaan yleistä kiinteistöveroa ja yhdeksänkymmentäkuusi kuntaa vakituisen asumisen kiinteistöveroa tämän nyt

joka tänään on käsittelyssä pitäisi tuottaa tulee sillä että ylärajaa korotetaan siis kerta kaikkiaan jokainen ymmärtää että tämä on kyllä aikalaista tuuleen huutamista tältä osin suosittelisin tämän esityksen johdosta normien purkua näin ollen kannatan myös sitä lausumaehdotusta jonka edustaja viitanen teki ja jota edustaja harakka kannatti siltä varalta että tosiasiat eivät unohdu ja totean että sdpn kanta on että tämä esitys on järkevää hylätä

veromuotona mutta pitäisi sanoa myös että verottajalle veronsaajalle se on hyvä vero se on ennustettava se on vakaa mutta verovelvolliselle se voi olla todella ongelmallinen omaisuus ei takaa veronmaksukykyä omistaminen ei takaa veronmaksukykyä myös se pitäisi ottaa huomioon tässä tässä huoneessa sitten hallituksen alkuperäinen esitys olisi merkinnyt kiinteistöveron pakkonostoa kuten on kerrottu monta kertaa sadassaseitsemässäkymmenessä kunnassa vaikka fiskaalinen tavoitetuotto vuodelle kaksituhattakahdeksantoista on jo laskennallisesti saavutettu mutta valtiovaroissa verojaostossa asiantuntijakuulemisen jälkeen perusteellisen käsittelyn jälkeen ja hyvien keskustelujen jälkeen kiinteistöveron alarajojen korotusesityksestä luovutettiin ja täten alarajat säilytettäisiin nykyisinä ruotsalaisen ruotsalaisen eduskuntaryhmän puolesta tähän me pidämme siitä että voimme eduskunnassa myös muuttaa huonoja esityksiä nyt kunnat saavat itse päättää mahdollisesta korotuksesta oman tilanteensa perusteella ja tämä nyt ehdotettu muutos mietintöpohja ainoastaan lisää kuntien liikkumavaraa ruotsalainen eduskuntaryhmä tukee tätä mietintöä kiitos

arvoisa puhemies asumisen kalleus on suomessa todellinen kansantaloudellinen ongelma vuokrien nousu on viimeisenä viitenä vuotena ollut jo kalliimpaa kuin kuluttajahintataso samoin omistusasumisen kustannukset jatkavat kovaa kasvua jos verrataan tämän vuoden alkuneljännestä viime vuoden alkuneljännekseen ne ovat nyt yksi pilkku kolme prosenttia kovemmassa kasvussa tämä asumiskulujen nousu heikentää ihmisten ostovoimaa suomessa aivan kohtuuttomasti tämä on valtava kansantaloudellinen ongelma jokaisen pitää huomata se hyvä että hallitus tosiaan perui kiinteistöveron nostoesityksen opposition vaatimalla tavalla kuitenkin me kaikki tiedämme että ei sitä pientä ihmistä joka kotona laskuja laskee siinä sinänsä välttämättä kiinnosta se nostiko sitä kiinteistöveroa sitten eduskunta vai kunnanvaltuusto se ei varmaan ole siinä hänen taloudessaan se pääasia kuka sitten valtion herroista niitä kuluja taas nostaa vaan pääasia on on se että ne kulut pitäisi saada laskuun ja se ei nyt näytä olevan tämän istuvan hallituksen linja kun tiedetään että on lisäksi hallituksen suunnitelma lämmityspolttoaineiden verotuksen nostosta myös hallituksen kiinteistöveron nostoesitys kertoo siitä että hallituksesta löytyy tällaista valitettavaa valmiutta asumisen kustannusten nostoon

tähän pitää puuttua lisää asumiskustannusten nousu tietenkin iskee pahiten varsinkin pientuloisiin varsinkin pienituloisiin yksin asuviin jotka joutuvat sitten tietenkin huomattavasti enemmän siitä asumisestaan maksamaan kuin perheelliset samoin

puolet eläkkeestä tai enemmänkin pelkästään kalliiseen vuokraan tämän johdosta perussuomalaisten eduskuntaryhmän puolesta esitänkin seuraavaa lausumaa eduskunta edellyttää että hallitus seuraa sitä etteivät pienituloisten ja ikäihmisten asumiskustannukset nouse kohtuuttomasti ottaen huomioon kiinteistöveron muutokset ja muiden tulossa olevien hallituksen esitysten kumulatiivinen vaikutus asumisen ja elämisen kokonaiskustannuksiin

kerrotaan miksi tätä kiinteistöveroesitystä tuodaan eduskunnan käsittelyyn siinähän selkeästi lukee että tällä rahoitetaan varhaiskasvatusmaksuihin tehdyt alentamiset ja sitä varten tätä esitystä tänne tuodaan niin että siinä suhteessa edustaja rossi haluan kuitenkin oikaista nyt tätä kulmaa hiukan ettei jää epäselväksi se että tällä kiinteistöveroesityksellä kompensoidaan kahdellakymmenelläviidellä miljoonalla varhaiskasvatusmaksujen alentamista me kysymme miksi sitä ei reiluuden ja rehtiyden nimissä kuntatalouteen tasattu yhteisöveron yhteisöveron kautta vaan tällaisella keinotekoisella systeemillä joka ajautui sitten tällaiseen poliittiseen kriisiin niin kuin täällä on nähtävissä

arvoisa puhemies totta kai vaihtoehtoja voi olla useitakin millä lailla tuo kompensaatio olisi olisi voitu lähteä tekemään joka tapauksessa silloin kiinteistöveron korotusnäkökulma oli yhtenä jonka hallituspuolueet hallitusohjelmassa olivat hyväksyneet riippumatta siitä ketä siellä nyt sitten pöydässä missäkin kohtaa istui ja sehän että talouskasvu on lähtenyt paranemaan on juuri myös syy siihen että tätä veronkorotusta ei tarvitse tehdä minä ainakaan en rakasta veroja tarpeettomia veroja veroja tarvitaan yhteiskuntaan ehkä sosiaalidemokraatit rakastavat veroja jo vanhasta muististakin mutta mutta joka tapauksessa talouskasvu on aikaansaanut sen että että tälle kiinteistöveron korotukselle ei ole tarvetta olemassa ja tämä on hyvä asia ollaan siitä iloisia keskustelu kyllä kulkee vähän paikallaan siitä saiko sen joku aikaan vai eikö saanut hyvä talouskasvu on tähän vaikuttanut ratkaisevasti hallitusryhmien yhteinen näkökulma ja sitä kautta hallituksen kanssa käyty neuvottelu tässä on lopputulos kiinteistöveron

puhemies onhan tämä aika erikoinen tilanne kun sosiaalidemokraatteja syytetään veron korottamisesta silloinkin kun me olemme se voima joka täällä on nimenomaan estänyt tämän veron korotuksen mutta eihän tälle mitään voi emme täällä odotakaan kiitosta mutta vastatkaa edustaja rossi ja yhtä mielellään edustaja rantakangas miksi sitä ylärajaa pitää nostaa kun siihen ei todellakaan ole kunnilla tarvetta yleisen kiinteistöveron keskimääräinen taso on nyt yksi pilkku nolla kuusi ja te esitätte että sen pitäisi nousta kahteen eli lähes kaksinkertaistua vakinaisten taso nolla pilkku ja sillekin lähes kaksinkertaistus ja muiden kuin vakinaisten yksi pilkku viisitoista kaikki ovat alarajalla edustaja rantakankaan lähikunnista siikalatva jopa alensi kiinteistöveroa siitä huolimatta että hallitus on mennyt toiseen suuntaan eli mistä syntyy tämä tarve ylärajan nostamiseen mihin tätä oikeasti tarvitaan miksi ette voi

arvoisa puhemies keskusta ja hallitus luottavat kunnalliseen päätöksentekoon kun ja jos ei ole tarvetta nostaa ylärajaa niin kunnalliset päättäjät eivät tietenkään nosta minä tiedän pitkäaikaisena kuntapäättäjänä itsekin että veronkorotus on aina vaikea päätös juuri sen takia että se lisää kuntalaisten kustannuksia on sitten kysymys tuloverosta tai kiinteistöverosta tai muista maksuista on päivänselvää että uskon että kaikki kuntien päättäjät lähtevät samasta

käsittelyssä on siis hallituksen esitys kiinteistöverolain muuttamisesta tähän alkuperäiseen hallituksen esitykseen sisältyi myös kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotus joista vakituisiin asuinrakennuksiin kohdistuvan kiinteistöveroprosentin lakisääteistä alarajaa oli tarkoitus muuttaa eli käytännössä nostaa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta lähtien ja näitä muita alarajoja jo ensi vuoden alusta lukien alun perin hallituksen esityksessä suunniteltu korotus olisi pakottanut peräti sataseitsemänkymmentä kuntaa siis yli puolta suomen kunnista korottamaan yleistä kiinteistöveroprosenttiaan ja kymmenet kunnat olisivat olleet pakotettuja myös nostamaan vakituisia asuinrakennuksia koskevaa kiinteistöveroa nämä kaikki alarajojen korotukset olisivat nostaneet sekä vuokria että omistusasumisen kustannuksia se kannattaa muistaa eivät pelkästään vastikkeita vaan myös vuokria tietysti osaltaan nämä lakimuutokset olisivat rajanneet myös kuntien itsemääräämisoikeutta onneksi hallitus lopulta päätti pakon edessä peruuttaa nämä korotukset opposition jo lähetekeskustelussa esittämien näkemysten mukaisesti siis näyttää siltä että tämä eduskunnan täysistuntokäsittely ei ollut kiinteistöverojen osalta missään määrin turha valitettavasti hallitus on kuitenkin tehnyt esityksen muun muassa lämmityspolttoaineiden verotuksen korottamisesta kuten edustaja tavio toi edellä hyvin esille nämä kaikki seikat kohdistuisivat kipeimmin juuri pienituloisiin kansalaisiin maksutaakkaa tulee asumisen osalta keventää verotuksen keinoin myös kaavoituksen keinoin kuten olemme osin jo tällä kaudella tehneet mutta työ on yhä kesken näillä perusteilla kannatan edustaja tavion tekemää lausumaehdotusta

arvoisa rouva puhemies verotuksen pitäisi aina olla oikeudenmukaista ja ainakin itse näen tällä hetkellä suomalaisessa verotuksessa kaksi verolajia jotka eivät enää tätä oikeudenmukaisuusperiaatetta edusta yhteiskunnassa tapahtuu suuria muutoksia ja myös verotuksen pitäisi vastata näihin muutoksiin vähän nopeammin kuin niin että sitä tarkastellaan kenties viiden vuoden välein nämä kaksi verotuksen epäoikeudenmukaisuutta minun mielestäni alkavat olla joka päivä suurempia ja suurempia toinen on yksityisautoiluun kohdistuva verotus koska se on osalle kansalaisia valinnanvapautta ja osalle se todellisuudessa ei ole valinnanvapautta

tietenkin kiinteistöjen arvot ovat suurempia veroa pitäisi mennä nostamaan mutta meidän täytyy leipoa sinne sisään joko verotusarvoihin liittyvä uusi perustelu tai sitten jonkunlainen mekanismi että niillä alueilla joilla markkina arvot selvästi putoavat vuosien mittaan on mahdollisuus kevyemmin arvioida uudelleen mikä on kiinteistön todellinen verotusarvo silloin oikeudenmukaisuus ja kohtuus säilyy pääkaupunkiseudulla missä verotusarvot ovat erilaisia ja muodostustapa erilainen mutta erityisesti niillä alueilla missä ihmisten omaisuus niin sanotusti sulaa käsiin pystytään menettelemään niin että oikeudenmukaisuus toteutuu

arvoisa rouva puhemies edustaja mats nylund nylund käytti erittäin hyvän puheenvuoron tasapainoisen ja vaikka oppositiossa istunkin niin ilolla tervehdin tätä kiinteistöveron alarajan korotuksen peruuttamista sitä ei käy moittiminen se meille oppositiossa mitään lisäpisteitä tuo niin siitä voi vähän hallitusta kehua että se itsekin oivaltaa välillä milloin joku asia menee väärään suuntaan tämä oikeudenmukaisuuskysymys minkä edustaja eestilä nosti esille on myös erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen asia ja ja toivon että että tulevassa kiinteistöverouudistuksessa tosiaan nostetaan laajempaan keskusteluun se miten omaisuuden arvo määräytyy meillä on kotikaupungissani espoossa monia todella vanhoja huonokuntoisia taloja mutta alueen kiinteistöjen hinnat ovat todella korkeita sen maan tähden missä nämä talot ovat ja voi sitten miettiä että jos henkilö on mahdollisesti perintönä talon joka on jo toistasataakin vuotta vanha niin miten siellä nykyään oleva henkilö ehkä pienituloinenkin selviää niistä kiinteistöveroista

arvoisa puhemies tässähän nyt tämä pihvi on mitä olemme koko ajan yrittäneet sanoa se mikä tällä puolella sen sijaan hämmentää on juuri se miksi ihmeessä ei haluta purkaa purkaa normeja eli siis kun koko hallitus perustelee omaa politiikkaansa sillä että turhasta säätelystä pois ja normienpurkutalkoot ja muuta niin sitten käy niin hassusti että säädetään lakeja vain lain säätämisen ilosta ja muistutan kyllä että ei minua hirveästi yllätä sillä kyllähän tämä hallitus silloin kun vielä perussuomalaisetkin siinä istuivat toimi esimerkiksi niin että jopa autotalleille tuli energiatodistus ja niin poispäin että kyllä tässä monta kertaa tällaisia hämmentäviä suuntia on ollut siihen nähden mitä hallitus puheissaan tavoittelee puhemies yhtä kaikki se on hyvä asia että nyt tämä pakkonosto peruttiin peruuttaminen on tämän hallituksen valtti tehkää sitä useamminkin seuraavaksi voisitte tosiaan peruutella muutamia muita kohtia mistä aiemmin puhuimme liittyen verotuksen oikeudenmukaisuuteen eli esimerkiksi tämä lapsiperheiden verotuskysymys mistä puhuimme jo aiemmin mutta tosiaan puhemies kuten sanottu toivon että jatkossa toivon todella kun te mietitte taas ensi vuonna näitä kiinteistöveroasioita niin kuin on todettu hallituspuolueiden toimesta siellä verojaostonkin kokouksessa

että mietitte myöhemmin mitä sitten tehdä sen kanssa
arvoisa puhemies todellakin toistan vielä tämän kysymyksen ja huomaan ilokseni että edustaja rantakangas on varannut puheenvuoron ja siinä minä todellakin toivoisin olevan jonkun järkiperäisen vakuuttakaa minut siitä että tämä ei ole tarpeetonta ja turhaa lainsäädäntöä te äsken tuossa vakuutitte että luotatte siihen että kunnat osaavat toimia oikein no nehän varmasti osaavat jo nykyisten rajojen puitteissa toimia oikein suomen yli kolmestasadasta kunnasta ei ole yksikään sellainen jossa kaikki kolme kiinteistöveron lajia olisivat nyt tapissa ja

siellä aivan alarajassa tämä on siis tarpeeton se perustelu että tehdään nyt varmuuden vuoksi tämmöinen laki ja uskotaan että kunnallinen demokratia toimii on yhtä yhtä hyvä kuin se että että tehtäisiin täällä lämpimiksemme semmoinen laki että joka kuntaan saa rakentaa riemukaaren tai kultaisen eiffelin tornin ja luottaisimme sitten kuntiin että he osaavat ratkaista sen rakentavatko vai eivät siksi nimeänkin tämän lakiesityksen lex riemukaareksi

arvoisa rouva puhemies minäkin haluan kyllä kiittää hallitusta siitä että se perui kiinteistöveron alarajan korottamisen kiinteistöveron korotuksethan kirpaisevat kaikista eniten niitä yksinäisiä pienituloisia eläkeläisiä mutta myös lapsiperheitä joita hallitus on kyllä rokottanut jo aivan tarpeeksi eikä se kiinteistövero myöskään huomioi perheen sen aikaista taloudellista tilannetta jos esimerkiksi työttömyys on iskenyt tai tai on joutunut lähtemään uudelleen kouluttautumaan opiskelemaan niin kyllä rahat ovat monesti syksyllä aika tiukassa kun kesälomien jälkeen kiinteistöverolappu sitten sieltä postiluukusta tulee ja siirtyy myös suoraan vuokriin järkiintyminen hallituksen puolelta on aina tervetullutta näin oppositiosta katsottuna vasemmistoliitto on tyytyväinen siihen että hallitus perui tämän epäoikeudenmukaisen kiinteistöveron alarajan korottamisen
arvoisa puhemies kun sdpn edustajaa kuunteli niin jäi vähän sellainen kuva kuin te yrittäisitte luoda sellaista mielikuvaa että tällä hetkellä ei olisi ala ja ylärajoja että puhutaan niin kuin lisäbyrokratiasta tai muusta nyt tälläkin hetkellä on nämä rajat olemassa sillä tavalla on säädelty

mikä on sen kunnallisen itsehallinnon valtuuden mahdollisuus tässä mielessä ei pidä todellakaan paikkaansa se etteikö nyt olisi rajoja nyt on rajat olemassa ja kunnat toimivat niitten mukaan ja niin toimivat jatkossakin näitten näitten rajojen mukaan mitkä eduskunta säätää kaikki me olemme täällä varmaan yhtä mieltä siitä että oli hyvä että hallitusryhmät sopivat siitä että tätä alarajan pakkokorotusta ei tule se oli oikea päätös ja siitä varmasti koko eduskunta on samaa mieltä mutta kaikki me tiedämme sen että että kuntien palveluitten rahoittamiseksi tarvitaan verotuloja ja ja siinä mielessä

se politiikanteon paikka totta kai oppositiolla on ja teidän pitää tehdä sitä mutta asiallisesti ottaen voitaisiin siirtyä seuraavaan pykälään ja käsittelemään ihan konkreettisempia asioita mitä täällä listalla on

puhemies kyllä on pakko korjata tämä käsitys että me emme täällä tietäisi mitä me käsittelemme mehän just ihmettelemmekin sitä että eikö hallituksessa ymmärretä että onhan tämä aika järjetön tämä hallituksen esitys sadannenkolmannenkymmenennenkolmannen eihän tässä ole mitään järkeä täällä nostetaan ylärajoja mutta alarajojen nostosta luovuttiin niin kuin me jo ajat sitten esitimme että tätä kiinteistöveroa ei olisi kannattanut nyt nostaa ja nyt me kysymme

vaka maksujen laskemiseksihan tehdään tämä uudistus että kiinteistöverollako sitä sitten rahoitetaan kun tästä ei tule niitä tuottoja joita tämä hallituksen esitys kuitenkin esittelee laveasti tuotoiksi tulevan lisäksi tässä on se ongelma että jos

rouva puhemies on erittäin hyvä kuunnella tätä keskustelua sen takia että tämä sali on yksimielinen siitä että hallituksen esityksessä on hyvää että kiinteistöverojen alarajoja ei nosteta hallituksen esitys on nimenomaan että kiinteistöverojen alarajoja ei nosteta tosiasia on että kiinteistöveroista lopun perin päättävät kunnat nimenomaan kuntavaltuutetut jotka ovat avainasemassa siinä mille tasolle ne kiinteistöverot sitten asetetaan nyt kun ylärajoja nostetaan niin sehän antaa mahdollisuuden olla siellä alemmalla tasolla kuin ne ylärajat ja tiettävästi mikään kunta suomessa ei ole siellä ylärajoilla ja se on hyvä asia kun lähetekeskustelua tästä asiasta käytiin niin me keskustalaiset ainakin totesimme sen että kiinteistövero ei ole ongelmaton siinä on ongelmia se kohtelee omassa kunnassakin eri puolilla asuvia kiinteistönomistajia hieman eri tavalla ja kiinteistöjen verotusarvot ja maapohja ovat erilaisissa tilanteissa eri puolilla kuntaa samoin myöskin eri kohdissa suomea siksi olisi tärkeämpää että nyt käytäisiin keskustelua myöskin siitä miten kiinteistöverouudistusta tulee viedä eteenpäin tulevaisuudessa sitten kun sen kaksituhattayhdeksäntoista on määrä tulla tulla esille ja kaksituhattakaksikymmentä astua voimaan omasta mielestäni siinä tulisi ottaa huomioon myöskin rakentamiskustannukset ja rakennuksen ikä sekä myöskin sijaintiin perustuva maan arvo siinä olisi tärkeää että digitalisaation kautta hinta alueista laaditaan jatkuvasti päivittyvä päivittyvä viitehinnasto jonka pohjalta myöskin niitä asioita voidaan katsoa siinä verotusarvon huomioimisessa tulee ottaa myöskin yksilölliset ominaisuudet huomioon

katsoa myöskin rantatontteja ja voimalaitoksia näissä asioissa

arvoisa puhemies nyt on kyllä ihan turha urputtaa siitä että siirrytään seuraaviin ja tärkeämpiin asioihin koska itsehän te olette tänne tuoneet arvoisa hallitus tällaisen täysin tarpeettoman ja järjettömän lakiesityksen joka on jäänyt jäljelle tästä hallituksen esityksestä numero satakolmekymmentäkolme tämä olisi pitänyt siis perua kokonaisuudessaan mutta jostain syystä tällainen tynkä tähän jäi kerrataan vielä mistä syntyy se tarve korottaa ylärajoja kuka sitä on pyytänyt mihin mihin tarpeeseen tämä laki vastaa ei mihinkään yleinen kiinteistöveroprosentti enimmäismäärä nyt uuden lain mukaan kaksi pilkku nolla nolla nykyinen keskiarvo yksi pilkku nolla kuusi vakituisissa asuinrakennuksissa alaraja nolla pilkku neljäkymmentäyksi yläraja yksi pilkku nolla nolla keskiarvo nyt nolla pilkku neljäkymmentäyhdeksän melkein alarajalla sama pätee myöskin vapaa ajan asuntoihin tätä lakia ei tarvitse kukaan vetäkää se pois arvoisa

rouva puhemies ihan varmuudeksi nyt vielä ettei täällä ala mennä ihan puurot ja vellit sekaisin hallituksen alkuperäinen esitys joka oli siis turha ja väärä oli se että alarajaa nostetaan eli tehdään pakkokorotus nythän kyse on siitä että eduskunnassa on päädytty hallitusryhmien

että tämä orpon esitys kiinteistöveron pakkokorotuksesta ei toteudu mikä on hyvä asia näin tässä on nyt käynyt mutta haluan kyllä tässä alleviivata tätä tätä sanomaa minkä edustaja harakka edellä toi että onhan tämä nyt tavatonta kun sen lisäksi että tällainen rumba tehdään ja päädytään täysin nollatulokseen mikä sinänsä on hyvä ja päädytään nostamaan ylärajoja no se ei ole hyvä koska kukaan ei sitä tarvitse niin sitten täällä ruvetaan vielä syyttämään oppositiota nyt puhutaan jonninjoutavia mennään mennään eteenpäin puhemies aihealueena tämä ei todellakaan ole jonninjoutava tässä puhutaan ihmisten asumiskustannuksista alueellisesta kehityksestä tästä kaikesta ostovoimasta asumisen kalleudesta ja kyllä silloin vain on ihan oikein että oppositio tämän keskustelun on käynyt ja torpannut tämän

puhemies kiinnitin huomiota siihen kun edustaja torniainen ihan oikeasti totesi että tällä ylärajalla sinänsä ei ole kuntia jotka tätä korotusta tarvitsisivat näin minä tulkitsin se on ihan totta fakta se aiheuttaakin sen kysymyksen että kertokaa nyt mitä järkeä tässä esityksessä on

puhemies sehän että tästä alarajan korotuksesta luovuttiin osoitti sen että ministerit olivat ajan tasalla ja hallituspuolueiden valtiovarainvaliokunnan jäsenet olivat ajan tasalla he aistivat tämän tilanteen että että tätä tätä ratkaisua ei ole perusteltua tehdä nyt tämä seuraava asia jota tullaan käsittelemään taas kertoo siitä että siellä ei ole oltu ajan tasalla ministeriössä viedään läpi uudistus joka joka olisi voitu toteuttaa ihan toisella tavalla mutta tässä kyseisessä asiassa minä annan pisteet ministereille ja annan pisteet valtiovarainvaliokunnan vastaaville ryhmille että tehtiin järkevä ratkaisu eli tästä pakkokorotuksesta luovuttiin tämä talouden kasvu mikä on lähtenyt kiitos muun muassa hallituksen hyvien päätösten merkitsee sitä että että myöskin kuntien tilanne tulee ainakin osittain helpottumaan ei se tule helppoa olemaan mutta se tulee osittain helpottumaan mitä paremmin saamme talouden kasvua liikkeelle se tarkoittaa sitä että sitä paremmin tulee myöskin verotuloja ja työttömyys pienenee ja kaikella tavalla tämä hyvinvointiyhteiskunnan perusta pystytään turvaamaan kyse on kokonaisuudesta on että erityisesti kristillisdemokraattien ja eräitten muittenkin puolelta on annettu ihan ansiokasta tukea ja tunnustusta sille että tehtiin uudelleenarvio ja se kertoo juuri siitä että ei betonoida kantoja vaan ollaan valmiita arvioimaan asiantuntijalausuntojen pohjalta näitä lopputuloksia

rouva puhemies kuten on jo todettu on erittäin hyvä että nyt kiinteistöverojen alarajoja ei nosteta ja eduskunta pääsee päättämään tästä me olemme kaikki samaa mieltä siitä se on hyvä asia nyt kun hallituksen esityksessä on ja meillä on esitys täällä eduskunnassa esillä että niitä ylärajoja onko se tarpeellista tässä vaiheessa niin ei välttämättä olisi omasta mielestänikään mutta se antaa myöskin kunnille liikkumavaraa jos ei sitä tarvitse missään kunnassa nostaa sinne ylärajalle niin on hyvä asia omasta mielestäni se on vain hyvä asia ettei yhdenkään kunnan tarvitse olla siellä kiinteistöverojen ylärajoilla ei tarvitse käyttää sitä mahdollisuutta se on myöskin toivottavaa kun edustaja viitanen toi täällä omassa puheenvuorossaan esille että

ei pureta riittävästi normeja tai hallituspuolueet eivät toteuta sitä tahtoa mitä hallituspuolueissa sanotaan normien purkamisesta niin kyllä tosiasia on että normeja on tälläkin kaudella purettu huomattavasti niitä on yli kolmesataa normia mitkä on purettu ja kyllä niistä iso osa on nimenomaan rakentamiseen ja kaavoittamiseen liittyviä normeja joita on purettu ja on kevennetty niitä tehtäviä mitä on ollut tähän asti

nyt ihan omalta puoleltani lopetan siis havaintooni että saimme rehellisen vastauksen äskeisessä puheenvuorossa hallituspuolueiden piiristä että tämä esitetty lakiesitys ei ole tarpeellinen ja sitä ei kuntien tarvitse käyttää tämä on riittävä vastaus siihen että me täällä teemme tarpeetonta lainsäädäntöä tämän jokainen sitten päättäköön tykönänsä sitten missä määrin tämä nostaa eduskunnan arvovaltaa missä määrin tämä nostaa hallituksen uskottavuutta ja missä määrin määrin ylipäätään demokratian asemaa kansalaisten silmissä
arvoisa arvoisa puhemies minä jäin vielä miettimään jälleen kerran arvostamani kansanedustaja torniaisen argumenttia siitä että alarajoista voidaan luopua sen takia että koska tässä on nyt näitä ongelmia niiden korotusta ei tulisi tehdä mutta samalla perusteella perustellaan sitä että ylärajoja kannatetaan sitä logiikkaa minä en oikein nyt ymmärrä koska pitäisi päättää onko kiinteistöveron korottaminen tässä tilanteessa hyvä vai huono asia ja pitää siitä sitten systemaattisesti kiinni sekä ylä että alarajojen suhteen tätä systemaattista lähestymistä tällaista ennakoitavuutta voisimme edellyttää kyllä hallitukselta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö yksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies käsittelemme todella hallituksen esitystä tuomioistuinlain ja ja eräiden muiden lakien muuttamisesta lakivaliokunta on perustellut tätä mietinnössään muun muassa seuraavasti hallituksen esityksessä esitetään käräjäoikeuksien määrän vähentämistä kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen samalla eräät asiaryhmät keskitettäisiin nykyistä harvempiin käräjäoikeuksiin lakivaliokunta pitää esitystä saamansa selvityksen perusteella tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena sekä puoltaa siihen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomioin ja muutosehdotuksin käsitellään ensin käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen taustaa ja tavoitteita hallitus ehdottaa että käräjäoikeuksien määrää edelleen vähennetään seitsemällä siten että käräjäoikeuksia olisi vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta samalla käräjäoikeuksien tuomiopiirejä laajennetaan ja toimipaikkojen määrää vähennetään rakenneuudistuksen tavoitteena on turvata lainkäytön laatu ja tuomioistuinten toimintakyky käräjäoikeuksien toimintaympäristön muuttuessa ja taloudellisten reunaehtojen tiukentuessa lakivaliokunta toteaa että käräjäoikeuksien määrää ehdotetaan vähennettäväksi varsin pian edellisen vuoden kaksituhattakymmenen rakenneuudistuksen jälkeen käräjäoikeuksien toimintaympäristö on kuitenkin edellisen uudistuksen toteuttamisen jälkeen muuttunut verraten nopeasti esityksen perusteluista ilmenee että käräjäoikeuksissa käsiteltävien asioiden määrä on vähentynyt erityisesti kun kiinteistön kirjaamisasiat on siirretty maanmittauslaitokselle asiamäärien ennakoidaan vähenevän myös vastaisuudessa vireillä olevien uudistusten myötä niin ikään asiointi käräjäoikeuksissa on muuttunut ja muuttuu edelleen sähköisen asioinnin ja videoneuvottelujen lisääntymisen ja kehittymisen myötä tämä merkitsee sitä että kansalaisen on yhä harvemmin välttämätöntä asioida käräjäoikeudessa henkilökohtaisesti sähköisen asioinnin edistäminen sekä käräjäoikeuksien asianhallintajärjestelmän uudistaminen edellyttävät kuitenkin huomattavia taloudellisia investointeja samalla kun taloudelliset reunaehdot ovat tiukentuneet arvoisa puhemies saamaansa selvitystä kokonaisuutena arvioituaan lakivaliokunta on päätynyt katsomaan että rakenneuudistus on välttämätön käräjäoikeuksien toimintakyvyn ja toiminnan laadun turvaamiseksi taloudellisten reunaehtojen tiukentumisen vuoksi nykyisen laajuisen käräjäoikeusverkoston ylläpitäminen ja varustaminen nykyaikaisella sähköisen asioinnin ja työskentelyn mahdollistavalla tekniikalla samoin kuin tarvittavilla turvallisuusjärjestelyillä ei ole mahdollista samalla käräjäoikeuksien käsittelemät asiat ovat yhteiskunnan monimutkaistumisen ja kansainvälistymisen myötä vaikeutuneet vaikeutuneet mikä asettaa vaatimuksia käräjäoikeuksien toiminnalle tuomareiden osaamiselle valiokunta katsookin että käräjäoikeuksien yksikkökoon kasvattaminen ja tuomiopiirin laajentaminen hallituksen esittämällä tavalla antaa mahdollisuuden kehittää käräjäoikeuksien toimintaa ja ydinosaamista sillä suuremmissa yksiköissä voidaan pienempiä yksiköitä helpommin tasata työmäärää samoin kuin edistää tuomareiden erikoistumista ja monijäsenisten kokoonpanojen käyttöä tällaisin toimin voidaan pitää huolta lainkäytön laadusta ja samalla edistää pitkäaikaista tavoitetta siirtää oikeudenkäynnin painopiste käräjäoikeuksiin hallituksen esityksen perusteluista ilmenee että käräjäoikeusverkoston on tavoiteltu muun muassa sitä että käräjäoikeudet muodostuvat henkilöstö asia ja väestömäärältään nykyistä tasakokoisemmiksi lisäksi verkostosta on pyritty muodostamaan maantieteellisesti kattava siten että tuomioistuimet ja niiden toimipisteet sijoitetaan tavalla joka turvaa oikeuden saatavuuden maantieteelliset etäisyydet ja väestön painopistealueet huomioon ottaen tämän mukaisesti toimipaikat on pyritty sijoittamaan paikkakunnille joilla on suurin tarve samalla tavoitteena on että toimintoja keskitetään yhteen toimipisteeseen taustalla on henkilökohtaisen asiointitarpeen väheneminen samoin kuin se että tuomioistuimen toimiminen useasta toimipaikasta käsin aiheuttaa usein haasteita tuomioistuimen johtamiselle ja henkilöstölle käräjäoikeuksien tuomiopiireissä on kiinnitetty huomiota myös maakuntajakoon sekä ulosotto syyttäjä ja poliisipiireihin samoin kuin kielellisten oikeuksien toteuttamiseen verkoston maantieteellisestä kattavuudesta on esityksen mukaan tarkoitus huolehtia riittävällä määrällä kanslioita ja istuntopaikkoja niistä säädetään tuomioistuinlain kahden luvun neljännen pykälän nojalla oikeusministeriön asetuksella muita toimipaikkoja kuin hallinnollisia kanslioita on pyritty jättämään vain silloin kuin kuin niille on erityiset perusteet esimerkiksi maantieteellisten etäisyyksien vuoksi perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa arvioinut että käräjäoikeusverkosto säilyy perustuslain pykälän kannalta riittävän kattavana eikä ehdotuksen ehdotuksen kokonaisuutena arvioida vaarantavan oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa eikä oikeutta asian asianmukaiseen käsittelyyn keskeistä lakivaliokunnan mielestä on että käräjäoikeusverkostoa arvioidaan tavoitteiden kannalta kokonaisuutena maantieteellisen kattavuuden arvioinnin kannalta merkityksellisiä eivät ole pelkästään käräjäoikeuksien määrä vaan myös toimipaikkojen yhteismäärä ja sijainti valiokunta katsookin että kokonaisuutena arvioiden esitettyä kolmenkymmenenkuuden toimipaikan verkostoa voidaan pitää varsin kattavana eräisiin toimipaikkoihin liittyy kuitenkin kielellisten oikeuksien toteuttamisen kannalta tai muutoin eräitä erityiskysymyksiä ja uskon että niistä kuulemme tämän istunnon aikana vielä lisää käräjäoikeuksien ja sen toimipaikkojen maantieteellisellä sijoittumisella on merkitystä oikeuden saatavuuden kannalta se että käräjäoikeuksia ja niiden toimipaikkoja vähennetään merkitsee väistämättä sitä että osalle kansalaisista matka tuomioistuimeen voi pidentyä merkittävästikin tämä voi lisätä asianosaisille aiheutuvia matkakustannuksia sekä aiheuttaa heille käytännön hankaluuksia hallituksen esityksessä kuitenkin arvioidaan etteivät asianosaisten ja heidän avustajiensa matkakustannukset lisäänny niin merkittävästi että sillä olisi ratkaisevaa merkitystä esityksen taloudellisia vaikutuksia kokonaisuutena arvioitaessa sitten lyhyesti kielellisistä oikeuksista perustuslakivaliokunta on esityksestä antamassaan lausunnossa korostanut tarvetta kiinnittää käräjäoikeusverkoston uudistuksessa erityistä huomiota kielellisiin oikeuksiin ja niiden käytännön toteutumiseen varsinkin vahvasti ruotsinkielisillä alueilla

lakivaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan esittämään

kielellisten oikeuksien tosiasiallinen toteuttaminen edellyttää ennen muuta sitä että kaksikielisissä käräjäoikeuksissa on riittävästi sekä suomen että ruotsin kielen taitoista henkilökuntaa saamelaisten kotiseutualue kuuluu uudistuksessa vastaisuudessakin kokonaisuudessaan lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin käräjäoikeuden lähimpänä saamelaisten sodankylän kanslia lakkautetaan mutta sodankylään jää istuntopaikka samoin kuin inariin ja utsjoelle jotka sijaitsevat saamelaisten kotiseutualueella perustuslakivaliokunta on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen että sodankylän kanslian lakkauttamisella voi olla vaikutusta saamen kieltä taitavan henkilökunnan rekrytoimiseen lakivaliokunta pitääkin tärkeänä asiana kiinnittää tähän uudistuksen käytännön toteuttamiseen erityistä huomiota ja uudistuksen vaikutuksia tältä osin seurataan sitten taloudelliset vaikutukset lyhykäisyydessään arvoisa puhemies ehdotetulla rakenneuudistuksella saavutetaan hallituksen esityksen mukaan säästöjä henkilöstö ja toimitilakustannuksissa euroa laskelma perustuu siihen että henkilöstöä voidaan pitemmällä aikavälillä vähentää noin kolmellakymmenellä viiva neljälläkymmenellä henkilötyövuodella nykyiseen tasoon verrattuna toimitilakustannuksissa säästöjä syntyy säästöjä syntyy siitä että siirrytään entistä harvempiin yksiköihin sekä vähennetään kanslioiden ja istuntopaikkojen määrää valiokunnan saaman selvityksen mukaan laskelmissa on otettu huomioon että joillakin paikkakunnilla on tarvetta tiivistää olemassa olevia tiloja tai hankkia lisätilaa mistä syntyy kustannuksia toisaalta verkoston supistumisen myötä myös turvajärjestelyjen ja ja aipa varustelujen edellyttämä investointipaine pienenee yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa ja vuosittaiset käyttökustannukset noin kaksi miljoonaa euroa edellä mainitut säästöt voivat toteutua vasta uudistuksen toteutumisen myötä ja sillä edellytyksellä että käräjäoikeusverkostoa ja toimipaikkoja supistetaan esityksen mukaisesti henkilöstön asemasta todetaan että uudistuksen uudistuksen henkilöstösäästöt perustuvat edellä todetuin tavoin mahdollisuuteen vähentää pitemmällä aikavälillä käräjäoikeuksien henkilökuntaa saadun selvityksen mukaan vähennykset kohdistuvat voimakkaimmin kansliahenkilökuntaan uudistus ei siten merkitse tuomarien vähentämistä valiokunta pitää henkilöstön kannalta erittäin tärkeänä sitä että henkilöstön vähentäminen pyritään toteuttamaan esityksessä esille tavoin siten että irtisanomisiin ei olisi pääsääntöisesti tarvetta uudistus tulee merkitsemään huomattavia muutoksia sellaiselle henkilöstölle jonka työpaikka siirtyy uudistuksen yhteydessä aiempaa kauemmaksi jopa useiden kymmenien kilometrien päähän valiokunta korostaakin sen tärkeyttä että uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön asemaan ja heille aiheutu vien haittojen minimointiin tärkeää on että henkilöstön mahdollisuuksia jäädä työskentelemään nykyisille paikkakunnille pyritään kaikin tavoin tukemaan myös käräjäoikeuksien johtamiseen on aiheellista panostaa arvoisa puhemies lopuksi seuranta todetaan tärkeäksi koska lakivaliokunta toteaa että käräjäoikeuksien rakenneuudistuksessa on useassa suhteessa kyse merkittävästä muutoksesta tämän vuoksi lakivaliokunta esittää seuraavaa lausumaehdotusta eduskunta edellyttää että hallitus seuraa käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja siihen liittyvän mahdollisen summaaristen riita asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen vaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen kielellisten oikeuksien toteutumiseen taloudellisiin vaikutuksiin ja oikeudellisten palveluiden tarjontaan sekä antaa lakivaliokunnalle edellä mainituista seikoista selvityksen vuoden kaksituhattakaksikymmentäkaksi loppuun mennessä tämä lakivaliokunnan mietintö ei poikkeuksellisesti ollut yksimielinen vaan siihen sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause ja uskon että kohta kuulemme näistä asioista hieman enemmän

arvoisa puhemies käytännössä hallituksen esitys että sellaisten tuomioistuinharjoittelupaikkojen lukumäärä joissa työkieli on ruotsi vähenee huomattavasti mikä vaikuttaa suoraan ruotsinkieliseen tuomioistuinpalveluun tulevaisuudessa hallituksen on huolehdittava siitä että näiden tuomioistuinharjoittelupaikkojen saatavuutta ei vaaranneta myöskään suunniteltujen säästöjen suuruus ei millään lailla oikeuta ruotsinkielisten oikeusturvan heikkenemistä

paikalla vastaamassa kysymyksiin täällä kiitos

arvoisa rouva puhemies käsittelyssämme on käräjäverkoston supistamista koskeva asia sipilän hallitus esittää käräjäoikeuksien määrän vähentämistä kahdestakymmenestäseitsemästä kahteenkymmeneen käräjäoikeuteen hallituksella ei ollut muita perusteita päätöksensä tueksi kuin syntyvät seitsemän miljoonan euron säästöt käräjäoikeuksien vähentäminen johtaa siihen että monilla kansalaisilla matka lähimpään käräjäoikeuteen muodostuu kohtuuttoman pitkäksi tämä lisää alueellista eriarvoisuutta ja heikentää oikeudenhoitoon liittyvien palvelujen saatavuutta lainkäyttö käräjäoikeuksissa perustuu suurelta osin asianosaisten henkilökohtaiseen läsnäoloon uudistuksen olettamus etäasioinnin ja videoyhteyksien käytön voimakkaasta kasvusta täysin epärealistinen oikeusturvan saatavuuden kannalta tuomioistuinten tuomioistuinten saavutettavuudella onkin suuri merkitys käräjäoikeuksien vähentämisellä on heijastusvaikutuksia aikaisemmista uudistuksista saatujen kokemusten perusteella myös muiden oikeuspalveluiden saatavuuteen asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot pyrkivät toimimaan yleensä tuomioistuinpaikkakunnilla käräjäoikeuksien lakkauttamisen myötä nämäkin palvelut sekä niihin liittyvät työpaikat yleensä vähitellen poistuvat paikkakunnalta edellisen kerran käräjäoikeusverkostoa supistettiin vanhasen kakkoshallituksen aikana vuonna kaksituhattakymmenen tällöin käräjäoikeuksien määrä pudotettiin liki puoleen aikaisemmasta tämänkään uudistuksen vaikutuksista oikeusturvan saatavuuteen ja tuomioistuinlaitoksen toimintaan ei ole tehty kunnollista selvitystä hallituksen olisi ehdottomasti tullut selvittää edellisen muutoksen vaikutukset tarkkaan ennen kuin lähdetään jälleen vähentämisen tielle myös kielelliset kysymykset ovat nousseet tässä esityksessä vahvasti esille käräjäoikeuksissa joissa ruotsi on selkeä vähemmistökieli on tunnetusti ollut haasteita kielellisten oikeuksien toteutumisessa jo nyt asian käsittely pitkittyy helposti kuukausia jos asian osainen haluaa käsittelyn ruotsiksi hallituksen esityksen käsittelyssä on väitetty että kielitaitoisten henkilöiden rekrytointi isompiin toimipisteisiin on helpompaa tästä ei kuitenkaan ole mitään käytännön näyttöä sillä esimerkiksi espoolla on nykyiselläänkin ongelmia löytää ruotsinkielistä henkilökuntaa kielelliset kysymykset vaikuttavat myös meillä pohjoisessa nyt esitetään sodankylän kansliaa lakkautettavaksi se on kuitenkin pohjoisin kunta missä käytetään saamen kieltä vuotson kylässä joten myös sen kannalta saamen kieli olisi erityisen tärkeä säilyttää oikeusministeri häkkänen kertoi kuudes seitsemättä kaksituhattaseitsemäntoista että esittää tuomioistuinviraston perustamista tämä on merkittävä tieto tarvitaan aikaa selvittää kuudes kymmenettä tiedotetun tuomioistuinviraston perustamisen vaikutus käräjäoikeuksiin ja käräjäoikeusverkostoon käräjäoikeusuudistusta koskeva hallituksen esitys on yhteydessä myös hallituksen esitykseen summaaristen riita asioiden keskittämisestä tiettyihin käräjäoikeuksiin tämä esitys luvattiin meille lakivaliokuntaan kahdeskymmenestoinen viidettä ei ole vielä esitystä kuulunut lakiesitysten käsitteleminen yhdessä ei ole siis toteutunut koska summaaristen riita asioiden keskittämistä koskeva lakiesitys on viivästynyt ja käräjäoikeusuudistusta on tästä huolimatta viety eteenpäin tarvitsemme aikaa selvittää summaaristen riita asioiden keskittämisen vaikutuksen käräjäoikeusverkoston sekä henkilöstö ja toimitilatarpeen kannalta tässä esityksessä ontuvat myös säästöt hallituksen esityksen säästöarviot ovat heikosti ja epävarmasti perusteltuja laskelmissa ei ole kunnollisia arvioita pidempien asiointimatkojen tuomista kustannuksista tuomioistuinten henkilöstölle ja asianosaisille henkilöstö ja asiakkaat pannaan maksamaan tämä uudistus tarvitaankin aikaa jotta voidaan selvittää uudistuksen taloudellisia vaikutuksia huomioiden myös sen aiheuttamia lisäkustannuksia joita ei nyt ole tässä esityksessä huomioitu tai arvioitu kunnollisesti tästä johtuen arvoisa puhemies esitän esityksen pöydälle jättöä viikolle neljäkymmentäviisi

arvoisa puhemies meillä on lakivaliokunnassa mielestäni hyvähenkinen asioihin perehtyvä ja tosiasiat tunnustava kansanedustajatiimi arvostamme toisiamme ja erilaisia näkemyksiä ja teemme yhteistyötä yli puoluerajojen niin kuin pitää tehdäkin tuomioistuinlain osalta ihan viime metreille asti näytti siltä että kipupisteisiin vastataan kun me kaikki kuitenkin haluamme puolustaa kielellisiä oikeuksia terveitä tiloja ja kohtuullisia välimatkoja ja me kaikki kannatamme että ihmisten oikeusturvaa ei vaaranneta vaan siitä pidetään aina kaikissa tilanteissa kiinni

puhemies tuohon edustaja tolvasen puheeseen on helppo yhtyä ja olimme tosiaan yksimielisiä tutkintavankeudessa säilyttämisen merkittävä aikapienennys poliisivankilan tiloissa on sinänsä tosiaan tutkinnallisista syistä meille aika huono juttu edustaja tolvanen on varmaan poliisitaustaisena edustajana aika samaa mieltä että tämä on huono juttu mutta asia on juuri niin kuin tuossa puheessa kuvattiin tilanne on kuitenkin se että tämä olisi pitänyt jo aikoja sitten tehdä ja poliisivankiloiden huonot kunnot ja säilytystilat eivät ole oikein soveltuviakaan pidempiaikaiseen vankeuteen säilytykseen

tässä yksimielisesti tunnustavat tuon vankien oikeuden päästä inhimillisiin tiloihin niin pian kuin suinkin mahdollista ja niin nopeasti kuin tutkinta sitten joustaa me luotamme suomalaiseen poliisiin että se suorittaa tutkintoja ripeästi ja että prosessit saadaan siellä esitutkinnassa sellaiselle mallille että tämä tämä on sopusoinnussa nyt ihmisoikeuksien kanssa ja vangit vangit pääsevät sitten ajoissa vankiloiden kunnollisiin tiloihin
arvoisa rouva puhemies tämä oli tosiaan varsin selkeä ja yksimielinen mietintö ja uskoimme saavamme tähän kaikki ne asiat joita oli tärkeä mainita nostan nyt vielä täältä yhden asian joka on kyllä mainittu mutta joka ansaitsee kyllä selkeän huomion ja se on tämä että eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt erityistä huomiota vankiloiden kuntoon tämä vankiloiden huono kunto nousee meillä nyt kaikenlaisissa käsittelyissä lakivaliokunnassa

ja olisi korkea aika että oikeusministeriössä tehtäisiin vankiloiden korjausohjelma uudistusohjelma joka olisi eduskuntakausien yli menevä toimenpide jossa näkisimme selkeästi kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana miten meidän vankilamme saadaan korjattua ja siinä sitten pysyttäisiin tämän asian halusin tässä aivan erityisesti nostaa esille

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies luvun turvallisuustarkastussääntelyä täsmennetään ja täydennetään niin että poliisi voi jatkossa tehdä nykyistä kattavampia turvallisuustarkastuksia erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa mielestäni tämä lakiesitys on enemmän kuin aiheellinen esityksen mukaan poliisimiehellä olisi jatkossa tilanteen välttämättä edellyttäessä oikeus tarkastaa henkilö paitsi vaaraa aiheuttavien esineiden ja aineiden varalta myös sen varmistamiseksi ettei henkilöllä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita joiden hallussapito tilaisuudessa on muuten laissa tai lain nojalla kielletty näitä ovat esimerkiksi kokoontumislain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän kolmannen momentin nojalla kielletyt alkoholijuomat ja muut päihdyttävät aineet sekä laittomasti hallussa olevat huumausaineet tämän lisäksi poliisimiehen oikeutta tarkastuksen tekemiseen tapahtumapaikoilla täydennettäisiin nykyisestä siten että poliisimies voisi tilanteen edellyttäessä kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden järjestämisalueella olevaan henkilöön mielestäni tämäkin ehdotus on perusteltu muutos poliisimies voi ehdotuksen mukaan tilanteen niin edellyttäessä kohdistaa turvallisuustarkastuksen myös tilaisuuden järjestämisalueella olevaan henkilöön eikä vain tilaisuuteen saapuvaan sieltä poistuvaan tai tilaisuuden järjestämispaikan välittömässä läheisyydessä olevaan henkilöön kuten nykyisin tämä on hyvä uudistus vaikka entistäkin lakia on paljon kritisoitu tiettyjen tahojen toimesta tavoitteena tulee olla tilaisuuksien järjestyksen ja turvallisuuden parantaminen ja siihen myös tämä lakiesitys pyrkii tämä tavoite on kannatettava erityisesti nykyisessä turvallisuustilanteessa nämä ehdotetut muutokset varmistavat osaltaan sen että poliisimiehellä on alueellisesti riittävän kattava oikeus erilaisten tilaisuuksien järjestyksen ja turvallisuuden välttämättä edellyttämän tarkastuksen suorittamiseen järjestyksenvalvojalla ja poliisilla on mahdollisuus tarkistaa tilaisuuden osanottajat ja näiden mukana olevat tavarat molemmilla on on ollut hieman erilaiset toimivaltuudet esitetyn mukaisesti ehdotettu sääntely on tarkoituksenmukainen myös molempien toimivaltuuksien sääntelyn johdonmukaisuuden kannalta turvallisuustarkastus toimitetaan käsin tunnustelemalla tai esimerkiksi koulutettua koiraa käyttäen on selvää tarkastuksessa ei saa puuttua tarkastettavan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen enempää kuin tehtävän suorittamiseksi on välttämätöntä ja tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta pidänkin erittäin tärkeänä että huumekoiraa voidaan käyttää aktiivisesti jo esimerkiksi festivaalialueen portilla koira seuloo samalla tavoin tarkalla nenällään tuoksut huumeista kuten tutka liikennenopeusvalvonnassa ylinopeutta ajavat tai alkometri liikenteessä humalassa ajavat arvoisa puhemies pidän tätä hallituksen esitystä erittäin hyvänä ja tarpeellisena

arvoisa puhemies vaikka hallitus ja sisäministeri ovatkin kyllästymiseen asti hokeneet ettei pelolle saa antaa valtaa niin on hyvä että hallituksenkin piirissä on todettu väistämätön suomalaisen ja eurooppalaisen turvallisuustilanteen muutos tämän kansainvaelluksen takia pelkät puheet eivät riitä parempi myöhään kuin ei silloinkaan sanoisi vanha kansa on hyvä että poliisille suodaan mahdollisuus nykyistä kattavampien turvallisuustarkastuksien tekemiseen erityistä suojelua tai erityistä valvontaa edellyttävissä tilaisuuksissa tai tapahtumissa tämä yksittäinen muutos on kannatettava toivoisin kuitenkin että näitä asioita katsottaisiin myös laajempana kokonaisuutena yksittäisten muutosten lisäksi ja ylitse

arvoisa puhemies suomalainen rangaistusjärjestelmä erityisesti oikeuslaitoksen tulkitsemana tavalliselle kansalaiselle käsittämätön ymmärrettäväksi suomalaisen on vaikea ymmärtää sitä miten rikollinen voi olla ensikertalainen monta kertaa jos vain jää harvakseltaan kiinni rikoksista tämän takia kaikki toimet mitä me lainsäätäjinä voimme tehdä sen eteen että rangaistukset vastaisivat edes välttävästi kansalaisen oikeustajua ovat suositeltavia valitettavasti oikeuslaitoksella olisi paljon petrattavaa meidän lainsäätäjien tahdon tulkitsemisessa mutta siihen tulkintaan me emme täällä voi vaikuttaa nyt hallitus on esittämässä uudenlaista rangaistusta joka koostuisi ehdottomasta vankeudesta ja sen jälkeisestä valvonta ajasta tämä rangaistus tuomittaisiin vakavan rikoksen uusijalle jota on pidettävä erityisen vaarallisena toisen hengelle terveydelle tai vapaudelle on tietysti hyvä että hallitus noteeraa tarpeen pitää vaaralliset rikoksen uusijat pois tekemästä rikoksia mutta on kysyttävä mihin me tarvitsemme uusia rangaistusmuotoja valvonta aikoineen kun voisimme samalla vaivalla pitää näitä vaarallisia rikollisia

arvoisa puhemies tuo edustaja mäkelän esittämä huomio suomalaisen rangaistusjärjestelmän tietystä epäjohdonmukaisuudesta on aika merkittävä ja tämä liittyy osaltaan siihenkin että hallituksen

kansan yleinen oikeustaju selvityksessä

kävi ongelmalliseksi juuri se että keskiverto ihminen ei ei ehkä suomessa edes miellä sitä että mitä uutisoidaan istuta kokonaan vankilassa eli kun puhutaan ehdottomasta vankeusrangaistuksesta niin ei sitä siellä vankilassa koko aikaa useinkaan olla tässä tapauksessa tämä uudistus kuitenkin koskee sellaisia kaikkein vakavimpia rikoksia joissa tämä koko koko aika toisinaan sitten istutaankin kokonaan vankilassa ja tätä nykyistä rangaistuksen kärsimistä kärsimistä kokonaan ehdottomassa vankeudessa käytetään aika harvoin se on valitettavaa miten sekin on jäänyt sellaiseksi ei ihan voi sanoa että lain kuolleeksi kirjaimeksi tämmöisissä hyvin hyvin harvoissa vakavissa yksittäistapauksissa siinä mielessä on valitettavaa että tämä hallituksen nyt esittämä valvonta aika tähän lisäksi

jää samoin torsoksi kuin tuo aikanaan säädetty koko rangaistusajan kärsiminen vankilassa mutta kuitenkin tämä on on suotavaa että että voidaan mahdollistaa myös koko rangaistusajan ja tässähän perustuslakivaliokuntakin pohti tätä miten tämä sitten on rikosoikeusjärjestelmän kanssa sopusoinnussa ja

arvoisa puhemies tämä on juurikin näin kuin edustaja tavio sanoi että eräs käsittämätön asia on se että käytännössä seuraamus rikoksesta voi olla aivan eri kuin tuomio näissä käytetään useinkin perusteena vähintään rivien välistä luettuna sitä että ihmisten pitäminen vankilassa olisi kallista tämä ei kuitenkaan ole mielestäni ollenkaan järkevä tai uskottava peruste koska yhteiskunnan on rangaistava rikoksista lakien mukaan ei voi käyttää perusteena sitä että rankaiseminen tulee liian kalliiksi kaikkiin muihinkin yhteiskunnan lakisääteisiin velvoitteisiin